lähetekeskustelua varten esitellään

arvoisa puhemies olen erittäin iloinen ja ylpeä voidessani esitellä kauan odotetun vanhuspalvelulakia vahvistavan hallituksen esityksen hallituksen esityksessä vanhuspalvelulakiin lisättäisiin säännökset iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisessa hoidossa noudatettavasta henkilöstön mitoituksesta joka olisi nolla pilkku seitsemän työntekijää asiakasta kohti lisäksi vanhuspalvelulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä kansallisesti yhtenäisestä seuranta ja arviointijärjestelmästä esityksellä toteutetaan iäkkäiden henkilöiden perustuslain mukaista oikeutta välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin esitys tukee iäkkäiden oikeutta elää arvokasta ja mielekästä elämää myös viimeisinä elämänsä vuosina esitys parantaa asiakas ja potilasturvallisuutta kun lainsäädännöllä varmistetaan se että hoidosta ja huolenpidosta vastaavaa henkilöstöä on riittävästi yhtenäinen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointijärjestelmä parantaa iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevaa tietopohjaa tämä mahdollistaa hoidon paremman suunnittelun seurannan arvioinnin ja kehittämisen myös asiakkaiden yhdenvertaisuus palveluissa vahvistuu riittävän henkilöstön turvaamisesta iäkkäiden palveluissa on keskusteltu pitkään ainakin vanhuspalvelulain valmistelun ajoista saakka eli viimeiset kymmenen vuotta kuten kaikki tiedämme on iäkkäiden henkilöiden palveluiden laadussa ollut viime vuosina suuria ongelmia valvontaviranomaisten ja myös omaisten havaintojen mukaan kyse on liian pienestä henkilöstömäärästä ja siitä että koulutetun henkilöstön työaika kohdistuu muihin tehtäviin kuin vanhusten hyvinvoinnista huolehtimiseen nämä kaksi kritiikin aihetta korjataan nyt tällä lakiesityksellä joka lisää henkilökuntaa ja määrittelee välittömän työn sellaiseksi jota voivat tehdä vain hoito ja hoivatyön ammattilaiset

ympärivuorokautisessa hoidossa säädetään nyt lailla koska laatusuosituksessa olevat kirjaukset eivät ole riittäneet turvaamaan palveluiden laatua tärkein muutos nykyiseen on nimenomaan laatusuosituksella ohjatun henkilöstön määrän riittävyys eli käytännössä se että lain voimaantulon jälkeen työntekijät lasketaan henkilöstömitoitukseen vain silloin kun he tekevät välitöntä asiakastyötä tukityöt ovat sitten erikseen tukityöt pyykkäyksestä siivoamiseen eivät enää ole hoitajien aikaa eikä se ole jatkossa pois asiakastyöltä suositustasolla nykyisin oleva henkilöstömitoitus muuttuu aidoksi

jossa otetaan huomioon vain todellinen välitön asiakastyö tehostetun palveluasumisen yksikkö on iäkkäälle asiakkaalle hänen kotinsa elämään täytyy sisältyä hoidon lisäksi myös muuta toimintaa muutakin kuin hoitoa on tärkeää että toimintayksikössä on hoitajien lisäksi myös muita asiakastyötä tekeviä työntekijöitä kuten asiakkaiden toimintakykyä ylläpitäviä geronomeja fysio tai toimintaterapeutteja tai kuntoutuksen ohjaajia heidät ehdotetaan laskettavaksi välittömän asiakastyön osalta henkilöstömitoitukseen kuten nytkin mutta ei tietenkään muiden toimien osalta mitoituksessa huomioidaan vain toimintayksikössä toteutunut mitoitus eli todellinen paikalla olevien ja välitöntä asiakastyötä tekevien työntekijöiden työpanos suhteessa asiakkaiden määrään henkilöstömitoituksen toteutumista arvioitaisiin kolmen viikon seurantajaksolla joka vastaa työaikalain mukaista työvuorolistan pituutta

olisi välillistä työtä kuten nykyäänkin vanhuspalvelulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä kansallisesti yhtenäisestä seuranta ja arviointijärjestelmästä rai arviointijärjestelmän hyödyistä on tieteellistä näyttöä ja siitä on käyttökokemusta kahdenkymmenen vuoden ajalta

alittaa vain jos toimintayksikössä kyettäisiin huolehtimaan potilasturvallisuudesta ja palveluiden laadusta mitoituksen tulisi kuitenkin lain voimaantulon jälkeen olla kaikkialla vähintään nolla pilkku viisi työntekijää asiakasta kohden tämä siis nyt sen työryhmän esityksen pohjalta on räätälöity sellaiseksi siirtymäajaksi jolla voisimme pärjätä suhteessa hoitajien tarpeeseen ja suhteessa siihen että ihmisten on saatava laadukasta ja parantuvaa hoitoa

meistä ei ole jäänyt kylmäksi hallitus on koko valmistelun ajan pitänyt tärkeänä että myös kotihoidon tilanne arvioidaan ja huomioidaan edelleen kansallisena linjauksena on se että iäkkäällä henkilöllä on oikeus asua omassa kodissaan myös silloin kun toimintakykynsä on heikentynyt kenenkään ei siis pidä joutua muuttamaan kodistaan sen takia että sinne ei saa riittäviä palveluja uudistuksen toisessa vaiheessa arvioidaan keinoja kotihoidon riittävyyden osalta samoin selvitetään tarpeet täsmentää valvontaa koskevia säädöksiä ja arvioidaan muita uudistuksen valmistelussa esiin tulleita kehittämistarpeita esitysten taustalla on laajapohjainen keskustelu joka käynnistettiin jo viime hallituskaudella

myöskin laatusuositukset jotka tulevat tämän saman prosessin osana kun vanhuspalvelulain toisen vaiheen päivitykset tulevat arvoisa puhemies kiitän mahdollisuudesta esitellä tätä lakiehdotusta eduskunnassa ja totean että olemme sitoutuneet toteuttamaan hallitusohjelman kirjauksen sitovasta henkilöstömitoituksesta ja varaamme siihen myöskin taloudelliset resurssit julkisen talouden suunnitelmassa ja talousarviossa uudistuksen rahoitusta koskevista linjauksista olemme sopineet hallituksessa ja niiden edellyttämät toimenpiteet täsmentyvät hallituksen kehysneuvotteluihin mennessä maaliskuussa vuoden rahoitus ratkaistaan pääosin sosiaali ja terveysministeriön pääluokan sisällä siten ettei se vaaranna palveluiden ja etuuksien nykyistä tasoa eikä hallitusohjelmassa sovittuja tavoitteita merkittävimmät rahoituslähteet ovat yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvaukset palveluhankintojen ja ostopalveluiden tehostaminen järjestäjien koon

sekä uudet järjestelyt apteekkipalveluissa ja lääkehuollossa näin hallitus on henkilöstömitoituksen noston myötä varautunut rahoittamaan myöskin koulutusmäärien noston tulevina vuosina koska se on aivan olennaista henkilöstön saatavuuden näkökulmasta lopuksi totean että hallituksen esitys on valmisteltu perusteellisesti ja huolellisesti tästä on saatu poikkeuksellisen myönteinen palaute myös lainsäädännön arviointineuvostolta tänään iloitsemme ennen kaikkea siitä että ikääntyneiden henkilöiden ympärivuorokautisen hoidon

arvoisa herra puhemies kiitos ministerille esittelystä tätä esitystä on eduskuntaan odotettu meidän pitää vanhustenhoitoon pystyä panostamaan lisää ja jotain meidän vanhustenhoidon tilasta kertoo se että jopa kaksi viidestä laitoshoidon työntekijästä ei itse haluaisi vanhana ottaa vastaan oman yksikkönsä tarjoamaa apua sen takia me tarvitsemme lisää hoitajia ja myös kokoomus kannattaa tätä nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitusta mutta me tarvitsemme lisäksi toimenpiteitä siihen mitä ministeri kiurukin esille toi

kunnossa arvoisa puhemies nyt pitää hoitaa meidän järjestelmäämme niin että jokaista vanhusta ja ihmistä hoidetaan paremmin yksilönä mutta samaan aikaan vanhustenhoidon järjestelmää kokonaisuutena

arvoisa puhemies viime vuosina meitä on puhuttanut ja huolettanut vanhusten laatu tikun nokkaan on nostettu milloin hoivayrittäjät milloin heikko valvonta pyöröovi ilmiö tai kotihoitajan tiuha vaihtuvuus on väärin kuvitella että vain henkilöstömitoitukseen puuttuminen korjaisi koko tilanteen vaikka siitä varmasti paljon apua onkin olen varma että keskustelussa nousevat esiin nämä positiiviset puolet joten koetan nostaa aihetta vähän laajemmin kunnat ovat tiukassa taloustilanteessa pyrkineet löytämään keinoja kasvavien sote menojen pitämiseen kurissa itse tuotetun palvelun rinnalla on kasvanut kilpailutettu yksityiseltä ostettu edullisempi ja alkuaan myös laadulla perusteltu palvelutuotanto tarjouspyyntöjen pääasiaksi on noussut edullisuus ja niin sanotusti on saatu sitä mitä on tilattu toisaalta laadunvalvonta omassa eikä ostetussa palvelussa ole ollut riittävää toinen haaste on henkilöstöpula ja henkilöstön määrällä kikkailu tähän meidän pitää pystyä puuttumaan viestit raskaasta työstä ovat jo vaikuttaneet hoiva alalle hakeutumiseen aikana jolloin hoitajatarve vain kasvaa ikäluokkien kasvaessa

arvoisa herra puhemies on itsestään selvää että myös perussuomalaisille tämä lakiesitys on tärkeä ja merkittävä olemme täällä tehneet töitä asian eteen vuosikausia olen itse työskennellyt hoitajana liki kaksikymmentäneljä vuotta ja tiedän mistä nyt puhutaan arvoisa rouva ministeri kysyn teiltä nyt onko olemassa mitään syytä mikä voisi vesittää tämän äärettömän tärkeän lakiesityksen onko nyt varattu riittävästi rahaa ja resursseja siihen että saamme tämän tärkeän lain vietyä eteenpäin onko tämä lakiesitys millään tavalla sidoksissa tulevaan sote uudistukseen sillä vuonna kaksikymmentäkolme on on tulossa paljon erilaisia asioita ei etene niin mitä tälle tärkeälle laille ja sen pyrkimykselle saada nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus suomeen tapahtuu kysyn myös vastuukysymyksistä millä tavalla turvataan se että kaikki hoitotyöhön osallistuvat tuntevat ja tietävät vastuunsa ja hallitsevat potilasturvallisuuden koska sinne mitoitukseen lasketaan tulevaisuudessa myös niitä avustavia henkilöitä kuten hoiva

arvoisa puhemies tässä on nyt kysymyksessä erittäin merkittävä hallituksen lakiesitys jolla parannamme vanhustenhuollon laatua täällä on jo viitattu tästä aihepiiristä viime aikoina läpikäytyihin kielteisiin ilmiöihin nämä numerot nolla pilkku seitsemän ja niin edelleen voivat olla vaikeasti käsitettäviä mutta jos konkretisoin niitä viikossahan on satakuusikymmentäkahdeksan tuntia kukaan hoitaja ei toivottavasti tee pidempää työvuoroa kuin kolmekymmentäkahdeksan viiva neljäkymmentä tuntia viikossa kun me jaamme tämän hoitajatyövoiman sinne yksikköön niin käytännössä me pystymme nyt tällä muutoksella verrattuna siihen nolla pilkku viiden tasoon nostamaan esimerkiksi kolmekymmentä paikkaisessa yksikössä päivävuoron

arvoisa puhemies ensinnäkin lämmin kiitos hallitukselle tästä esityksestä haluan todeta sen että jotka ovat ympärivuorokautisessa hoidossa jopa yhdeksälläkymmenelläviidellä prosentilla on muistisairaus tai sen oireita eli he ovat äärimmäisen haavoittuvassa asemassa olevia lähimmäisiämme ja kun nämä suositukset joita on ollut laatusuosituksia vuodesta kaksituhattayksi lähtien eivät ole tehonneet niin tämän takiahan kaiken kaikkiaan tämä esitys nyt tänne tulee

puhemies velvoite nostaa henkilöstömitoitus nolla pilkku seitsemään ammattihenkilöön asiakasta kohti totta kai parantaa vanhustenhoivaa ja turvallisuutta mutta tämmöinen lakisääteinen kaavamainen velvoite ei kyllä läheskään kaikkia ongelmia poista en usko että kukaan niin kuvitteleekaan ja valvonnan pitää olla kunnossa mutta kun tietää sen mikä ylipäätään on kuntatalouden tilanne henkilöstön saatavuus hoiva alan työmarkkinatilanne ja hoiva alan työntekijöitten oikeutetut palkkavaatimukset niin yhtälö on kyllä erittäin vaikea ministeri kiuru oikein painotti sitä että tämä on yksi osa palvelumuotoja palveluketjuja olen aivan varma siitä että mikäli lainsäädännössä ei kyetä määrittelemään lähipalvelua riittävän täsmällisesti ja lähipalvelun saatavuudelle aika ja kilometrimäärettä niin syrjäseutujen vanhukset olipa palvelutuotantomalli mikä hyvänsä jäävät ilman hoitoa

arvoisa puhemies värderade talman hallituksen esitys hoitajamitoituksen nostamisesta vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa on tärkeä linjanveto

hoivatyön arvostusta ja parempaa johtajuutta onko tämä myöskin huomioitu valmistelussa
arvoisa puhemies hoitajamitoituksen säätäminen on odotettu ja erittäin kannatettava uudistus kiitos siitä mutta tämän uudistuksen rahoitus ja käytännön toteutus huolestuttavat on onnetonta että tälläkin hetkellä kunnissa ja kuntayhtymissä annetaan aivan toisenlaista viestiä hoitajille kuin mitä nyt tarvittaisiin eli on näitä yt neuvotteluita joissa päinvastoin ollaan vähentämässä

poistaa kela korvaukset tämä on kyllä onneton päätös sillä se käytännössä heikentää kansalaisten mahdollisuutta päästä erikoislääkärin palveluihin erityisesti pieni ja keskituloisten kannalta tämä on ongelma ja se koskettaa myös esimerkiksi naisia jotka jotka käyttävät pääsääntöisesti yksityisiä gynekologipalveluita ja samalla lisää paineita julkiseen terveydenhuoltoon ja terveyskeskusjonoja toivon että tästä esityksestä perääntyisitte ja löytäisitte ne rahat muista kohteista

puhemies esityksen idea on hyvä mutta se ei puutu kahteen ongelmaan ensinnäkin sairaanhoitajan ja muiden tekemä hoitotyö vanhusten parissa ei ole ammattina houkutteleva palkkaus on tietenkin oma asiansa emme voi puhua vain sairaanhoitajan palkkauksesta vaan aina on muistettava kaikki ne muut jotka tekevät raskasta ja vastuullista hoitotyötä tai osallistuvat siihen muuten lähihoitajat ja laitoshoitajat raha ei ratkaise kaikkea vaan silläkin on merkitystä miten kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä ja tulevansa kunnioitetuksi työyhteisön jäsenenä mitä näille asioille tehdään hallituksen esitys ei kosketa kaikkia kriittisiä osia vanhustenhoidosta eli kotihoitoa mitoitus voi päinvastoin toimia kotihoidon kannalta haitallisena ja siellä työskentelevät vaihtavat töihin pitkäaikaishoidon puolelle kotihoidossa työskenteleviä hoitajia on jo liian vähän nyt yksittäisellä hoitajalla on liian monta asiakasta ja liian vähän aikaa kunkin asiakkaan luona riittämättömyys lienee tuttu tunne kotihoidon työntekijänä kysynkin miten tämä esitys rahoitetaan ja sitten kysyisin ministeriltä mitä tarkoittaa että kotihoitoa huomioidaan

arvoisa

hienoa myös kuulla että oppositiopuolueet laajasti tukevat tätä sitovaa henkilöstömitoitusta tässä on liian kauan odotettu ja haluaisin ehkä painottaa sitä

heikko meillä on äärettömän päteviä hoitajia mutta se ei näy tällä me parannamme ihmisten perusoikeuksia kuten täälläkin ansiokkaasti kerrottiin valtaosa ihmisistä on hyvin heikossa asemassa on muistisairaita ihmisiä mutta samaan aikaan me parannamme myös työssäjaksamista ja hyvinvointia tällä hoiva ja hoitoalalla ja näen tämän äärettömän tärkeänä

arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat ikäihmisten hyvä hoito ihmisarvoinen hoiva ja hoito on hallitukselle sydämen asia on arvovalinta että me panostamme ikäihmisten hyvään hoitoon ja hoivaan ja arvostamme niitä ihmisiä jotka ovat tämän maan rakentaneet meistä huolehtineet he ansaitsevat kunnioitusta ja he ansaitsevat ihmisarvoista huolenpitoa sen eteen hallitus tekee töitä ja osana tätä

eilen että tukee tätä nolla pilkku seitsemän henkilöstömitoitusesitystä eli jos katson tätä salia niin näen että vasemmalta oikealle kaikki eduskuntapuolueet ovat tämän esityksen takana ja yhdessä lähetämme vahvan viestin siitä että suomen ikäihmisten tilanteeseen pitää tulla parannuksia tämä on tärkeä viesti tästä salista lähettää eteenpäin

arvoisa puhemies arvoisa ministeri on valtavan tärkeää että hoitajamitoitus saadaan kuntoon sitä ei varmasti kukaan kiellä mutta on semmoisia asioita mitkä haluaisin nostaa nyt tässä esille muutamia asioita erityisesti ykkösenä nostan nämä vuodeosastot sen että on pidettävä myös siitä huoli että vuodeosastojakin löytyy niitä on aika paljon lopetettu ja lakkautettu myös vuodeosastohoitoa tarvitaan kohtana kaksi on vanhusten muuttoralli se on on ihan mahdotonta kun viimeisiä elinvuosiaan viettävät ihmiset joutuvat nykyään siihen muuttorumbaan heidän paikkaansa vaihdellaan paikasta toiseen vaikka kuinka monta kertaa muutaman vuoden sisällä kohtana kolme haluaisin kotihoitoon kiinnittää nyt saa käydä sillä tavalla että kotihoidosta sitten säästetään se on tosi väärin jos sieltä säästetään voi olla että hyvin huonokuntoisia vanhuksia jää sitten kotiin ja heistä ei huolehdita siitä pitää pitää huolta kohtana neljä nostaisin esille omaishoidon on ihanaa jos saisitte viimeinkin verottomaksi omaishoidon tuen ja tulisi myös ihan semmoiset kriteerit mitkä ovat koko suomen kattavat tasavertaiset toivon että paneudutte tähän mutta mistä mistä te otatte rahat tähän kaikkeen toivon että hallitus on miettinyt sen viimeiseen asti

arvoisa puhemies hoitajamitoitus on tärkeä askel vanhuspalveluiden parantamisessa siinä tulee vain huomioida koko vanhustenhoito kaikki ne vanhukset jotka tarvitsevat hoitoa ja hoivaa sanoitte täällä että puutteita on ollut ympärivuorokautisessa hoivassa ja tiedämme että näin näin juuri on ollut mutta niitä on myös kotihoidossa te ette ehkä sitä tiedä minä tiedän olen ollut päivystyksessä töissä yli kymmenen vuotta ja nähnyt sen kotihoidon kurjuuden

hoivassa ja lisäksi meillä on myöskin omaishoito kotihoito tulee ajautumaan kaaokseen jos tässä samassa yhteydessä ei tehdä sitovaa muutosta myöskin siihen miten kotihoito tullaan hoitamaan jos me laitamme vain yhteen paikkaan sitovuuden se tarkoittaa sitä että kuntien pitää noudattaa sitä lakia ja käännetään selkä kotihoidolle näin valitettavasti tulee käymään
arvoisa herra puhemies myös keskustan eduskuntaryhmä iloitsee tästä laista joka tulee parantamaan hoitajamitoitusta ja vanhustenhoitoa täällä suomessa uusi hoitajamitoitus tarkoittaa sitä että meillä tarvitaan seuraavien vuosien aikana tuhansia uusia hoitajia ja haluaisinkin kuulla nyt sosiaali ja terveysministeriltä millä tavalla te olette suunnitelleet nyt järjestettävän tämän lisähoitajakoulutuksen

arvoisa puhemies ikäihmisten välittömään asiakastyöhön kuuluvat hoito huolenpito ja kuntoutus sekä toimintakykyä edistävät ja ylläpitävät tehtävät keskiössä on ihminen ihmisen toimintakyky on laaja kokonaisuus johon voidaan vaikuttaa monella tavalla joskus hyvinkin yksinkertaisilla asioilla hyvä hoiva ja huolenpito luovat turvallisuuden ja pystyvyyden tunnetta sekä mahdollistavat asukkaille turvallisen ympäristön huomioimalla moniammatillisuuden mahdollisuudet osana hyvää vanhustenhoitoa voimme muuttaa ihmisen toimintojen kohteesta toimintojen tekijäksi pieni painonsiirron avustus päivittäistoiminnoissa ja apuvälineen käytön ohjaaminen tai kahvikupin kurkottaminen ylähyllyltä ikäihmisten uusi hoitajamitoitus ja sen mukanaan tuoma moniammatillisuus mahdollistavat nuo toiminnot nyt entistä paremmin ikääntyneille ihmisille annetaan nyt siis mahdollisuus kokea että minäkin saan ja minäkin pystyn

arvoisa puhemies nyt saadaan yksi tärkeä osa vanhuspalveluiden sektoria paremmalle tolalle vanhuspalveluiden hoivakriisin on annettu jatkua aivan liian pitkään tässä maassa jos asia olisi hoidettu kuntoon jo vuonna kaksituhattakaksitoista emme olisi nyt tässä jamassa mutta varmaa on se että jos me emme nyt aloita tämän asian kuntoon laittamista niin kymmenen vuoden päästä tilanne tulee olemaan aivan kestämätön ja sen vuoksi ihmettelen kovasti sitä kritiikkiä jossa ikään kuin asetetaan eri heikossa asemassa olevat vanhukset vastakkain sen takia hallitus on viemässä tätä esitystä vastuullisesti eteenpäin koulutetaan uusia hoitajia tehdään alasta vetovoimaisempi niin että me saamme sinne kotihoidonkin puolelle riittävästi henkilökuntaa tämä ei ole nollasummapeliä

arvoisa herra puhemies vanhuksista on pidettävä huolta se on aivan selvä kokoomukselle meille tämä nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus sopii osana sellaista kokonaisuutta jossa jokaisen vanhuksen myös kotona asuvan vanhuksen palveluista huolehditaan syvästi huolissani asiantuntijoidenkin mukaan hallituksen esitys uhkaa vakavalla tavalla nimenomaan kotona asuvien vanhusten palveluita kotihoidossa meillä on tänä päivänä enemmän vanhuksia kuin ympärivuorokautisessa hoivassa ja heidän määränsä kasvaa tuhansilla vuodessa ja juuri heidän palveluitaan tämä esitys esitys uhkaa tämä löytyy myöskin hallituksen esityksen omista perusteluista me haluamme että jokainen vanhus saa juuri sen hoidon mitä hän tarvitsee siksi me olemme vaihtoehtobudjetissamme esittäneet viisikymmentä miljoonaa eli tuhat hoitajaa kotipalveluihin tuhat hoitajaa ympärivuorokautiseen hoitoon ja viisikymmentä miljoonaa vanhusten palveluiden kokonaisuuden kehittämiseen kysynkin

vanhuspalveluiden kehittämisen kokonaispaketin kokonaisnäkemyksen ja miten te hallitus arvoisa ministeri kiuru varmistatte sen että kotipalveluissa olevien henkilöiden palvelut eivät heikkene

arvoisa herra puhemies palvelua tarvitsevien iäkkäiden määrät kasvavat kovaa vauhtia samalla kun vanhusten määrä myös lisääntyy koti on nyt monelle vanhukselle vankila ja onko nyt niin että hallitus aikoo kutistaa kotihoidon palveluita entisestään ja jättää iäkkäät yksin kotiin ja siirtää sitten sinne nolla pilkku seitsemän tehostettuihin palveluyksiköihin ministeri kyllä totesi äsken että kotihoidon tarpeita arvioidaan kuinka nopeasti arvioidaan ettei sitten käy niin että sieltä kotihoidosta siirretään henkilökuntaa tehostettuun palveluasumiseen sitten kun puhutaan rahoituksesta puhutaan että digitalisaatiota hyödynnetään onko se sitten sitä että se vanhus kotona katsoo ipadilta pitsataksin numeron että hän saa ruokaa tai hän katsoo googlesta mitäköhän hoitoa tarvitsisi tätäkö se digitalisaatio on

saadaan tähän kaikkeen rahaa
olen luistanut hieman tästä yhden minuutin aikarajasta huomaan nyt yrittää vetää takaisin päin tätä linjaa edustaja könttä
kiitos arvoisa puhemies aivan kuten edustaja orpo sanoi ikäihmisten arvokas vanhuus on kunnia asia ja se on meille hieman uudemmille sukupolville erityinen kunnia asia että me pidämme huolta heistä jotka tämän yhteisen isänmaan ovat rakentaneet haluan kiittää hallitusta ja ministeriä siitä että tähän lopulta nyt tartutaan pidän tärkeänä myös sitä kuten täällä on puhuttu ympäri salin että me todella huolehdimme kaikista ikäihmisistä ja ja huolehdimme siitä että jos tällaisia laiminlyöntejä tapahtuu joita valitettavasti on tapahtunut niin myös niihin puututaan ja myös niissä laiminlyönneissä on on tarvittaessa sanktiot jotta näin ei enää tulevaisuudessa kävisi haluaisinkin ministeriltä kysyä kuinka varmistetaan että näistä

arvoisa puhemies on erittäin tärkeätä että tässä henkilöstömitoituksessa otetaan nyt huomioon ainoastaan välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö ja tätä myöten hoitajia on jatkossa oltava tosiaan seitsemän jokaista kymmentä hoidettavaa kohden välillistä työtä eli tukipalveluja ei oteta tässä esityksessä huomioon mitoituksessa vaan tukipalveluihin on varattava tämän henkilöstömitoituksen ulkopuolinen erillinen resurssi tällä esityksellä halutaan nyt varmistaa että toimintayksiköissä on riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö tehtävien huolelliseen toteuttamiseen hoitajien on jatkossa voitava keskittyä hoitotyöhön eikä heidän työaikansa tosiaan saa kulua tukipalvelujen tekemiseen tässä on noussut salissa nyt kysymys henkilömitoituksen vaikutuksesta kotipalveluhenkilöstöön kotihoidon resursseihin siitä syystä haluaisin kysyä ministeri kiurulta eikö ministeri olekin näin että vanhuspalvelulain uudistamisen toisessa osassa hallitus selvittää keinot myös tämän kotihoidon riittävyyden turvaamiseksi

puhemies olisin kysynyt itsemääräämislain edistymisestä täällä on nyt puhuttu kotihoidosta jossa hallituksen esityksenkin mukaan on noin kuusikymmentä prosenttia vanhuksista ja ja perussuomalaiset esittivät siihen yhdenkin ratkaisumallin omaishoidon verovapauden ja satsaukset kotihoitoon mutta laitoshoidossa olevista henkilöistä tosiaan yhdeksänkymmentäviisi prosenttia on muistisairaita ja ja meillä on merkittävä aukko siinä että meillä ei ole säädetty lain tasolla vanhusten itsemääräämisoikeuden rajoituksista tämä on merkittävä puute ja se on suurin asiakasryhmä miten tämä etenee tämä on ollut nyt kymmenisen vuotta edustaja guzenina puhui näistä kymmenistä vuosista pöydällä ja ja se on tosi merkittävä laki se odottelee edelleen tekijäänsä siellä on myöskin holhousviranomaiselle erittäin merkittäviä työkaluja sellaisten vanhusten auttamiseksi jotka ovat niin sanotusti sukulaistensa taloudellisesti kotiinsa kaappaamia kysyn milloin itsemääräämislaki

arvoisa puhemies käsissämme on erittäin hyvä tavoite ja voi sanoa että vanhustenhoitoa on vahvistettava käsiä tarvitaan lisää on myös hyvä että tätä mitoituksen laskentatapaa pyritään nyt yhdenmukaistamaan ympäri suomen se ei ole aina ollut samanlaista kaikkialla rinnalle tulisi kuitenkin nostaa nyt heti paikalla koko vanhustenhoito ympärivuorokautisen hoivan tilanne ei ratkea vielä tällä mitoituksella vaan on päivitettävä myös laatusuositukset millaista on hyvä arki ja elämä ryhmäkodissa rinnalla on aivan välttämätöntä kuljettaa myöskin täällä mainittua kotihoitoa jo nyt tilanne on se että joissain kunnissa ei esimerkiksi jouluna voitu ottaa uusia asiakkaita kotihoitoon kun ei saatu sijaisia tilanne on akuutti jo nyt ja osaajia tullaan tarvitsemaan tuhansia lisää miten varmistetaan että osaajat saadaan muutenkin kuin paperilla niin etteivät vanhukset jää kotihoidossa ilman riittävää hoivaa sitäkin on saatava vahvistettua koulutustarve on huikea lopuksi vielä rahoituksesta tälle on ehdottomasti varattava riittävä rahoitus etteivät kunnat optimoi palvelutuotantoa vaan saamme tällaisella kokonaisvaltaisella otteella vahvistettua kaikkien vanhusten

myös vasemmistoliitto tervehtii ilolla tätä hallituksen esitystä ja ja antaa kaiken tukensa ministeri kiurulle ja hallitukselle siihen että tämä työ saadaan hyvin tehtyä loppuun ja ja henkilöstömitoitus nolla pilkku seitsemäksi sitovaksi lakiin se edellyttää paljon toimenpiteitä se edellyttää henkilöstömäärän turvaamista saatavuuden turvaamista tarvitaan koulutuspaikkoja aloituspaikkoja lisää toivottavasti näitä koulutuksen saajia ja tarjoajia ja niitä paikkoja sitä kautta lisätään joka puolelle suomea on erittäin tärkeää että tämä signaali lähtee yhtenäisesti tästä salista meidän arvokasta hoivatyötä tekevälle henkilöstölle jotta sen jaksaminen nostetaan tässä kärkeen se on erittäin tärkeä vetovoimatekijä ja olen kyllä käsittänyt niin että tämä hallitus tulee pitämään vanhuksista huolta myös siellä kotihoivassa ja myös omaishoitajista ja myös heidän jaksamiseensa tullaan panostamaan elikkä olemme kyllä ihan oikealla uralla kiitoksia tästä

herra puhemies kiitokset hallitukselle tästä upeasta esityksestä ministeri kiuru totesi olevansa iloinen ja ylpeä ja niin sopii olla tämä ei ole minun mielestäni semmoinen asia mistä tässä salissa kannattaisi käydä kovastikaan tappelua ei myöskään kannata asettaa vastakkain kotihoitoa tai tehostettua palveluasumista ja laitosasumista me tiedämme kaikki tässä salissa että nämä molemmat

hoitajien saatavuus ja muitakin kysymyksiä mutta hallitus on täällä sitä varten me olemme täällä jokainen sitä varten että me teemme töitä tämän asian eteen ja kätten voiteita vielä riittää
arvoisa puhemies on hyvä että henkilöresursseihin satsataan mutta on todella hyvä keskustella täällä nyt myöskin siitä että tarvitsee satsata koko vanhustenhuoltoon myös sinne kotihoitoon omaishoitoon kaikkeen ainoa huoli tietysti tässä meillä monella on mistä nämä hoitajat saadaan kun itsekin olen ollut terveydenhuollon opettajana toistakymmentä vuotta niin tiedän että se ei ole ihan yksinkertaista jo tähän tarvitaan neljätuhattakolmesataa hoitajaa ja siihen menee noin neljä viiva kuusi vuotta kun heidät koulutetaan sitten vammaisilta tai kotihoidosta sitten ihan semmoinen ilmainen vinkki teille kun te nyt teette sitä vanhuspalvelulakia vahvistakaa vanhusten oikeuksia saada palveluja tällä hetkellä laki on määrärahasidonnainen eikä siellä ole subjektiivisten oikeuksien luonteisia oikeuksia saada palveluja mitä tehdään hoitajilla jos niiden pakeille ei pääse sen tähden sanoisin että vahvistakaa oikeuksia jos ette usko minua uskokaa tutkija hanna kaisa hoppaniaa joka on analysoinut vanhuspalvelulain ja todennut että oikeudet

arvoisa herra puhemies kymmenen vuoden päästä me tarvitsemme kahdeksankymmentätuhatta hoitajaa hoitajamitoituksen lisäystarve noin kolmekymmentätuhatta hoitajaa on erittäin haasteellinen saavutettava aloituspaikkojen lisäämisen täytyy tietysti olla merkittävä mutta tämä ei itsessään ratkaise mitään sillä alan houkuttelevuus heikkenee tismalleen siitä samasta syystä kuin miksi koulutetut hoitajat pakenevat alalta työolot joiden kuormittavuutta palkka ei korvaa jopa neljäkymmentä prosenttia hoitajista suunnittelee alan vaihtoa lähtöä alalta harkitsevat erityisesti kokeneet mutta vielä loistavassa työiässä olevat kolmekymmentä viiva viisikymmentä vuotiaat hoitajat suomessa olisi jo nyt riittävästi hoitajia mikäli hoitajat tekisivät sitä työtä johon heidät on koulutettu thln selvityksen mukaan hoitoalan koulutuksen saanutta on muilla aloilla töissä kysyn ministeriltä miten näitä ihmisiä saadaan palaamaan miten aiotte huolehtia siitä että nyt alalla työskentelevät eivät lähde pois

arvoisa puhemies olen ylpeä debatin sävystä tänään sillä ikääntymisestä on puhuttu varsin varsin arvokkaasti täytyykin olla niin että ikääntyminen ei suinkaan ole kuluerä vaan pikemminkin meidän kaikkien oikeus elämän varrella meistä jokainen vanhenee se on selvää kiinnittäisin huomiota paitsi vuosi sitten uutisoituihin puutteisiin ikäihmisten hoivassa myös asiakaspalautteena vastaan tulevaan asiakasohjauksen puutteeseen josta täälläkin käyty debattia ei voi olla niin että kaikki eivät pääse tehostettuun palveluasumiseen erityisesti muistisairaiden osalta olen huolissani siitä miten meillä löytyy näitä näitä tehostetun palveluasumisen paikkoja ja miten saamme meidän ikäihmisiä hoivan piiriin

arvoisa puhemies tänäänkin moni hoitaja tekee arvokasta työtään käsillään he pitävät kädestä auttavat ruokailemaan vaihtamaan vaatteita liikkumaan ja lepäämään sanoillaan he kannustavat lohduttavat ja kohtaavat kertovat että minä pidän sinusta huolta heillä on kyllä halu tahto ja ammattitaito auttaa mutta käsiparien ollessa rajalliset eivät kaikkeen pysty hoitajatkaan tuo ammattiryhmä jota tämä meidän yhteiskuntamme arvostaa aivan liian vähän huolimatta siitä että he he ovat juuri niitä jotka pitävät meistäkin ja meidän rakkaimmistamme huolta jonakin päivänä sen takia haluan kiittää nyt hallitusta että pysyvä hoitajamitoitus vihdoin asetetaan se olisi pitänyt tehdä jo kauan kauan sitten sillä moni heistä joiden vanhuuden laatuun sen asettamisella olisi jo voitu vaikuttaa ei ole enää täällä ihmisyys ei koskaan ole se oikea kohta säästää sen takia me vihreät olemme nytkin sitä mieltä että tämä tulee tehdä kestävällä rahoituksella meidän ei tule asettaa mitään ikäryhmiä tai ihmisryhmiä toisiaan vastaan ei paranneta yhden ryhmän asemaa heikentämällä toiselta hoitajamitoitus ei tokikaan ratkaise kaikkia ongelmia mutta se on tärkeä askel oikeaan suuntaan meidän tulee panostaa myös kotihoitoon sillä koti ei suinkaan ole aina vankila vaan usein se rakkain paikka jossa haluaa elämänsä viimeiset vuodet
arvoisa herra puhemies iso kiitos marinin hallitukselle ja ministeri kiurulle että toitte tämän esityksen meille tänne käsiteltäväksi tämä on kyllä askel hyvään suuntaan ja ilolla tervehdin sitä että saadaan vihdoin nostettua tämä mitoitus nolla pilkku viidestä nolla pilkku seitsemään itse tulen tuolta länsirajalta ja meiltä on aika paljon hoitajia siirtynyt sekä ruotsiin että norjaan osa sen paremman palkan perässä parempien työolosuhteiden perässä mutta uskon että tällä esityksellä saadaan kampea käännettyä niin että kun saadaan hoitajia lisää näihin tehostetun palveluasumisen yksiköihin sieltä myös palataan mielellään takaisin kotiseudulle työskentelemään hoivan parissa vielä sen verran että on hyvä että tässä on se riittävä siirtymäaika että kunnille varataan nyt riittävästi aikaa palkata näitä hoitajia me saamme tämän esityksen nyt tuonne perustuslakivaliokuntaan käsiteltäväksi ja käymme sen siellä huolella läpi
arvoisa arvoisa puhemies oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen tulisi nähdä keskeisenä perusoikeutena kaikki ansaitsevat laadukkaat palvelut iästä riippumatta jotka harvoin pystyvät itse nousemaan puolustamaan omia oikeuksiaan henkilöstömitoituksen kasvattaminen nolla pilkku seitsemään ammattihenkilöön asiakasta kohti parantaa vanhustenhoivaa ja ja turvallisuutta yksityiset hoivajätit ovat takoneet voittoja vanhusten hyvinvoinnin kustannuksella tinkimällä henkilöstön määrästä ja sitä kautta hoivan laadusta ja tämä häikäilemätön kikkailu loppuu nyt kunhan uutta henkilöstömitoitusta myös valvotaan tehokkaasti vasemmistoliitto on tyytyväinen että marinin hallitus vihdoin toteuttaa tämän uudistuksen jonka toteuttamista erityisesti kokoomus on jarruttanut lähes vuosikymmenen ajan arvoisa ministeri kiuru olisin vielä tiedustellut miten hallitus parantaa sitä että henkilöstömitoitusta jatkossa myös valvotaan tehokkaasti erityisesti näitten yksityisten hoivajättien osalta

arvoisa puhemies kiitos tästä esityksestä joka tavoitteeltansa on juuri se mitä tarvitaan mutta tässä on muutamia ongelmia ensinnäkin tästä uupuvat todellakin ne rahat tähän on varattu miljoonaa vuodesta kaksituhattakaksikymmentäkolme lähtien sitten täällä on tällaisia abstrakteja asioita digitalisaation edistäminen ja ostopalveluiden tehostaminen ja näissä ei ole valitettavasti euroakaan ja nämä rahat täytyy kyllä löytää koska kuten todettu ne tulevat kehyksen sisältä muutama olennainen asia toivon että että tässä jatkossa käsitellään tätä kokonaisvaltaista hoitoketjujen arviointia eli kotihoitoa omaishoitoa toivon myöskin että tässä katsotaan se että tässä ei päästä kunnissa kikkailemaan sanoilla onko kyseessä nyt laitoshoito tehostettu palveluasuminen vai joku muu palveluasuminen jolla päästään pois tästä mitoituksesta

arvoisa puhemies kuten täällä monen kokoomusedustajan suusta on sanottu tämä kyllä sopii meille osana kokonaisuutta mutta hiukan huolissani olen tästä tiekartasta näihin tuleviin hoitajiin neljätuhattaneljäsataa hoitajaa jotka pitäisi tässä muutaman vuoden aikana saada se tulee olemaan ongelma mutta itse asiassa edustaja purra nosti sen vielä suuremman ongelman siitä että vuonna kaksituhattakolmekymmentä me tarvitsemme sen kahdeksankymmentätuhatta hoitajaa mikä tarkoittaa sitä että jos me tänään triplaamme lähihoitajien koulutuspaikat

arvoisa herra puhemies on hienoa että tänään tosiaan tämä keskustelun sävy on on kunnioittava huomattavasti parempi kuin eilen kun sivuttiin tätä samaa aihetta täällä on esitetty useita huolia tämän hoitajamitoituksen suhteen ne ovat varmasti ihan aiheellisia mutta kyllä minun täytyy opposition kokoomuksen ja perussuomalaisten suuntaan todeta että suurin huoli olisi se että tätä mitoitusta ei vieläkään saataisi aikaan on huoli että kotihoidosta voi lähteä henkilökuntaa mutta vielä suurempi huoli on että jos tätä mitoitusta ei tule meidän nuoret opiskelijat alalle aikovat ja alalla olevat näkevät että kyllä puhetta riittää vanhustenhoivasta mutta mitään ei milloinkaan saada tehtyä tämä mitoitus tarvitaan nyt mutta sen haluaisin vielä sanoa että kaikki työ vanhusten parissa on arvokasta myös niitten putkien kaikkia ihmisiä tarvitaan haluan keskusteluun tuoda myös sen että tässä on yksi ilmielävä vanhusten sairaanhoitaja joka on käynyt ulkomailla töissä myös se ovi pitää pitää auki kun on sydän paikallaan ja osaaminen vaikka kielitaito ei ole täydellinen vanhuus ei ole sairaus vaan elämänvaihe ja sinne pitää olla kaikkien tervetulleita kun lainsäädäntö on

arvoisa puhemies kiitän hallitusta tästä erittäin hyvästä esityksestä tällä henkilöstömitoituksen kirjaamisella lakiin vastataan kentän toiveisiin ja koviin huutoihin siellä ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa tämän lisäksi tulee muistaa myös että henkilöstön määrän lisäksi palveluiden kehittämisellä moniammatillisella yhteistyöllä sekä työnjaon uudelleen tarkastelulla on suuri merkitys ikääntyneiden hoidossa kuulen tässä huolia kotihoidon osalta mutta itse en näe tätä uudistusta uhkana kotihoidolle vaan alkusoittona sille kuinka hyvän hoidon kunnianpalautus koko vanhustenhoidossa saadaan alulle

hyvä että tässä keskustelussa on noussut esille tämä huoli kotihoidon tilasta koska mehän tiedämme että myös kotihoidossa on näitä kriisejä ollut kautta maan ja täytyykin kaikki vanhustenhoito saada kuntoon eikä vain yksi osa alue siitä hyvä että kotihoidosta puhutaan esitys on tietenkin hyvä ja kannatettava mutta ongelmana tässä on se että tämä tulee ensinnäkin aivan liian myöhään ja toiseksi se ettei siihen ole osoittaa hoitajia eikä siihen varsinkaan ole osoittaa rahoja oikeastaan ainoa toteuttamiskelpoinen rahoitustoimi jota hallitus on harkinnut on tämä kela korvauksien leikkaus yksityisestä terveydenhoidosta jolla on aiemmin mainitut haittavaikutukset niiden lisäksi mainitsisin sen että se että ihmiset pääsisivät lääkärin vastaanotolle lisää painetta entisestäänkin perusterveydenhoidon saatavuuteen

digitalisaation säästöt kuka niihin enää uskoo vuosi toisensa perään tulee uusia kalliita ja ja toimimattomia järjestelmiä digitalisaation säästöjä ei ei nähdä missään miten lääkkeistä voitaisiin leikata sellaisia summia pois kuin hallitus on harkinnut kysynkin hallitukselta että jos ja kun tämä teidän rahoituspohjanne osoittautuu toiveajatteluksi mitä sitten tehdään kaadetaanko kustannukset seuraavan hallituksen niskoille

puhemies hyvä ja inhimillinen hoito kuuluu ihan jokaiselle ikäihmiselle kokoomus on vahvasti sitoutunut siihen työhön jolla turvataan laadukas hoito ja se että hoitajia saadaan joka puolelle vanhustenhoitoon mutta kysymys kuuluu kuinka sitoutunut hallitus on jos katsotaan budjettiriihtä siellä todella runsaasti lisättiin valtion menoja ja kohteet olivat varmasti hyviä mutta kylmästi priorisoitiin vanhustenpalvelut syrjään kun tämä lakiesitys oli lausuntokierroksella valtiovarainministeriö totesi että teidän budjettipäätöksenne ja tämä lakiesitys ovat eri paria nyt te joudutte etsimään pakon edessä rahaa tähän esitykseen ja olette esittäneet jo ensimmäisen leikkauslistan toivon että ne rahat löytyvät niin ettei heikennetä ihmisten palveluita mutta nyt te olette etsimässä rahaa vasta tähän ympärivuorokautiseen hoivaan mistä sitten rahat siihen kotihoitoon ja omaishoidon kehittämiseen jotka jäävät tämän lakiesityksen ulkopuolelle eli suurin uhka tällä hetkellä vanhustenhoidon kehittämiselle on se että te ette ole arvottaneet vanhustenhoitoa kun te teette rahapäätöksiä toivon että pääministeri nyt vastaa milloin me saamme

arvoisa puhemies kiitän ministeri kiurua ja hallitusta tästä hienosta esityksestä niin kuin täällä salissa on puhuttu niin kaikki ovat varmaan yhtä mieltä siitä että tuli ja parempi myöhään kuin ei milloinkaan tämän hoitajamitoituksen tehtävähän on on paitsi turvata vanhustenhoito myös taata alan vetovoimaisuus että sinne saadaan niitä uusia opiskelijoita että siellä on toivon valoa että työolosuhteet ovat tulevaisuudessa ehkä paremmat kuin nykyään kannan samalla tavoin huolta kotihoidosta mutta kannan myös erittäin paljon huolta omaishoitajien jaksamisesta suomessa noin miljoona ihmistä auttaa tällä hetkellä hetkellä läheistään kotona ja voidaan sanoa että heistä noin kolmesataaviisikymmentätuhatta on omaishoitajia ja heistä noin vajaat viisikymmentätuhatta on virallisesti omaishoitajia voidaan kuvitella että jos ne hoidettavat sieltä siirtyisivät julkiselle puolelle hoidettaviksi niin sieltä tulisi todella paljon uusia asiakkaita joten kysynkin ministeriltä kuinka omaishoitajien asemaa aiotaan turvata tulevaisuudessa
myönnän myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille forsgren kiljunen ja zyskowicz ja tämän jälkeen

arvoisa puhemies hallituksen yhteinen tahtotila on se että ihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa panostetaan tämä tahtotila koskettaa kaikkia ihmisryhmiä aina lapsista työikäisiin ja ikäihmisiin iäkkäiden henkilöiden palveluiden epäkohdista ja ja puutteista muun muassa henkilöstön riittävyydestä on kauan keskustelua muutaman viime vuoden aikana epäkohdat ongelmat ja valvontaviranomaisten valvontaviranomaisten tarkastushavainnot ovat lisääntyneet riittävällä henkilömitoituksella annamme vahvan viestin siitä että jokainen ansaitsee laadukasta hoitoa nyt mutta myös tulevaisuudessa arvoisa puhemies sen lisäksi että tavoitteena on turvata iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon laadukkaat palvelut tavoitteena on myös parantaa asiakas ja potilasturvallisuutta tämän lisäksi ikäihmisten yhdenvertaisuus vahvistuu kun koko maassa otetaan käyttöön yhteinen arviointi ja suunnitteluväline palvelutarpeen selvittämiseen nyt esitetty hoitajamitoitus ei kosketa ainoastaan hoivan saajia se on myös viesti siitä että arvostamme hoitajien tekemää työtä tämä panostus on tärkeä erityisesti naisvaltaiselle hoiva alalle jossa työolot ovat haastavat turvaamalla inhimilliset työolot arvostamme myös niitä jotka tätä arvokasta työtä tekevät
arvoisa herra puhemies tämä on historiallinen hetki lämmin kiitos hallitukselle hoitajamitoituksen asettamisesta on puhuttu ainakin vuodesta kaksituhattayksitoista alkaen ja sitä on yritetty saada lakiin ja nyt tämä historiallinen hetki toteutuu tässä salissa se on hieno asia haluan todeta sen että että samalla kun hallitus on määritellyt henkilöstömitoituksen se on hakenut myös rahoituksen tälle henkilöstömitoitukselle mikä kuvaa sitä vastuuntuntoa jota samalla kun hallitus on kehittänyt ympärivuorokautista hoitoa se kehittää rinnalla myös avopalveluita muun muassa avopalveluiden osalta hoitajakäynnit tulevat tulevaisuudessa maksuttomiksi ja kotona annettaville palveluille tulee maksukatto mikä myös vahvistaa meillä kotona

arvoisa herra puhemies arvoisa ministeri kiuru kirjoititte kahdeskymmenesyhdeksäs elokuuta viime vuonna seuraavaa iäkkäiden henkilöiden palveluja on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti jotta iäkkäille voidaan varmistaa heidän tarvitsemansa laadukas hoito ja huolenpito yhdenvertaisesti nyt kysyn teiltä oliko mitään muita kuin puhtaasti poliittisia syitä irrottaa tämä henkilöstömitoitus tänne ympärivuorokautiseen hoivaan tästä kokonaisuudesta näitä eri vanhusryhmiä ei pidä asettaa vastakkain mutta on aivan selvää että kunnat ovat erittäin vaikeassa tilanteessa jos tämä mitoitus on voimassa siellä ympärivuorokautisessa palveluasumisessa mutta niitä resursseja niitä hoitajia ei ole silloinhan ne käytännössä imuroidaan muista palveluista

sanoneet että tätä asiaa tarkastellaan kokonaisuutena ja viedään kokonaisuutena tätä tärkeää asiaa eteenpäin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia ja asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies pääministeri sanna marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on turvata voimavarat sosiaalialan tutkimukseen sekä sen kehittämiseen pitkäjänteisesti olemme sillä kannalla jonka eduskunta on jo ottanut myös sosiaaliala tarvitsee tutkimusta ja kehittämistä ja nyt läpimurto tapahtuu toimiva ja vaikuttava sosiaalihuolto on paitsi jokaisen kansalaisen oikeus myös olennainen osa koko sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuutta sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tutkimukseen ei kuitenkaan tähän mennessä ole saatu terveyden tutkimuksen kaltaista valtion korvaukseen perustuvaa rahoitusjärjestelmää sosiaalihuollosta puuttuvat myös yliopistollisia keskussairaaloita vastaavat toimintaympäristöt joissa yhdistyvät tieteellinen tutkimus tieteellis ammatillinen koulutus ja käytännön työ

tarpeisiin rahoituksen puuttuessa mittakaava on kuitenkin jäänyt vaatimattomaksi samalla tarve sosiaalityön ja sosiaalihuollon käytäntöjä kehittävälle tutkimukselle on huutava sosiaalityössä tarvittaisiin erityisesti käytäntöjen kehittämistutkimusta työelämän kanssa esimerkiksi tutkimusnäyttöön perustuvat toimintasuositukset eli käypä sosiaalityö ja niiden kehittymisestä vastaava rakenne puuttuvat toisaalta meillä suomessa sosiaalihuollossa työskentelee laaja joukko tutkimusvalmiudet omaavia ammattilaisia joilla olisi valmiudet kehittää sosiaalihuoltoa entistä vaikuttavampaan suuntaan

kiinnitetty huomiota erityisesti lasten ja perheiden palveluiden ja aikuissosiaalityön tiedontuotannon ja tutkimuksellisen tiedon ohuuteen vakavia asioita eikö myös viimeaikaiset havainnot vanhuspalvelujen epäkohdista korostavat tarvetta nimenomaan vahvistaa ja kehittää myös vanhussosiaalityön osaamista ja kehittämistä asiakkaiden kohtaamista sosiaalisista ongelmista sekä vaikuttavista työmenetelmistä ja palveluista tarvitaan tietopohjaa lisäksi meneillään oleva sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistus sekä asiakastietojärjestelmien

sitä kautta myös mahdollisuuksia tarkoituksena on kytkeä sosiaalityön tutkimus vahvasti myös tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskus ohjelmaan ja osaksi sosiaali ja terveyskeskusten työtä monitieteellisen tutkimuksen edellytyksiä tulee vahvistaa meidän pitää tehdä tästä sosiaali ja terveyskynnyksestä me tunnemme sote keskuksena sellainen että sen työtä sisältä päin päivittäin myöskin halutaan kehittää nyt käsittelyyn tulevalla lainsäädäntöesityksellä laajennetaan valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen vastaavanlainen rahoitus yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on ollut käytössä jo pitkään

ole tarkoitus syödä terveyspoliittisen tutkimuksen rahoitusta toisin kuin täällä on monesti väitetty vaan varmistaa että myöskin sosiaalihuollon puolella ja sosiaalipalveluiden puolella voidaan aloittaa tutkimus minusta on liian ympäripyöreää väittää asioita jotka tosiasiassa eivät ole tapahtumassa viime hallituskauden ja tämän hallituskauden rahoitusraami terveystutkimuksen osalta on pysynyt samalla tasolla koska eduskunta on määräaikaisena hankkeena lisännyt tätä rahoitusta minkä johdosta ollaan tilanteessa että se on haluttu ymmärtää

arvoisa puhemies totean että uudet resurssit jotka hallitusohjelmassa on linjattu tulevat nimenomaan siihen että terveyspoliittinen valtiontasoinen rahoitus tulee säilymään ennallaan mutta nämä uudet resurssit nyt lisätään nimenomaan sosiaalityön ja sosiaalihuollon käytäntöjen ja palvelurakenteen parannukseen ja tätä on odotettu

arvoisa

herra puhemies kiitos ministerille esittelystä tässähän turvataan voimavaroja sosiaalialan tutkimukseen mikä on erittäin tärkeää kuten ovat myös terveydenhuollon tutkimus ja erilaiset teemat siellä erityisesti kun puhutaan syöpätutkimuksesta ja ja siitä millä tavalla erilaisia toimintamalleja kehitetään ja suomalaiset ovat huipulla huipulla tässä tutkimustyössä yhtä lailla tämä sosiaalipuolen

muun muassa laitoshoidossa olevien kahdeksankymmentä vuotta täyttäneiden hoivapaikkojen osuus on puolittunut vuodesta kaksituhattaneljätoista elikkä se on puolittunut tässä olisi hyvä tutkimuksen paikka mitkä syyt ovat johtaneet siihen että laitoshoivapaikat ovat puolittuneet onko se eduskunnan tekemän politiikan seurausta ja millä tavalla se on vaikuttanut näihin ihmisiin ja millä tavalla se tulevaisuudessa vaikuttaa tulisiko tehdä jotakin sille asialle niin että vanhukset ja myös vammaiset henkilöt saisivat sen tarvitsemansa

nehän ovat niitä vanhustenpalveluja nehän ovat niitä vammaispalveluja ja yhtä lailla kun olemme valtavien rakenneuudistusten edessä ja ikääntyneiden määrä kasvaa täytyy saada myös tietoa siitä millä tavalla tämä koko paketti hoidetaan ja siinä mielessä on ihan hyvä tutustua tähän lakiesitykseen myös valiokunnassa mutta jos todellakin tähän lausuntopalautteeseen liittyen ministeri kerrotte sen ja ehkäpä vielä oman näkemyksenne mukaan jonkun esimerkkitapauksen siitä mitä olisi teidän mielestänne erittäin tärkeää lähteä tutkimaan nyt

arvoisa puhemies on tärkeää että yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen panostetaan sosiaalityön tutkimus tarvitsee pitkäkestoista rahoitusta se tulee tarpeeseen ja sitä on hyvä nostaa vahvemmin yliopistotasoiseksi tutkimukseksi mutta tämä ei saa tarkoittaa sitä että se on pois terveystieteellisestä lääketieteellisestä ja hoitotieteellisestä tutkimuksesta vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioehdotuksessa on varattu kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa valtion rahoitusta terveydenhuollon yliopistotasoiseen tutkimukseen nyt jos tämä läpi tullaan tältä samalta momentilta ottamaan sosiaalialan tutkimukseen neljä miljoonaa eli se tulee vähentämään terveystutkimukselle jäävää osuutta kahteenkymmeneenyhteen miljoonaan euroon ja tämä on selkeä lasku se on lasku myös edelliseen vuoteen nähden jolloin sitä oli varattuna kaksikymmentäkolme pilkku kahdeksan miljoonaa

kyse rahasta niin tuki näyttää loppuvan sen sijaan avustajiin hallituksella on varaa marinin hallitus teillä on yhteensä kuusikymmentäyhdeksän erityisavustajaa viisitoista valtiosihteeriä sipilän hallituksella oli neljäkymmentäkaksi erityisavustajaa ja neljä valtiosihteeriä tästä kun supistaisi voitaisiin hyvin kompensoida tuo tutkimuksen leikkaus sosiaalihuoltolain muutoksen lausuntokierroksella nousi esiin huoli yliopistojen huoli tutkijoiden ja tutkimuksen tilanteesta yliopistot ovat huolissaan rahoituksen leikkaamisen vaikutuksista myös sairaanhoitopiirit huolissaan siitä että määräraha ei nykyisellään vastaa kliinisen tutkimuksen tarpeisiin olisi vähintäänkin oikeus ja kohtuus että hallitus etsisi rahat sosiaalihuollon tärkeään tutkimukseen muualta kuin jo nyt tiukasta rahoituksesta kärsivästä terveystutkimuksesta tutkimus on välttämättömyys tällä aikakaudella jos halutaan että hyvä hoito ja lääketiede pysyvät kehityksen perässä rahoituksen väheneminen on suoraan suhteessa tutkimuksen ja hoidon tuloksiin ja laatuun nyt yliopistot ovat myöskin suunnitelleet tutkijansa ja heidän palkkansa seuraavalle vuodelle halutaanko työntää tutkijoita ulkomaille kun suomessa siihen ei ole edellytyksiä

arvoisa puhemies kaksi huomiota tämän esityksen vaikutuksista ensinnäkin se että malli tähän rahoitusjärjestelmään on otettu terveyden tutkimuksesta no tämä varmasti tuntuu ihan luonnolliselta referenssiltä silloin kun lainvalmistelija on sosiaali ja terveysministeriö ja sitä käsittelee sosiaali ja terveysvaliokunta mutta näinhän ei välttämättä ole jos sosiaalityötä tarkastellaan tieteenalana tieteenalojen joukossa muita vastaavia referenssitieteenaloja olla tulevaisuuden tutkimus kriminologia riippuvuustutkimus työelämätutkimus nuorisotutkimus aluetiede ja väestötiede vain muutamia mainitakseni miksi tällä on merkitystä sen takia että kun kysymys on nuoresta heiveröisestä tieteestä niin se mitä me käytämme sen rakenteellisena referenssinä

jossa joko poliitikot taikka virkamiehet päättävät kysymyksenasettelun suhteellinen osuus tieteen rahoituksesta kasvaa tällä väistämättä on merkitystä tutkimuksen vapauteen vapauteen jonka näkökulmasta kysymys siitä kuka asettaa kysymyksen on aivan keskeisessä asemassa sellainen tutkimus jota päätöksenteko tilaa jo olemassa olevan työnsä tueksi on laadullisesti aivan erilaista kuin sellainen tutkimus jota tehdään aidosti vapaassa akateemisessa akateemisessa ympäristössä vaikka molempia tarvitaan niin nämä mihin milloinkin painotetaan ovat isoja valintoja tämän takia minä olisin toivonut että hallituksen esityksen vaikutusarviossa olisi edes vähän pohdittu sitä mitä tämä tällaisen apparaatin avaaminen merkitsee tälle tieteenalalle näen sen kyllä puutteena että tällaista pohdintaa ei ole edes yhden lauseen vertaa sinne saatu mahtumaan noin yleisesti ottaen pidän tätä myönteisenä tarpeellisena ja odotettuna uudistuksena tervehdin ilolla sitä että meillä ponnekkaasti pyritään myös sosiaalityön alalla yhdistämään tutkimusta ja käytännön työtä joidenka välinen kuilu kiistatta on ollut tietyllä lailla ongelma tähän saakka

arvoisa puhemies arvoisa ministeri sosiaalihuoltolaki on tärkeä ja tutkimuksiin tarvitaan rahaa ja totta kai myös yliopistoille tarvitaan rahaa sosiaalityöntekijöitä yleensäkään ei ole riittävästi miksi heitä ei ole riittävästi ehkä palkkauksessa on on vikaa vikaa ja myös siinä että houkuttelevuus ei tunnu olevan ihan parhainta luokkaa eri paikkakunnilla voi olla isojakin palkkauseroja nyt vähän tähän asiaan vammaispalvelulakiin liittyen kysyisin myös vammaisilla on oltava oltava sosiaalipalveluita ja neuvontaa tarvittaisiin ehkä enemmän missä vaiheessa tämä vammaispalvelulaki on tulossa eduskuntaan näen että vammaispalvelulakia on tärkeä käydä uudistamaan se aikansa elänyt tuli sitten sote tai

arvoisa herra puhemies on hienoa että tämä asia on nyt lähetekeskustelussa tämä mahdollistaa yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoittamisen valtion varoilla stmn myöntämänä kun pohdin tuota sanaa yliopistotasoinen ja edustaja kontula nosti vapaan akateemisen tutkimuksen merkityksen esille niin kysyisin ministeriltä onko mahdollista että tässä olisi mukana ammattikorkeakoulu ja siihen liittyvä tutkimustyö ajattelen tätä yhtenäistä koulupolkua sieltä ammattikorkeakoulusta yliopistoon me tarvitsemme tutkittua tietoa tänne päätöksentekoa varten mutta myös sosiaalityön kehittämistä varten olemme kohdanneet myöskin monenlaisia sosiaalityön vaikeuksia ja haasteita jotka toki paljon liittyvät resurssipulaan mutta tarvitaan myöskin palvelujärjestelmien toimivuuden ja vaikuttavuuden tutkimusta ja myöskin monitieteistä tutkimusta sosiaalityö on hyvin tärkeää työtä asiakas ja asiantuntijatyötä rakennetaan yksilön hänen perheensä ja yhteisön tarpeita vastaavaa sosiaalista tukea ja palveluiden kokonaisuutta ohjataan seurataan on kysymys pienen arvokkaan ihmisen elämästä jossa kaikki ei aina suju niin kuin halutaan halutaan tehdä muutosta parempaan suuntaan niin yksilöiden perheitten kuin yhteisöjen elämäntilanteissa että jokainen voisi kokea kuuluvansa joukkoon niin kuin tuli jo esille tämä on hyvin nuori tieteenala ja siksi on tärkeää että siihen nyt satsataan ja myöskin koulutuksen tutkimukseen tulee olla selkeä mutta todellakin minua kiinnostaa ylemmän ammattikorkeakoulun ja siihen liittyvän tutkimustyön yhteys tähän koska se oikeastaan liittyy ihan käytännön haasteeseen mikä on tuolla kentällä sosiaalityöntekijöistä on valtava pula ja siihen voisi liittyä myöskin se pohdinta voisiko ylemmän ammattikorkeakoulun sosionomi pätevöityä sosiaalityöntekijäksi kaikkiin niihin tehtäviin mitä laki siihen osoittaa

arvoisa puhemies jotta me voimme kehittää tätä yhteiskuntaa me tarvitsemme tutkittua tietoa me tarvitsemme tietoa siitä miten voimme vähentää ihmisten pahoinvointia ja lisätä hyvinvointia tehokkaasti me tarvitsemme tietoa siitä miten lisätä oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme ja me esimerkiksi esimerkiksi tarvitsemme tietoa sosiaalialan ammateista ja instituutioista juuri näitä asioita sosiaalityön tieteenala muun muassa tutkii ihmisten hyvinvointia ja siihen vaikuttamista tällä hetkellä voimassa olevassa sosiaalihuoltolaissa ei kuitenkaan säädetä lainkaan yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta yliopistotasoinen sosiaalityön tutkimus eroaakin merkittävästi terveyden tutkimuksen tilanteesta hyvä että asiaan on nyt tulossa muutos on tärkeää että myös sosiaalityön puolella voidaan kehittää tutkimusnäyttöön perustuvia vaikuttavia menetelmiä jotta voimme tarjota mahdollisimman vaikuttavaa sosiaalityön palvelua tulee meillä olla juurikin tietoa siitä mikä vaikuttaa ja miten hallituksen esityksessä ehdotettu valtion tutkimusrahoituksen laajentaminen vahvistaisi tutkimusperusteista toimintakulttuuria sosiaalityössä on tärkeää että rahoitus esimerkiksi mahdollistaa työntekemisen tutkijanurien yhdistäminen käytännön sosiaalityöhön voisi olla merkittävä vetovoimatekijä alalla jolla rekrytoinnin ongelmat ovat arkipäivää mahdollisuus yhdistää omaan alaan sekä tutkijuutta että käytännön sosiaalityötä voisi lisätä työn mielekkyyttä näin voisimme osaltaan pitkällä aikavälillä ratkaista sosiaalityöntekijäpulaa mutta me tarvitsemme myös paljon lisää keinoja miten saamme ammattilaisia ja saamme pidettyä heidät työurillaan on kuitenkin tärkeää jos tämä hallituksen esitys onnistuu siinä että voimme parantaa sosiaalityön laatua tietoa ja tutkimusta ja sitä kautta vaikuttaa niiden ihmisten arkeen jotka näitä palveluita käyttävät ja jotka näin ollen saisivat aidompaa ja laadukkaampaa palvelua myönnän

arvoisa puhemies haluan kiittää hallitusta siitä että vihdoin löytyy halua laajentaa valtion tutkimusrahoitusta koskemaan myös yliopistotasoista sosiaalityön tutkimusta tätä rahoitusta sosiaalityön tutkimukselle on odotettu alalla varsin pitkään olen erityisen tyytyväinen siihen että kyseessä olisi nimenomaan erillinen uusi rahoitus jolloin se ei vaarantaisi nykyisen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitusta tällä saadaan sosiaalityön tutkimukselle viimeinkin paitsi rahoitus myös sen ansaitsema arvostuksen nosto olen monta kertaa ollut huolissani siitä miten sosiaalityö ja sosiaalihuolto monissa keskusteluissa terveydenhuollon jalkoihin tämä on tosiaan oikea suunta nostaa sosiaalityön ja sosiaalihuollon merkittävyyttä kaikkiaan koska monta kertaa unohdetaan kuinka suurta alaa sosiaalityö koskee on tärkeätä että ja sosiaalityön parissa työskentelevillä on mahdollisuus yhdistää tutkijanura käytännön sosiaalityön kanssa uskon että se lisää sosiaalityön vetovoimaa ja työn mielekkyyttä asiakkaiden palvelutarpeet ovat moninaisia ja sosiaalihuollon palvelujen kehittäminen vaatii tieteelliseen tutkimustietoon perustuvaa sosiaalityön kehittämistä uskon lisäksi että rahoitus edistää kaikkiaan sosiaalityöntekijöiden osaamista ja parantaa asiakastyön laatua sosiaalityöntekijänä ja tutkimushankkeissa mukana olleena voin vilpittömästi välittää kiitokset joita kentältä on tullut tämän uudistuksen myötä

arvoisa puhemies muutamia kommentteja käytyyn keskusteluun ensinnäkin kiitän myöskin kiitän myöskin eduskuntaa ja valiokunnan jäseniä siitä että että tuette tätä isoa linjaa siinä että myös sosiaaliala tarvitsee oman tutkimuksensa tältä osin on tärkeätä että että ollaan nyt tässä tilanteessa kuin ollaan tässä on tärkeätä myöskin käydä muun yhteiskunnan kanssa keskustelua siitä mikä on ammattikorkeakoulujen rooli sosiaalialan tutkimuksessa ja mikä on sosiaalialan osaamiskeskittymien rooli tässä kuviossa on myös tärkeää käydä niin kuin tässä kansanedustaja kontula kävi jo keskustelua siitä viiteryhmästä mihin suuntaan kallistetaan ja haetaan sitä rinnakkaiseloa mistä ponnistetaan tältä osin uskon että tämä laajempi tieteellinen keskustelu käynnistyy nyt kun tämä läpimurto saadaan alkuun niin että pystytään ylipäätään antamaan signaali siitä että yliopistotasoisen tutkimuksen tekeminen myöskin sosiaalityössä on tärkeää olen sitä mieltä että myös valiokunnan kannattaa kiinnittää tähän tähän kannustamiseen oma huomionsa mitä tulee sitten tämän yo tasoisen tutkimuksen määrittelyyn tästä edustaja juvonen nosti kysymyksen esiin itse en osaa tämän enempää vastata siihen mikä meidän lainsäädännön valmisteluvaiheessa on ollut mutta uskon että tämä on myös asia joka voidaan valiokunnassa

kaiken kaikkiaan ja minkälaista on sen yliopistotasoinen tutkiminen sen työn mitä me tuolla käytännössä teemme maailma muuttuu tässä ympärillämme ja se haastaa myöskin meitä nimenomaan vastaamaan tämän ajan tarpeisiin siinä mitä tuo sosiaalityö voi olla sitten yksi keskustelukulma oli se että keneltä nyt taas leikataan ja keneltä ei haluan viedä käydä läpi tämän rahoituskulman koska kentällä tulee jatkuvasti vastaan se että tämä hallitus leikkaa pysyvää rahoitusta tutkimuksesta sosiaali ja terveydenhuollon alalta minun on pakko sanoa että se ei pidä paikkaansa jos me katsomme pysyvää rahoitusta kansanedustajien logiikkaa että me yhtäkkiä muutamme ja sekoitamme tämän pysyvän ja väliaikaisen rahoituksen ei ole koskaan ennen käytetty minä toivon että pidättäydytään nyt niissä lainalaisuuksissa millä tätä keskustelua on ennenkin käyty jos me katsomme terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tutkimuksen rahoitusta budjettiteknisesti niin momentille

lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies

euroopan komissiolle ja muille jäsenmaille ja esittänyt tarpeen muuttaa eu lainsäädäntöä valitettavasti suomen näkemyksille asiassa ei ole toistaiseksi löytynyt vastakaikua jatkamme kuitenkin asian esillä pitämistä hallitus on tunnistanut vaikeudet joiden kanssa rannikkomme kalastus painii osin vahinkoja aiheuttavien hylkeiden vuoksi panostamme vahinkoa ehkäisevien pyyntitapojen ja pyydysten kehittämiseen lisäksi maa ja metsätalousministeriö on valmistelemassa esitystä jonka mukaan rannikkokalastajalle maksettaisiin korvausta pyydyksiltä poistettujen hylkeiden asianmukaisesta käsittelystä ja kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista tämä kohdentaisi pyyntiä nimenomaan haittaa aiheuttaviin yksilöihin ja tämä asetus on tarkoitus saattaa voimaan tulevalla kaudella

arvoisa herra puhemies

haitallisessa pikku raossa eu voi toki määritellä ja nyt tämä esitys tuo jotakin ehkä siihen mitä me tarvitsisimme kansainvälisesti meillä on hylje voisiko sanoa nyt nätisti ongelma joka meidän pitäisi pystyä ratkaisemaan meillä ei metsästyksen rajoitusten tai rajoittamattomuuden vuoksi voida mitä me teemme niille kun nyt se metsästäjä tai kalastaja voi vain omaan tarpeeseensa hyödyntää sen toivonkin että suomi ministeri lepän johdolla käy siihen kovaan kamppailuun mitä tarvitaan suomessa koska on aivan mahdoton tilanne että meillä hyljetuotteita ei voida kaupallisesti hyödyntää se on käsittämätöntä koska se on meillä ongelma ja sitä niin sanottua riistaa on liiallisesti jos meillä on esteitä hyödyntää sitä voisiko sanoa ravinnoksi kelpaavaa ja jatkojalostukseen kelpaavaa tuotetta että me joudumme hautaamaan sen onneksi voisi sanoa näin leikkisästi tässä vaiheessa hylkeellä on kaviot ettei ole sorkat että hyljettä ei tarvitse viedä sinne meille satakuntaan honkajoelle käsittelyyn vaan se voidaan sitten mutta on jotenkin käsittämätöntä kuinka voi olla mahdollista että saaliseläin tai tässä vaiheessa voisi sanoa kalastajien kannalta haitallinen eläin joudutaan kuoppaamaan kun sillä ei ole jatkojalostusmahdollisuutta toivotan ainakin kovasti itseni puolesta ja uskon että aika monenkin puolesta että ministeri lepällä riittää voimia tämän asian eteenpäinviemiseksi niin ettei meidän tarvitse ruveta pohtimaan täällä eduskunnassa että jospa me sitten grönlannista tuotamme tänne kaupallisia inuiitteja jotka rupeavat hyödyntämään hylkeiden kaupallista toimintaa kun vain alkuperäiskansoilla on tämä myyntioikeus ja kun meillä saamelaisilla ei ole tätä koska ei ole sitä alkuperäiskansoilla olevaa oikeutusta hylkeisiin

tämäkin on edistysaskel siihen mitä meidän pitää niin kuin nähdä tässä koko todellisuudessa että mitenkä meidän nousulohen kanssa voidaan kamppailla ja mitä meillä ihan todellisuudessa on kalastajien elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuksia uskon että meillä tuolla monellakin itämeren alueella ja varsinkin suomenlahdella on sellaista tarvetta että meidän pitää pystyä puuttumaan jotenkin siihen että voimme saada semmoisen kun puhutaan ruuan hävikistä niin tämä keskustelu pitäisi ottaa esiin ja ministerin puheenvuorossa tuli minun mielestäni esille se että on surullista että meillä jää jotakin hyödyntämättä minkä voisi hyödyntää

tehdään se mitä voidaan ja ministerille voimia
arvoisa herra puhemies tämä lakiesitys on sinänsä hyvä toisaalta täytyy todeta että se ei muuta oikeastaan mitään on hyvä että lakiesitys jolla hyljetuotteitten kauppa estettiin mutta jota ei koskaan ole vahvistettu vedetään pois yhtä kaikki koko tämä lainsäädäntö johtui eusta ja ja

eu sen hyljetuotteitten kaupan kieltää lukuun ottamatta alkuperäiskansoja olemme tietyllä tapaa samassa pattitilanteessa tässä tuli jo erittäin hyviä syitä sille miksi hyljetuotteitten kauppa pitäisi mahdollistaa hylkeet ovat ongelma uhanalaisten kalakantojen kannalta lisääntyneet hylkeet ovat suurin uhka rannikkokalastukselle ne tuottavat vähintään puolen miljoonan tappiot vuosittain kalastajille kolmanneksi on järjetöntä että arvokas raaka aine on vailla kaupallista mahdollisuutta samaan aikaan kun puhumme ruokahävikistä toki kalastajat voivat itse hyljettä käyttää mutta niin kauan kuin sillä ei kaupallista mahdollisuutta ole ei hyljetuotteita voida eteenpäin myydä näin ollen kalastuskin on kannattamatonta ja jopa jopa se hautaaminen sitten voi tapahtua siksi tulemme valiokunnassa tekemään kaikki mahdolliset selvitykset siitä onko meidän jotenkin mahdollista edetä tässä asiassa positiiviseen suuntaan siihen suuntaan mihin ministeri tuossa viittasi se on hyvä asia ihan joka näkökulmasta ajatteli sitten suojeluasioita tai elinkeinoasioita tai tai kotimaisen

ruokaomavaraisuuden lisäämistä meidän tulee tehdä töitä että

yksi pohdinnan arvoinen asia on se että saamelaiset ovat alkuperäiskansa ja kun hylkeet laskeutuvat sinne tenolle niin totta kai silloin ainakin alkuperäiskansalla on oikeus ne sieltä pohjoisesta hävittää silloin tulee pohdintaan sekin että meillä saamelaisasiat koskevat aina koko suomea esimerkiksi pääkaupungin saamelaisia pohdinkin sitä eivätkö ne koske myös pohjanmaan saamelaisia

arvoisa herra puhemies on pakko sanoa että hylje vie lohen meidän satakuntalaisten pöydästä ammattikalastajilla rannikkokalastajilla ei ole siellä mahdollisuutta tuottaa meille sitä mitä me haluamme me suojelemme eduskunnan päätöksillä maa ja metsätalousvaliokunnan linjauksilla icesin toimenpitein niin että meillä nousulohta on riittävästi mutta samalla jotenkin joudumme sulkemaan silmämme siltä tosiasialta ja nyt haluaisin että ministeri vastauksessaan

hyljetuotteiden myyntioikeus me olemme sen ottaneet omaksemme pakotetuista syistä nyt toivonkin että ministeri kertoo minkälaisella ponnella me suomalaiset tässä tilanteessa missä me olemme pystymme euta hyödyntämään niin että voimme kyseenalaistaa tämän kansainvälisen sopimuksen siitä

oikeus tai hyödyntää sitä meidän voisiko sanoa erittäin hyvää elintarviketta ja hyljetuotteita meidän suojelutoimenpiteemme ovat erittäin hyviä aiemmin ministeri leppä toimi eduskunnan maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana nyt sitä samaa kapulaa vie eteenpäin valiokunnan puheenjohtaja kalmari haluamme suojella nousulohta ja mahdollistaa sen nousemisen meille niin että meillä ollaan omavaraisia luonnollisen lohikannan vuoksi mutta toivoisin kovasti että voisimme päästä tästä eteenpäin siinä mielessä toivonkin että ministeri voisi hieman valottaa mitä suunnitelmia suomella on eu lainsäädännön suhteen

arvoisa herra puhemies todellakin kun teemme päätöksiä uhanalaisista kannoista koetamme ottaa tieteellisen neuvon sieltä mukaan ja ja niin joudumme jakamaan kurjuutta esimerkiksi kalastajille siksi tuntuu kohtuuttomalta että ummistamme silmämme siltä että jotkut lajit eivät ole enää tosiasiallisesti uhanalaisia se koskee esimerkiksi merimetsoa jonka jonka vähentämistä ei voitu toteuttaa no hylkeellä on toki tuhannenviidensadan yksilön kiintiö josta neljäsataaviisikymmentä on ahvenanmaalla mutta tästä kiintiöstä on todellakin käytetty vain noin kaksikymmentä prosenttia koska niille tuotteille ei ole hyödyntämismahdollisuuksia tämä olisi noin viidensadantuhannen arvoinen potti jos jos nämä hyljetuotteet voitaisiin hyödyntää sen lisäksi kun kanta olisi järkevästi säädelty saisimme sitä suomalaista kalaa ruokapöytiin mitä kaikki niin kovasti

arvoisa herra puhemies kiitoksia näistä puheenvuoroista mitä edustajat käytitte ja kiitoksia kannustuksesta suomi jatkaa edelleenkin sillä tiellä että me haluamme että säädelty hyvin toimiva ja sekä eettisesti että kestävästi hoidettu hylkeiden ja hyljetuotteiden kauppa olisi mahdollista me olemme ruotsin kanssa tässä ainoat eu jäsenmaat jotka näin aikanaan esittivät ja tätä linjaa ajoivat niin kuin äsken tuossa totesin se silloin hävittiin ja meillä tämä tilanne on nyt edessä mutta me jatkamme tätä ihan varmoja jotta tämä olisi tulevaisuudessa mahdollista on myöskin aivan totta että me haluamme myös kalakantoja totta kai suojella ja vaelluskalakantoja vahvistaa ja noudatamme icesin tieteellistä neuvoa kun asetamme kalastuskiintiöitä ja sillä tavalla myös rajoitamme silloin kun tarvitaan rajoittamista me rajoitamme kalastusta tähän liittyvät myös sosioekonomiset kysymykset niin kuin täällä esille tuli kun kaikki nämä yhteensä vedetään yhteen niin ei ole muuta johtopäätöstä muuta kuin se että meidän pitää pystyä rajoittamaan myöskin sitä hyljekannan kasvua mikä on ollut vahvaa me olemme halunneet hyljekantaa kasvattaa no se on kasvanut ja nyt se on kasvanut jo ylisuureksi tämä nykyinen menettely joka meillä tällä hetkellä on olemassa ei tuota myöskään metsästyksen osalta sitä tulosta mitä me haluamme sen tuottavan siksi tässä on asioita tehtävä sen vuoksi tässä vielä tämän kevään aikana me tuomme myöskin

saaliseläimille tämän käsittelykorvauksen jolla tätä asiaa hiukan viedään parempaan suuntaan ja vähän saadaan niitä kannusteita myöskin lähteä sinne sinne hyljejahtiin ja ja erälle tämä on pitkä tie mutta sitä tietä me eteenpäin

arvoisa herra puhemies ilmastonmuutos lisää epätavanomaisia sääolosuhteita ja vaikuttaa monin tavoin veden kiertoon yhteiskuntaan ympäristöön ja luontoon ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien toimien lisäksi ilmastoriskien hallintaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista on tarpeen vahvistaa nykyisestä toimenpiteitä tarvitaan infrastruktuurissa infrastruktuurissa ja eri sektoreilla niin maa ja metsätaloudessa ja muissa elinkeinoissa ja teollisuuden eri aloilla kuin lukuisissa kansalaisten arkeen vaikuttavissa palveluissa kuluva talvikin osoittaa että tämä on välttämätöntä vaikka kaikki ilmastonmuutoksen hillintäratkaisut saataisiinkin käyttöön muutoksen ennakoidaan tuovan perinteisten kevättulvien sijaan yhä enemmän myös tavanomaisesta poikkeavia vesioloja talvitulvia rankkasateita erityisiä jääilmiöitä kuten hyyde ja jääpatotulvia sekä kuivuusjaksoja näitä olemme aivan viime vuosinakin

kokeneet eussa vuosittaisten tulvavahinkojen tulvavahinkojen arvioidaan kasvavan nykyisestä noin kymmenestä miljardista eurosta viiteenkymmeneen miljardiin euroon vuoteen mennessä suomessa erilaiset tulvavahingot ovat nykyisin keskimäärin alle viiden miljoonan euron luokkaa vuodessa tulvariskin ennustetaan kaksin tai kolminkertaistuvan sekä ilmastonmuutoksen että yhteiskunnan haavoittuvuuden kasvun seurauksena tulvariskien hallinta on keskeisessä asemassa näihin muutoksiin varautumisessa eun tulvadirektiiviin ja sen toimeenpanoon kansallisen tulvariskilainsäädäntömme on luotava edellytyksiä ja se on luonut ja on luotava edellytyksiä tulvariskien tehokkaalle hallinnalle ja se on sitä tehnyt jo vuosikymmenien ajan tulvariskien hallintasuunnitelmia päivitetään kuuden vuoden välein sinne sisällytettyjä toimenpiteitä toteutetaan laajasti useilla hallinnonaloilla ulottuen vesistöjenkäytön ohjauksesta alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimeen nyt ehdotetut muutokset tulvariskilakiin ja asetukseen vahvistavat osaltaan tulvariskien hallintasuunnitelmien laadintaa ja toimeenpanoa vesistöalueilla ehdotuksen mukaisesti ely keskusten tehtäviä täsmennetään tavanomaisesta poikkeavien vesiolojen vaikutusten arvioinnissa ja vahvistetaan näin vesivarojen kokonaishallintaa tulvariskien hallintaan liittyvissä tehtävissä ehdotuksella parannetaan myös tulvariskien hallinnan suunnittelussa tarpeellista tiedonhallintaa ehdotuksella laajennetaan vesistöalueilla toimivien tulvatyöryhmien tehtäviä toimenpiteiden suunnittelussa niiden toimeenpanon seurantaa sekä suunnitelmien tavoitteiden seurantaa tällä on tarkoitus vahvistaa suunnitelmien käytännön toimeenpanoa sekä tulevien suunnitelmien laatimista ja näin tukea työn jatkuvuutta suunnittelukausien yli seurannassa koottava tieto tukee myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen laajempaa seurantaa ja edistää siis osaltaan yhteiskuntamme varautumista erilaisiin poikkeamiin ja sääolosuhteiden kärjistymiseen mitä me olemme nähneet

sään ääri ilmiöt ovat lisääntyneet ja se tarkoittaa sitä että myrskyt tulvat mutta myös kuivuus vaivaavat meitä ja vesistöjämme teimme tässä marraskuussa edustajakollega niemen kanssa kirjallisen kysymyksen joka koski vesistöjen säännöstelylupien uudistamistarpeita vastauksessanne totesitte kiitos siitä vastauksesta että että lakia ollaan muuttamassa ja tämä hallituksen esitys on tulossa ja se tuli siinä vastauksessa totesitte että että tässä hallituksen esityksessä tullaan myös huomioimaan kuivuudesta aiheutuvat riskit no näin näin on lain perusteluissa todellakin neljännen pykälän osalta sanotaan että kuivuus ja poikkeukselliset vesitilanteet huomioidaan ehkä valiokunnassa on vielä syytä erikseen huomioida onko tarpeen tämä kuivuusasia viedä ihan sinne pykälätasolle asti sitä ehkä kannattaa vielä miettiä ja toki sitä on mietitty mutta tämä kuivuus alkaa olla joka kiusaa monia sisävesistöjä esimerkiksi meillä nyt pirkanmaalla roine näsijärvi pyhäjärvi vanajavesi ja näin pois päin se aiheuttaa ongelmia kalastajille vapaa ajankäyttöön mökkiläisille veneilylle sisävesiliikenteelle se on ihan iso asia

sitten vielä aivan juuri tässä tuli ely keskukselta tiedote jossa todetaan että näsijärven ja pyhäjärven säännöstelyyn myönnetty poikkeuslupa heti hyötykäyttöön nyt en ole ihan varma enkä oikein ole ehtinyt ihan tarkkaan tutustumaan tähän mutta tässä kuitenkin sanotaan että näsijärven säännöstely yhtiö ja pirkanmaan ely keskus ovat hakeneet säännöstelylupiin pysyvää muutosta nyt on myönnetty siis lupa ymmärtääkseni vuodeksi kerrallaan mutta tätä on nyt haettu monena vuonna peräkkäin tämän

tavoitteena on se että saataisiin elylle lisää joustavuutta vesistöjen sääntelyyn sääntelyyn varsinkin keväisin kysynkin tässä nyt sitten ministeriltä onko tällä hallituksen esityksellä tähän asiaan nähdäksenne merkitystä vai joutuuko ely keskus myös jatkossa hakemaan vuosittain tilanteen mukaan tällaista poikkeuslupaa

arvoisa herra puhemies ilolla taaskin täytyy

valtioneuvosto on tuonut hyvän esityksen tänne ainoa asia mitä haluan ministeriltä kysyä jos vain sitten puhemies antaa siihen mahdollisuuden vastata on se että kuinka meillä tämmöinen etu ensisijaisuusperiaate sitten toimii tässä kun me pohdimme tämän lainsäädännön osalta mitenkä arvotetaan asioita satakunta ja porin seutu on yksi niistä kahdestakymmenestä tulvariskialueesta jotka ovat totaalisesti tai sanotaanko konkreettisesti sellaisia alueita missä tulvariski on todellinen totta kai on monta muutakin seutua kun niitä kahdeksikymmeneksi riskialueeksi on haettu kun meillä tulee tapahtuma missä joudumme nykyisen rakentamisen osalta suojelemaan varmasti myös teollisuutta asuntoalueita ja sitten toisaalta mitenkä haluamme vastata siihen että kunnat haluavat rakentaa sinne jokivarteen asuntoalueita koska ne ovat houkuttelevia niistä tonteista saa hyvän hinnan mitä teemme silloin kun me varaudumme tähän tulvariskiin meillä on myös siellä satakunnassa kokemäenjoen uomassa tämmöinen säpilän alue missä on luonnonsuojelualuetta ja on ajateltu että tulvariskin välttämiseksi tekisimme sinne uoman joka voisi ottaa vettä enemmän vastaan ja silloin me olemme luontoarvojen kaavoituksen teollisuuden kanssa ristiriidassa koitan kysyä tässä kuinka tämä lainsäädäntö tässä vaiheessa sitten ottaa huomioon sen ensisijaisuusperiaatteen että mikä kärki edellä mennään kiitoksia
jätetään ministeri lepälle vastaukset viimeiseen puheenvuoroon

puhemies tämä lainsäädäntö on hyvä on hyvä että otamme etuottoa siitä että kun ilmasto muuttuu tunnistamme riskejä ja koetamme toimia niin että jos ne toteutuvat ovat väylät sikseenkin selvät kuten huovinenkin kirjoitti

kun ennakkokäsittelimme valiokunnassa jo vähän tätä tätä lakia nousi esille erittäin hyviä huomioita meillähän on muutama vuosi sitten tehty tulvariskeistä lainsäädäntö jossa ohjattiin tätä vakuutuspohjaiseksi mutta meillä ei itse asiassa ole kovin hyvin tietoa vielä siitä miten tämä vakuutusjärjestelmä toimii siksi on hirveän hyvä että tämäkin asia nyt selvitetään niin että kuluttajat voivat vakuuttaa esimerkiksi omia omakotitalojaan sen lisäksi on tärkeää että kaavoituksessa ja muussa rakentamisessa otamme entistä paremmin huomioon tulvariskin lisääntymisen tämä lainsäädäntö ei koske kuitenkaan pelkästään tulvia vaan vaan myös kuivuusjaksoja jotka täällä useassakin puheenvuorossa ovat jo nousseet esille se on asia josta suomessa on keskusteltu hyvin vähän vedenjakelun varmuus

on taattu useissa kunnissa esimerkiksi yhdysvesijohdoin mutta ihan kaikissa kunnissa tämä asia ei ole hanskassa meillä on lopetettu jo monta vuotta sitten

tällaisten hankkeitten valtiontuki jotenkin pitäisi varmistaa että vedenjakeluasiat olisivat kunnossa ettei kävisi kuten

oli todellinen hätä viime syksynä kun kun vettä

samaan aikaan on hyvä keskustella siitä miten jatkossakin turvaamme pohjavedet miten huolehdimme siitä että arvokkaat vesivaramme eivät ole kansainvälisen kaupan kohteena ja monista muistakin isoista kysymyksistä monesti parhaat tietäjät ovat paikallisella tai alueellisella tasolla ja siksi on hyvä että tällainen elyn järjestäytynyt miettiminen kuinka toimia ja mitä asioita pitää ennakolta huomioida nyt tapahtumaan toki järkevällä organisaatiolla senkin haluamme valiokunnassa aina huomioida että ei lisää turhaa byrokratiaa mutta kiitoksia ministeri tästäkin esityksestä

arvoisa puhemies arvoisa herra ministeri kuten tässä jo edustaja pauli kiuru mainitsikin teimme tämän yhteisen kyselyn järvivesien korkeudesta nimenomaan siitä syystä että pirkanmaan suunnalla varsin monet asukkaat lähestyivät meitä he tekivät tämän kyselyn siitä syystä että useampana kesänä on esimerkiksi näsijärven ja pyhäjärven vesien korkeus ollut niin alhaalla että tällainen ranta asukkaan mökki onkin sitten niin sanottu kuivan maan mökki näsijärven ylävesissä jos siellä on laiturin päästä viisikymmentä metriä vesirajaan tämä on ollut kalastajille huviveneilijöille ynnä muille onko nyt arvoisa ministeri tällä muutoksella vältettävissä se että näitä vesien korkeuksia lasketaan liian alas kun huomioidaan se että esimerkiksi tänä talvena ei käytännössä ole mitään sulamisvesiä mitkä nostaisivat tätä niin sanottua kevätkuoppaa jos lasketaan jo tässä vaiheessa järvivesien korkeudet liian alas niin niitä ei saada sitten kesän myötä enää millään nostettua edes kohtuulliseen korkeuteen tällainen kiitos

arvoisa herra puhemies vielä sen verran jatkan kyselyä että kun vesistöä säännöstellään pato ja voimalaitosrakenteilla ja nämä säännöstelyluvat ovat olemassa ja voimayhtiöillä nämä säännöstelyluvat ovat joissakin tapauksissa hyvinkin vanhoja viisikymmentä viiva kuusikymmentä vuotta vanhoja niin mikä on tämä hierarkia voidaanko tällä uudella hallituksen esityksellä nyt sitten kävellä näiden vanhojen säännöstelylupien yli miten se hierarkia menee tästä on ihan selvästi epätietoisuutta ihan kuntapäättäjienkin taholla sitten eiliseen keskusteluun joka koski myös vesiasioita meillä on käsittelyssä tai tulossa varmasti käsittelyyn kunhan se on eduskuntaan luovutettu kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämisestä otitte siihen eilen kantaa hyvin tiukasti sanomalla että että vesi on asia joka on tärkeä ja se ei ole kaupan kaupan jotenkin näin ajatus meni se oli hyvä kannanotto kiitos siitä olen täsmälleen samaa mieltä kapitalismi ja yritteliäisyys ovat hyvä asia mutta jos me annamme luonnollisen monopolin varomattomasti erityisesti ulkomaiselle toimijalle niin riski on suuri että mitä kotimaassa tapahtuu kannustan ministeriä seuraamaan mitä pirkanmaalla tapahtuu meillä on vuonna yhdeksänkymmentäkolme aloitettu tekopohjavesihanke sinne on perustettu vuonna kaksituhattakaksi tekopohjavesiyhtiö joka on kuntien omistama luvitus on edelleen kesken tätä epätietoisuutta on nyt kestänyt jo yli neljännesvuosisata se aiheuttaa kuntalaisissa epävarmuutta se aiheuttaa monessa kunnassa erityisesti pälkäneellä epävarmuutta siitä missä ne tuotantoalueet ovat se aiheuttaa epävarmuutta nimenomaan siitä näkökulmasta että mitä niillä osakkeilla aiotaan viime kädessä tehdä jos se tekopohjavesiyhtiö saa

miksi ne eivät lopeta koko hanketta koska se on kerta kaikkiaan turha ja aiheuttaa epätietoisuutta ja epävarmuutta sekä hallintoa kohtaan että vesihuoltoa kohtaan
arvoisa herra puhemies edustajat kiuru ja niemi nostivat esille tärkeän kysymyksen pintavesien säännöstelystä ja jatkaisin siitä aiheesta vaikka se ei suoraan tähän lainsäädäntöön ihan ehkä ehkä liitykään sen lisäksi että nämä sopimukset ovat hyvin vanhoja ja ja sanoisinko löysiäkin niin oikein ei ole tietoisuutta seuraako siitä mitään jos näitä rajoja säännöstelyrajoja rikotaan tuntuu todella kohtuuttomalta jos siitä saa isojen voittojen seurauksena sormen heristelyn koska se ei tavallaan kannusta näitten sopimusten rajoissa pysymiseen

arvoisa puhemies on tärkeää ja yhteinen asia että näihin ääri ilmiöihin suhtaudutaan vakavasti ja pyrimme ajantasaistamaan meidän lainsäädäntöämme niin että meillä on mahdollisimman hyvät ja myös joustavat välineet toimia näiden asioiden ehkäisemiseksi ja siksi myöskin tämä esitys on on annettu on selvä asia että me haluamme sitä joustoa ja enemmän sinne paikalliselle ja alueelliselle tasolle myös viranomaisille mahdollisuuksia toimia sehän on se meidän meidän linjamme ollut kun ministeriö nimesi nuo tulvariskialueet vuoteen kaksituhattakaksikymmentäneljä elikkä sille kuuden vuoden jaksolle niin tämähän tehtiin nimenomaan ely keskusten ehdotusten pohjalta joitakin alueitahan myös pudotettiin pois sen vuoksi että siellä oli oli esimerkiksi jääpatojen torjuntatoimia ja yleensäkin pysyviä torjuntatoimia tehty niin että siellä ei enää aiheutunut sitä sitä riskiä sen vuoksi sitä riskiä nimenomaan siirrettiin ja niitä riskialueita nimettiin mitä edustaja myllykoski mainitsi siitä ensisijaisuudesta että siellä on teidänkin kotiseudullanne ne kaikkein kriittisimmät kriittisimmät kohteet koko maassa niin sen vuoksi sitä painopistettä siirrettiin nimenomaan nimenomaan tänne ja ja tässä arvottamisessa on totta kai elyllä tärkeä tehtävä että mitä tehdään ja ja miten tehdään näiden asioiden kanssa mutta joustavuutta ilman muuta tulee sitten tämä kuivuus sitä ei voi ohittaa se on ihan selvä asia se pitää ottaa huomioon niin kuin se tässä esityksessä on myöskin huomioon otettu ja se on yksi niitä asioita joka on on meille myöskin

yrittää mahdollisimman hyvin ennakoida mitä tulee tapahtumaan sen vuoksi nämä meidän mittausjärjestelmämme ovat kehittyneet aika hyviksi ja me voimme ennakoida jo pitkälle niiden sulamisvesien vaikutuksia sieltä latvavesiltä sinne sinne mereen saakka ja sitähän me teemme koko ajan aina ei voida tietenkään

arvoisa herra puhemies koetin tavata tätä lannoitelainsäädäntöä intranetistä harmillista sinänsä että ministeri nyt joutuu rientämään pois olisin ihan kysynyt sitä meillä mahdollisuuksia tämän lainsäädännön myötä hieman helpottaa sitä että orgaaniset lannoitteet paremmin pääsisivät markkinoille niissä on aika kova luvitus tämä ehkä viestinä sinnepäin että että maalaisjärjen käyttö tässäkin olisi sallittu kun on nyt paljon normeja purettu niin että koetetaan löytää onko siellä sellaisia väyliä mitkä mahdollistavat tällaisen järkevän kiertotalouden orgaanisen lannoitteen käytön vaikkapa kuluttajalle asti silloin kun se on hyvin kompostoitu tai siitä on tehty esimerkiksi biokaasua ja sitten on tämä loppufraktio jäljellä mutta tästä on tulossa toinenkin paketti ja varmaan toivottavasti se menee sitten vähän vähän konkreettisempiin esityksiin tästä tästä ei ehkä oikein saanut selvyyttä mutta eu eu säännöstöä tässä toimeenpannaan

arvoisa herra puhemies

tarkastusviraston kertomusta niin näyttää siltä että aika hyvin meillä kuitenkin asiat on hoidettu ja ihmiset ilmoittavat myöskin mistä rahat ovat tulleet aina jotain pientä on tietysti siellä vaalipiirissä aina katselee kanssakilpailijoidensa ilmoituksia että miksi tuossa ei ole ilmoitettu maksajaa ja tuo on ilmoittanut ja mistähän nuokin rahat mutta onhan tämä kuitenkin läpinäkyvyyttä huomattavasti parantanut mutta se mikä mietityttää on se kun nyt viime päivinä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan kohdalla on tullut esiin tämä rahoituksen saaminen ulkomaisista lähteistä nythän tällä hetkellä tämä rahoituslainsäädäntö mahdollistaa sen että voi vastaanottaa toisaalta myöskin ulkomaista tukea yksityishenkilöiltä mutta olen alkanut pohtimaan onko tämä kirjaus enää ajankohtainen en tiedä muista edustajista mutta oletteko pohtineet tarvitseeko meillä vaalirahoituksen osalta mahdollistaa se että otetaan ulkomailta vastaan rahoitusta jolla sitä omaa kampanjaa sitten täällä kotimaassa pyöritetään tämä on ehkä sellainen asia mitä olisi syytä jatkossa pohtia tarkemmin ja toisaalta haluaisin puhua vielä myöskin noitten ennakkoilmoitusten teosta mutta niistä varmaan

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat yhdyn edustaja ovaskan näkemykseen siitä että meillä on hyvä läpinäkyvyys jo olemassa mutta tässä muutamia ajatuksia millä voitaisiin sitä vielä parantaa ja tätä vaalirahoitusta muutenkin eduskunta ja eurovaalit osoittivat jälleen miksi vaalirahoituksen suuruutta ohjaavien kattojen asettaminen asettaminen olisi tarpeen on hälyttävää ajatella että esimerkiksi kansanedustajaksi ja varakansanedustajaksi valituksi tuleminen maksoi tälläkin kertaa keskimäärin

yksityishenkilöiden ja yritysten antamista lahjoituksista etenkin nuorten ja tuntemattomampien ehdokkaiden on vaikeaa jopa mahdotonta saada kokoon vastaavia vaalibudjetteja ja niiden tuomaa näkyvyyttä on tärkeää että rahoittajatahot ovat julkisia ja äänestäjien tiedossa jo ennen vaaleja ja tässä viittaan juuri ovaskan nostamaan asiaan eli näiden ennakkoilmoitusten pitäisi olla pakollisia tällä hetkellä ennakkoilmoituksen jättäminen on vapaaehtoista hieman yli kolmannes edellisten eduskuntavaalien ehdokkaista teki vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestaan

edustaja niikon kiina yhteyksistä yhdyn samaan harkintaan ja pohdintaan siitä miten on tämän ulkomaalaisen rahan vastaanottamisen kanssa sitten toinen asia jota pohdin tässä kohtaa on se voiko tämän vaalilahjoituksen jälkikäteen muuttaa vaalilainaksi ja ja maksaa pois ja miten tämä vaikuttaa sitten tämän rahoituksen läpinäkyvyyteen näitä olisi syytä jatkossa pohtia joka tapauksessa oleellista on että vaalirahoituksemme on mahdollisimman avointa ajoissa ja rehellisesti raportoitua ja että säätelemme vaalirahoitusta siten että rahoituksen suuruus ei karsi ehdokkaita tai ohjaa vaalitulosta

arvoisa herra puhemies erittäin hyviä puheenvuoroja kuultu tässä salissa edustaja ovaskalta ja edustaja hopsulta näihin on hyvä yhtyä kuten näistä tarkastusviraston kertomuksista käy ilmi kampanjakuluissa on aikamoista vaihtelua ja osalla ehdokkaista summat nousevat todella suuriksi keskimäärin eduskuntavaalikampanjaan käytettiin lähes kolmekymmentäviisituhatta euroa kallein kampanja oli peräti

kyllä tällaiset summat herättävät huolta siitä ovatko demokraattiset osallistumismahdollisuutemme avoimet ihan jokaiselle vai vain heille joilla on tietty sosioekonominen tausta tai riittämiin kontakteja rahan äärelle tällaista eriarvoistumiskehitystä ei saa hyväksyä meidän on huolehdittava siitä että suomessa vaikuttaminen ja osallistuminen on jatkossakin mahdollista kaikille tulotasosta ja varallisuudesta riippumatta niin että ehdokkaaksi voi tulevaisuudessakin lähteä vaikkapa myyjän palkalla ja suurperheen vanhempana kuten itse aikanaan tein yksi konkreettinen ja yksinkertainen keino vaikuttaa tähän asiaan olisi kampanjakaton säätäminen tästä edustaja honkasalo on tehnyt hyvän lakialoitteen jonka itsekin olen allekirjoittanut siinä ehdotetaan että vaalirahoituslakiin säädettäisiin vaalikohtainen kampanjakatto joka olisi kunnallisvaaleissa seitsemäntuhattaviisisataa euroa eduskuntavaaleissa kolmekymmentätuhatta euroa ja ja europarlamenttivaaleissa viisikymmentätuhatta euroa myös eduskunnan tarkastusvaliokunta on todennut niin vuoden kaksituhattaviisitoista eduskuntavaalien kuin viime kuntavaalienkin jälkeen että kampanjakattoa olisi syytä selvittää arvoisa puhemies kalliit kampanjat

voivat ehdokkaan läpimenomahdollisuuksien lisäksi vaikuttaa politiikan sisältöihin kenen leipää syöt sen lauluja laulat näinhän se tahtoo mennä toimivaan demokratiaan ei kuulu se että valtavilla kampanjalahjoituksilla ostetaan päätösvaltaa siksi avoimuuden merkitystä vaalirahoituksessa ei voi liikaa korostaa edustaja honkasalon lakialoitteessa lakialoitteessa ehdotetaankin vaalirahoituslakiin myös sellaista muutosta että ennakkoilmoitus joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista muuttuisi pakolliseksi nyt ennakkoilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista näin äänestäjällä olisi jo äänestyspäätöstä tehdessään tiedossa mistä ehdokkaan raha tulee arvoisa puhemies minusta on hyvä että tässä salissa istuu ihmisiä yritysjohtajasta duunariin eduskunnan tulee nimenomaan edustaa kansaa kokonaisuudessaan tässä esiin nostamillani muutoksilla voimme pitää parempaa huolta demokratiastamme ja ne lisäisivät varmasti myös kansalaisten luottamusta poliittista järjestelmäämme kohtaan

arvoisa herra puhemies vaalirahoituksesta olen täsmälleen samaa mieltä että kaikilla pitää olla taustasta ja resursseistaan riippumatta mahdollisuus osallistua vaaleihin kuitenkin asiat ovat monesti mutkikkaampia kuin nopeasti silmäiltynä voisi ajatella en esitä ehdotonta näkökulmaa puolesta enkä vastaan mutta haluan tuoda keskusteluun toisen näkökulman jota olen miettinyt lähestyn asiaa eduskuntavaali ja kampanjakaton näkökulmasta meillä istuvilla kansanedustajilla on suurempi mahdollisuus päästä tiedotusvälineissä näkyville vaalikauden aikana sekä ennen vaaleja kampanjakaton asettaminen olisi meidän siis meidän istuvien kansanedustajien kannalta sinänsä hyvä muutos haastajilla ole mahdollisuutta käyttää maksettua mainontaa kilpailuetua tasaamassa eli käytännössä kampanjakatto betonoisi meidän istuvien kansanedustajien asemaa ja sitä kautta heikentäisi demokraattisia mahdollisuuksia ja se ei tietenkään voi olla toivottava kehityssuunta euromääräiset rajat voisivat myös lisätä houkutusta hankkia näkyvyyttä muilla käytettävissä olevilla tavoilla näen vaarana että populistiset ulostulot ja alatyylinen kampanjointi saattaisivat lisääntyä suomessa toistaiseksi olemme aika hyvin vielä olleet tahdikkaassa kampanjoinnissa mukana tiedotusvälineet käyttävät myös merkittävää valtaa iso maakunnallinen sanomalehti voi ratkaisevalla tavalla vaikuttaa siihen kuka tulee valituksi mikäli näin lehdessä päätetään tämä julkisuus ei maksa ehdokkaalle mitään sama koskee tietysti ajankohtaisohjelmia ja viihdeohjelmia televisiossa osa istuvista kansanedustajista on vakiovieraita haastajat eli ei istuvat ehdokkaat pääsevät mukaan huomattavasti harvemmin ja jos näitä taloudellisia edellytyksiä haastajilla on niin he voivat halutessaan tasoittaa mahdollisuuksiaan isolla budjetilla no nyt on tietysti että kaikilla ei tietenkään ole sitä mahdollisuutta mutta joka tapauksessa kampanjakatto saattaisi lisätä tiedotusvälineiden suhteellista valtaa vaaleissa kampanjabudjetti on vain yksi kilpailutekijä vaalityössä jos sitä rajoitetaan niin paine muiden kilpailutekijöiden rajaamiseen kasvaa tasapuolisuuden nimissä ja aloitteen hengessä siis sen aloitteen mikä tästä vaalikatosta on aikanaan tehty tulisi myös medianäkyvyyttä säädellä tiedotusvälineiden vapauteen ja muuhun sananvapauteen ei pidä kuitenkaan koskea ne ovat ne ovat aivan perustavaa laatua olevia arvoja länsimaisessa demokratiassa kampanjakatto voisi tuoda ongelmia myös mittaamiseen miten arvotettaisiin erilaisten viiteryhmien organisaatioiden lobbareiden ja vastaavien tarjoamaa veloituksetonta veloituksetonta näkyvyyttä somekanavissa lehdissä ja verkkosivuilla tällaista tukea tarjoavat esimerkiksi ammattiyhdistykset elinkeinoelämän organisaatiot ja yritykset vaikka tämä tuki euroissa mitattuna on veloituksetonta niin on aivan varmaa että ilmaista ja pyyteetöntä se ei kuitenkaan ole

arvoisa herra puhemies tämä keskustelu vaalirahoituksesta ja sen läpinäkyvyydestä ja ylipäätänsä mahdollisuuksista tulla valituksi erilaisissa yleisissä ja valtiollisissa vaaleissa on totta kai aivan kansanvallan ytimessä yleisesti voin todeta että omasta mielestäni läpinäkyvyys ja kaikin puolin

hyvä toimintatapa vaaleissa ja ja on varmasti viime vuosina suomessa parantunut tämän yhdessä hyväksytyn lainsäädännön myötä että kaikki olemme sitä mieltä että tilanne on huomattavasti parempi kuin muutamia vuosia sitten ja siinä mielessä kehitys on ollut kyllä todella hyvää ehdokkailla on totta kai niin eduskuntavaaleissa kuin muissakin vaaleissa aina puolue ja puolueiden puolueiden välisellä yhteistyöllähän näitä asioita pystytään hoitamaan paremmalle tolalle mitä tulee tähän vaalirahoituksen vaalikampanjoiden paisumiseen niin tässä on kyllä merkittäviä alueellisia eroja monissa pienissä vaalipiireissä voi tulla valituksi huomattavasti pienemmällä kampanjalla ja sitten taas esimerkiksi täällä väkirikkailla alueilla kampanjat tuppaavat paisumaan kyllä todella kalliiksi

laskemaan koska vaalipiirikohtaisia eroja todella on haluan korostaa tässä puolueiden roolia jotta päästään hyviin tuloksiin ja kansanvalta toimii tarvitaan myös hyvin toimivaa puoluejärjestelmää ja sitä että yhdessä sovimme näistä asioista näin voimme kohtuullistaa kampanjoiden kokoa ja kustannuksia ihan ilman lainsäädännön muutoksiakin
arvoisa herra puhemies edustaja kiuru on toki ihan varmasti oikeassa siinä että valmiiksi julkisuudesta tunnettujen ja istuvien kansanedustajien asema verrattuna sellaisiin ehdokkaisiin jotka esimerkiksi ensimmäistä kertaa asettuvat ehdolle ovat lähtökohdiltaan erilaiset se on pakko myöntää mutta se ei tarkoita tietenkään automaattisesti sitä että että läpimenomahdollisuudet loppujen lopuksi kuitenkaan kun äänestäjä tekee äänestyspäätöstä ovat sen huonommat tietysti siihen miten sitten sen kampanjansa ja tunnettavuutensa saavuttaa on olemassa paljon keinoja tänä päivänä ei tarvita niin paljon rahaa mainoksiin kuin mitä ehkä aikaisemmin on käytetty että saadaan sitä tunnettavuutta ostettua mutta näen itse hirveän tärkeänä sen että uskallettaisiin selvittää tämän kampanjakaton

toisaalta meidän täytyy tietenkin totta kai muistaa se että kaikki meidän kulut eivät todellakaan välttämättä näy vaalirahailmoituksessa itse törmäsin aika monenkin ehdokkaan kohdalla siihen että meillä on innokkaita tukijoita jotka saattavat ostaa ihan omalla rahallaan ilmoituksia tai jakaa mainoksia tai tehdä mainoksia ja kustantaa ne itse ja he eivät välttämättä toimita sille ehdokkaalle edes niitä kuitteja tai tai ilmoituksista koituneita suorituksia niitä ei voida silloin tietenkään vaalirahoituksessa oikeastaan ilmoittaa elikkä kuka tahansahan voi laittaa vaikka edustaja kiurun jos olet ehdokkaana mainoksen jonnekin ja jättää kertomatta sinulle että minäpä ostin ostin helsingin sanomista tai jostakin mainostilaa tämä on tietenkin hyvin tällaista ei välttämättä jokapäiväistä eikä välttämättä suuressa mittakaavassa tapahtuvaa toimintaa mutta itse olen myös siitä huolissani että kaikista näistä kuluista ja vaalimainonnasta ja rahoituksesta ei välttämättä jää jälkeä itsekin voin voin todeta sen omalta kohdaltani että kun teen ja laadin laadin sen ilmoituksen niin nehän perustuvat kaikki tililtä tililtä maksettuihin tapahtumiin mainoksiin ilmoituksiin tilaisuuksista aiheutuneihin vuokrakuluihin ja niin edelleen ja niin edelleen elikkä elikkä niihin pankkisiirtoihin lähinnä kaikki toki muitakin matkakuluja ja näin kun arvioidaan tätä kokonaisvaalirahoitusta ja kampanjoiden hintaa niin se on minusta edelleen vähän vaikeaa mutta tämä nykyinen lainsäädäntö kuitenkin tuo läpinäkyvyyttä avoimuutta ja julkisuutta ja sitä kansalaiset meiltä kyllä edellyttävät ja odottavat edelleen ja toivottavasti minun mielestäni se on erittäin tärkeää selvitetään tämä kampanjakaton käyttöönoton mahdollisuus se olisi varmasti sellainen asia mistä voidaan olla yhtä mieltä huolimatta siitä mikä demokratian näkökulmasta tarkasteltuna on sitten se paras ja toimivin ratkaisu
arvoisa herra puhemies edustaja pauli kiuru toi hyviä hyviä pointteja tässä esiin jos mielipidettäni tässä tuon esiin niin niin jos esimerkiksi kahdeksallakymmenellätuhannella eurolla tiputtiin vaaleista tai ei päästy päästy läpi ja sitten kolmellasadalla eurolla mentiin läpi ja alle kymmenellätuhannella eurolla meni läpi monia monia edustajia niin kyllä se aika kaikille kaikille saatavissa on tämä edustajan paikka jo näillä näillä spekseillä edustaja hännisen puheenvuoroon se että aika vaikeaksi menisi tämä jos katsomaan että kuka jakaa mainoksia ja ja näin näen kyllä että tällä hetkellä tämä on jo erittäin läpinäkyvää

arvoisa herra puhemies ensinnäkin ettei tule ikään kuin väärää mielikuvaa niin olen armoton avoimuuden kannattaja ja kansanvallan ja demokratian kannattaja koen myös huolta siitä että että kampanjat kasvavat siinä on oma vääristymisen vaaransa mutta liiassa valvonnassakin on ne omat haittatekijänsä niin kuin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin edustaja hänninen esitti toivomuksen että että

tehtäisiin selvitys pitäisikö vaalikampanjan kuluille olla katto minulle tämmöinen selvitys sopii oikein hyvin itse asiassa perustuslakivaliokunta totesi mietinnössään vuonna kaksituhattayhdeksän ettei se näe tarvetta asettaa enimmäismäärää vaalikampanjan kuluille eli se asia on perustuslakivaliokunnassa käsitelty ja tähän johtopäätökseen on päädytty no tietysti kymmenessä vuodessa asiat voivat muuttua ja asiaa voidaan selvittää uudestaan minulle se sopii oikein hyvin se mistä olen ihan aidosti edustaja ovaska kiinnitti myös huomiota on se että että on ilmoituksia joista puuttuu maksaja mihin ehkä vielä enemmän kiinnitän itse huomiota vaalien aikana on se että siellä ilmoituksen nurkassa lukee pienellä fontilla kaikkea hyvää kaikille ry tai joku muu vastaava yhdistys

sanotaan että ei tämä nyt mennyt ihan oikein mutta mitä sitten

itse asiassa jos katsotaan tätä vaalirahoituslainsäädäntöä joka tehtiin silloin vajaa kymmenisen vuotta sitten niin sehän on jo tietyllä tapaa vanhentunut koska kampanjointi on muuttunut aika paljon tässä matkan varrella mehän käymme nyt koko ajan tässä keskustelua konservatiivisesta mediasta ja oikeastaan vaalimainonnan ostamisesta perinteisessä mediassa mutta sosiaalisen median kampanjointi kuten tässä edustaja koponen totesi niin pienilläkin kampanjoilla on tultu läpi mikä kertoo siitä että moni on tehnyt kampanjansa pääosin sosiaalisessa mediassa no siinä sitten sen rahoittaminen on jo vähän toisenlaista tai aika paljonkin toisenlaista kuin perinteisessä mediassa kun ostetaan lehtimainoksia tv mainoksia tai muuta

vaaleissa on on tietysti läpinäkyvyyden kannalta aika iso ja vakava kysymys mutta mitä tulee tähän sosiaalisen median kampanjointiin ja ylipäätänsä tähän kuinka sosiaalisen median kautta vaikutetaan meidän vaalien lopputulokseen niin uskallan väittää että se on kansanvallan ja läpinäkyvyyden kannalta yhä isompi kysymys jossa suomessa ollaan kuitenkin vielä aikamoisessa lintukodossa euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on muun muassa kiinnittänyt tähän huomiota siis tähän kuinka ulkomailta vaikutetaan toisten maiden vaaleihin pitäisikö siihen luoda tiettyjä pelisääntöjä ja onko niitä edes mahdollista luoda tämä on hyvä kysymys ja luulenpa että suomessakin tulevissa vaaleissa ollaan yhä enempi tekemisissä sen asian kanssa minkälaisin eri keinoin ihmisten mielipiteitä siellä sosiaalisessa mediassa liikutellaan ketkä sitä ohjailevat mistä sitä rahoitetaan

toki tätä perinteistä kampanjointia vaalirahoitusta edelleen valvotaan näin kuuluukin olla mutta haluan kiinnittää tässä huomiota myös siihen että kyllä meidän pitää tämän vaalirahoituslainsäädännön osalta olla todella hereillä siinä mitenkä ja minkälaiset uudet intressiryhmät vaalien lopputulokseen meillä suomessakin

puhemies vielä innostuin pitämään yhden puheenvuoron yritän pitää sen lyhyenä edustaja kiuru nostitte esille median roolin myös tässä vaalivaikuttamisessa olen kyllä ehdottomasti kanssasi samaa mieltä siitä että esimerkiksi se että vaalipäivää edeltävänä päivänä suurin piirtein laitetaan gallupeja ja sitten nimenomaan nimeltä jo että ketkä ovat varmoja läpimenijöitä tai tai todennäköisiä läpimenijöitä ja niin edelleen elikkä ihan nimeltä tehdään tällaisia uutisointeja ja ja artikkeleita niin kyllä väitän vaikka en mikään professori olekaan että näillä on tietynlainen ohjausvaikutus minä en oikein itse kyllä näitä kannata enkä pidä niitä demokratian näkökulmasta hyvinä ja toivoisin että että tällaisia ei tehtäisi mutta tietysti median riippumattomuus ja ja sananvapaus ja niin edelleen niin mitäpä tässä voi siihen sanoa

kun pohditaan sitä asetelmaa niissä vaalipiireissä sekin osittain tietysti myös hankaloittaa ehdokkaiden esimerkiksi halua tehdä sitä vaalikampanjointia ja työtä jos siellä on jo valmiiksi lytätty että että ei sinulla ole mitään mahdollisuuksia että tulee medialta jo tämmöinen potku takapuoleen niin sanotusti ja se ei ole minun mielestäni sillä tavalla reilua ketään kohtaan minun mielestäni on kyllä erittäin mielenkiintoista kun edustaja honkonen toi oman vaalipiirinsä yhteiset pelisäännöt tähän salin keskusteluun että on päästy sellaiseen sopimukseen että tämmöistä ulkomainontaa ei ollenkaan harjoiteta ja tämän tyyppistä pelisääntöjä varmaan eri alueilla olisi syytä sitten pohtia vaikka se ei tässä salissa ehkä synny se päätös mutta olisivat varmasti tervetulleita todellakin some some on tänä päivänä se paikka missä paljon vaikutetaan siellä mielipidevaikutetaan mutta mikä siellä on huolestuttavaa niin valvonta ontuu elikkä jos siellä sitten on niin sanottuja valeuutisointeja tai

ilmoitusvelvollisuus eduskuntavaaleissa on vain sillä valitulla ja ensimmäisellä varalle jäävällä ja kuitenkin me tiedämme että että tässä neljän vuoden aikana voi sattua ja tapahtua kaikenlaista ja voi vaikka sieltä kolmanneltakin varasijalta sitten joku nousta eduskuntaan niin on vähän käsittämätöntä miksei kaikkien tarvitse tehdä sitä ilmoitusta silloin oltaisiin tasavertaisemmassa yhdenvertaisemmassa ja avoimemmassa

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat myös perussuomalaiset tervehtivät ilolla tätä eduskuntaan tullutta lakiesitystä hoitajamitoituksen saattamisesta lakiin tämän eteen on tehty töitä vuosia vuosia ja tässä ei niinkään ole se että olemme täällä tehneet töitä vaan se että ihmiset ovat odottaneet ne vanhukset siellä vanhustenhoivassa kuin myös omaiset arvoisa puhemies ihan ensimmäisenä on ihan pakko korjata se tapa millä tästä esityksestä täällä eduskunnassa puhutaan toistuvasti hallituksen edustajat käytätte nimitystä hoitajamitoitus itse asiassa lakiesityksessähän ollaan tekemässä henkilöstömitoitus perussuomalaiset ovat järjestelmällisesti käyttäneet tätä hoitajamitoitus ilmaisua koska meidän mielestämme se kuvaa sitä tarvetta mitä me tarvitsemme sinne vanhustenhoivaan elikkä hoitajia ja nyt kun täällä puhutaan koko ajan myös hallituksen suulla hoitajamitoituksesta vaikka oikeasti olette tekemässä henkilöstömitoituksen se tarkoittaa sitä että yhdessä yössä kaikista siellä kentällä olevista työntekijöistä tulee teidän mielestänne hoitajia ja näinhän se ei ole vaan se on henkilöstömitoitus

tarkoittaa sitä ihmisen hoitamista ja ja siellä on muun muassa avustavaa henkilöstöä elikkä kotiavustajat hoitoapulaiset ja hoiva avustajat he tekevät niitä välillisiä tehtäviä elikkä siivoamista ruuanlaittoa pyykkäämistä ja sitten he ovat laskettavissa myös siihen itse mitoitukseen eli osallistuvat siihen hoivatyöhön ja tämä on mielestämme kysymysmerkki johon tulisi saada vastaus millä tavalla vastuukysymykset sitten jakautuvat onko niin että kotiavustaja hoitoapulainen tai hoiva avustaja tekee aamupäivän sitä itse kodinhoitotyötä ruokaa siivoamista ja siirtyy sitten iltapäivästä tai iltavuorosta siihen itse hoitotyöhön lakiesityksessä ei kerrota myöskään sitä kuinka paljon tulisi olla itse hoitoalan henkilöstöä elikkä sosiaali ja terveydenhuollon koulutettuja ihmisiä vaan

siellä mainitaan että riittävästi onko se sitä että työyksikössä on yksi henkilö jolla on vaikkapa sairaanhoitajan koulutus ja loput voivat olla näitä kotiavustajia hoitoapulaisia tai hoiva avustajia vai kuinka paljon se määrä on kun täällä puhutaan siitä mistä me löydämme nämä hoitajat niin mehän itse asiassa etsimme avustavaa henkilöstöä eli meillä suomessa lisätään koulutusta kotiavustajille hoitoapulaisille ja hoiva avustajille jotka osallistuvat siihen tehtävään sitten ja hoiva avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa he eivät voi vastata lääkehoidosta heidän heidän opinnoistaan mitä he opiskelevat hyvin suuri osa tapahtuu siellä työpaikalla oppisopimuksella ja heidän tutkintoonsa kuuluu kaksi osaa kasvu ja osallisuus ja avustamis ja asiointipalvelut eli jos me laajennamme sitä vastuukysymystä että hoiva avustajat hoitoapulaiset ja kotiavustajat osallistuvat itse hoivatyöhön niin tulee myös kouluttaa enemmän että on sitten ymmärrys siitä potilasturvallisuudesta ja itse hoitotyöstä arvoisa herra puhemies mikä tämän lakiesityksen voi kaataa onko olemassa joitakin sellaisia koiria haudattuna tähän lakiesitykseen että tämä ei menekään läpi yksi on varmasti rahoitus ja se että jos rahoitus ei ole selkeä niin perustuslakivaliokunta varmasti tulkitsee millä tavalla lakia viedään eteenpäin ja toivon todellakin että tämä lakiesitys ei kaadu minnekään perustuslakivaliokuntaan se olisi todella suuri pettymys meille kaikille muutamia epäkohtia ja kysymysmerkkejä nostan myös esille meillä tänä aamuna oli jo valiokunnassa asiantuntijakuuleminen asian tiimoilta ja tänään kuulimme ministeriä rahoitus on yksi asia onko se rahoitus sidottu sote uudistukseen koska vuonna kaksikymmentäkolme on tarkoitus näitä yksityislääkärikäyntien kela korvauksia leikata ja sieltä tehdä säästöjä entäs jos sotea ei tule väheneekö vanhuksen pääsy tehostetun hoivan palveluihin vai joutuuko hän pysymään liiankin pitkään siellä kotihoidon piirissä eli millä tavalla me turvaamme kotihoitoon myös sitä riittävää resurssia koska siellähän on se huutava pula mikä on kotihoidon tilanne mitä tässä välillä tapahtuu kun tilannehan on akuutti jo nyt pitää vanhustenhoivaa laittaa kuntoon kun itse tämä korkea mitoitus astuu voimaan vasta

tämä nolla pilkku viisi astuu voimaan ensimmäinen kahdeksatta mitä tämä rai arviointimenetelmä jolla hoitoisuutta luokitellaan itse asiassa mittaa paljonko sen kustannukset tulevat olemaan niille yksiköille joilla sitä raita ei vielä ole mikä itse asiassa on se määritelmä missä tarvitaan nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus

sitten omaishoidosta täällä on myös puhuttu millä tavalla me turvaamme sitä että mahdollista varmasti huolimatta hyvästä lain tarkoituksesta moni haluaa myös omaishoitoon panostaa ja olen tehnyt lakialoitteen muun muassa siitä että työnantajalla olisi velvollisuus antaa sitä omaishoidon vapaata työntekijälle silloin kun se hetki on ja ei tarvitsisi irtisanoa itseänsä vaan voisi välillä osallistua muun muassa siihen saattohoitoon jos se olisi kotona tapahtuvaa arvoisa puhemies tämä lakiesityksen teksti ja tämä esittelyteksti ovat todella hyviä ja tämä on meille kaikille tietopohja siitä millaista vanhustenhoito on ollut ja mikä sen tilanne tällä hetkellä on siitä kiitos tämän lain valmistelijoille toki on huomioitava se että todella paljon asioita jo siitä aikaisemmasta laatusuosituksesta elikkä tuolia ei ole keksitty uudelleen vaan suoraan on tuotu asioita lain tasolle muun muassa nämä kaksikymmentäyksi henkilöä jotka voivat tehdä sitä hoivatyötä

vielä kuulemme asiantuntijoilta varmasti paljon paljon siitä mitä tähän sisältyy mistä me emme vielä täällä eduskunnassa tämän pelkän tekstin perusteella ole saaneet tietoa mutta rahoitus on itselleni se suurin kysymysmerkki ja suurin pelko että perustuslakivaliokunta kertoo että rahoitus ei ole kohdallaan ja silloin koko laki vesittyy ja sitä emme kukaan halua

arvoisa puhemies käsittelemme tänään erittäin tärkeää lakia lakia jossa on sitova henkilöstömitoitus

henkilömäärä tai liian vähän koulutetut valitettavasti vanhustenhoidon kriisi ei ratkea nopeasti tehdyllä mitoituksella joka ei edes tule voimaan ennen kuin vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme esityksestä puuttuvat rahat osin hoitajat ja kokonaisvaltainen vanhusten hoitoketjun huomiointi toivoisin että valiokuntakäsittelyssä kiinnitettäisiin huomiota ongelmallisiin seikkoihin henkilöstömitoitus koskettaa tehostettua palveluasumista ja laitoshoitoa tämä on hyvä asia mutta kuten tässä talossa hyvin tiedämme kunnat ovat mestareita hakemaan hankalassa taloustilanteessa säästöjä laki tulee kirjoittaa siten että kunnat ja palveluntuottajat eivät pääse sanakikkailulla mitoituksesta eroon jos nyt tehostetun palveluasumisen nimi onkin vaikka autettu palveluasuminen mutta asiakkaat ovat samoja millä tavoin tämä ongelma ratkaistaan tässä yhteydessä on myös syytä puhua muutama sana kotihoidosta sekä valtion että kuntien kotihoitofundamentti jyllää eli vanhukset pitämään kotona mahdollisimman pitkään jo nyt mutta entä sitten kun tämä lakiesitys tulee voimaan jo nyt monin paikoin kotihoito toimii aivan äärirajoilla ja on selvää että jos hoitajia joudutaan ottamaan kotihoidosta ei olla tultu yhtään parempaan tilanteeseen tai jos hoitajamitoitus johtaa siihen että ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on yhä vähemmän ollaanko lailla menty itse asiassa ojasta allikkoon

siitä että lakiin on kirjattu minimi nolla pilkku seitsemän hoitajaa vanhusta kohden valitettavasti yleinen huomio on se että lain minimistä tulee usein maksimi tästä hyvänä esimerkkinä ovat vaikkapa vammaisten asiointimatkat joita laki takaa kahdeksantoista yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa käytännössä näitä matkoja myönnetään vain se kahdeksantoista eli minimistä on tullut maksimi entäpä jos asumisen asiakkaat ovat senkaltaisia että heidän tarpeensa on nolla pilkku kahdeksan tai jopa yksi rohkenen veikata että tällöinkin herkästi säästöpaineissa jäädään lain määräämän minimin piiriin kaiken tulisi lähteä yksilöllisestä palvelutarpeesta kunkin vanhuksen kohdalla tässä mitoituksessa on nimenomaan tämä ongelma jonka jonka edustaja juvonen äsken toi esiin eli tähän lasketaan avustajat hoitoapulaiset hoiva avustajat viriketoiminnan ohjaajat ja tämä seuraava on mielenkiintoinen muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat työntekijät sekä toimintayksiköiden johtajat ja vastuuhenkilöt ja valitettavasti me puhumme todella henkilöstömitoituksesta emmekä hoitajamitoituksesta tässä tullaan vähän samanlaiseen ongelmaan kuin mikä nähtiin vuosi sitten sekä vanhusten että vammaisten hoivassa tosiasiassa yksikössä ei tarvitse olla kuin yksi hoitoalan koulutuksen saanut ja loput voivat olla lähes mitä tahansa lisäksi mitoitukseen esitetään että yksikön johto voidaan tähän laskea vaikka he eivät tekisi hoitotyötä tämänlainen esitys vain legitimoi yksityisten hoivajättien toimintatavat ja se ei liene tarkoitus ei voida puhua hoitotyön ammattilaisista jos puhumme hoiva avustajista ja lakiin on vielä valitettavasti lisätty tällainen kaatolause ja toivon että se poistuisi tai se pohdittaisiin tuolla valiokunnassa tämä muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon ylläpitoon osallistuvat työntekijät koska tässä tullaan siihen että se voi olla vanhukselle muutaman sanan vaihtava putkimieskin mistä sitten näitä hoitajia saadaan jos me menemme tällä henkilöstömitoituksella niin silloinhan ei itse asiassa tarvita hoitajia kuten tässä edustaja juvonen äsken äsken kertoi ja ja tämä on ehkä vähän ongelma tässä täytyisi saada jollakin lailla

kuinka paljon koulutettuja hoitajia tulee saada tehyn ja superin laskelmissa näitä hoitotyön ulkopuolella olevia ammattilaisia on noin kaksikymmentätuhatta ja thln arvion mukaan heitä saattaisi olla jopa seitsemänkymmentäkaksituhatta eli jos jos heitä saadaan houkuteltua takaisin niin se olisi varmaan se yksinkertaisin vaihtoehto mutta tässä tarvitaan tietysti työtä johtamisen työn kuormittavuuden palkkauksen sekä työelämän joustojen osalta ihmettelen että suomessa ei ole käytössä tämmöistä tanskan mallia jossa yli kuusikymmentä vuotiailla on vain nelipäiväinen työviikko eli siellä vanhemmassa päässä aletaan lyhentämään työviikkoa ja tällöin se työssäjaksaminen lisääntyy ja lapsiperhearjessa tietysti työaikojen joustaminen on tärkeätä arvoisa puhemies rahoituksen osalta esitin jo viime viikolla huoleni ja toistan sen nyt kuten jo aiemmin ilmi tähän on osoitettu suoraan suoraan rahaa seitsemänkymmentä miljoonaa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme mutta kuten tässä salissa tiedetään tämä raha ei riitä tämä on vähintään se kaksisataaneljäkymmentä miljoonaa euroa vuosittain nyt sitten halutaan näitä yksityislääkärien kela korvauksia pienentää se on ehkä ongelma nimenomaan keskituloisille siinä kohtaa kun valitaan lähteekö lapsi yksityislääkärille korvakipuansa näyttämään vai sinne terveysasemalle sitten minua hämmästyttävät nämä ostopalveluiden tehostaminen ja digitalisaation edistäminen ja niihin ei ole tuotu minkäännäköisiä eurosummia

hyvinvointiyhteiskunnan tukiverkosto kuuluu

euroa kasaan helposti yhdeksänkymmentäseitsemän miljoonaa kehitysavun korotuksesta sata miljoonaa kehitysmaiden vähähiilisyyteen tähtäävästä ilmastorahastosta ja loput kolmekymmentä miljoonaa voidaan leikata vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavista tuista arvoisa puhemies kyseessä on mitä suurimmassa määrin arvovalinta raha löytyy kun asioita laitetaan tärkeysjärjestykseen meille perussuomalaisille on kunnia asia että hoidamme tässä maassa lapset vanhukset sairaat ja vammaiset hyvin meillä on siihen varaa kunhan suomalaiset asetetaan etusijalle maailmanparantamisen sijaan

arvoisa puhemies

viedään näin että mitoituksen laskentatapaa saadaan yhtenäistettyä eri puolilla maata tällä hetkellä aluehallintovirastoilla on ollut tässä hyvin vaihtelevia käytäntöjä ja riittäväksi tasoksi on katsottu vähän erilaisia sisältöjä ja se mielestäni ei toteuta tällaisia yhdenvertaisuuden periaatteita riittävällä tavalla on myöskin hyvä että tässä huomioidaan laajemmin eri ammattiryhmien työtä on hyvin tärkeää että me emme näe ikääntymistä ainoastaan hoidollisena asiana sosiaali ja terveydenhuollon asiana vaan kyllä se elämänsisältö rakentuu hyvin monesta muustakin elementistä vielä siellä ympärivuorokautisessa hoidossa ryhmäkodissa tai missä muodossa se onkin järjestetty ja siksi kulttuuri ja ja kaikenlainen virikkeellinen toiminta

ja tietysti kuntouttava työote on olennainen samoin välillisen ja välittömän asiakastyön eriyttäminen on selkeyttävä uudistus mutta se on mielestäni tärkeää huomioida myöskin rahoituksessa niin ettei rahoituksessa huomioida ainoastaan tähän mitoitukseen laskettavaa henkilöstöä jotta tästä

tueksi tehtävästä työstä ei synny tällaista osa aluetta josta tingitään sitten tässä vanhustenpalveluiden järjestämisessä ikäihmisten hyvinvointiin liittyy tiiviisti nimittäin myös ravitsemus ja hygienia ja siksi esimerkiksi puhtaanapitopalveluista on huolehdittava jatkossakin on selvää että suurille toimijoille suurille yksiköille tämän eriytetty järjestäminen on on paljon helpompaa kuin pienille ja tästä syystä toivon että siihen kiinnitetään tässä jatkovalmistelussa huomiota tehtävien eriyttämisessä huolettaa jonkin verran myöskin tällainen hoivatyössä aikanaan vahvastikin näkynyt hierarkia ei onneksi enää tänä päivänä kovinkaan paljon työyksiköissä näy jälkiä mutta palaan omissa muistoissani omiin kokemuksiini yhdeksänkymmentä luvulta kun olin harjoittelijana eräässä vanhainkodissa siellä tämä hierarkia näkyi esimerkiksi siinä että hoitajat saivat mennä ensin kahville sen jälkeen tulivat laitoshuoltajat ja esimerkiksi me harjoittelijat olimme pahnanpohjimmaisina ja saimme mennä viimeisinä kahville sikäli kuin sitä kahvia oli ja samantyyppinen jako näkyi myöskin työtehtävissä tosiaan tänä päivänä ei tällaista juurikaan onneksi näy minusta tuntuu että vanhustenhuollon kulttuuri on muuttunut hyvin paljon mutta minä toivon että tämän myötä me emme päästä syntymään vanhustenhuoltoon enää uudelleen tällaista arvoasetelmaa vaan nähdään että kaikki tehtävät mitä siellä tehdään ovat arvokkaita se on hyvin tärkeä lähtökohta tässä jos näitä lähdetään vahvemmin eriyttämään niin hyvä kuin tällainen tavoite ympärivuorokautisen hoidon resurssien vahvistamisesta onkin pidän tärkeänä sitä että rinnalle nostetaan nyt heti koko vanhustenhoito ympärivuorokautisen hoivan tilanne ei ratkea vielä tällä vaan on päivitettävä myöskin laatusuositukset on erittäin tärkeää että tähän rinnalle tuodaan ymmärrys siitä millaista on hyvä arki ja elämä ryhmäkodissa rinnalla on aivan välttämätöntä kuljettaa myöskin kotihoitoa jos ajatellaan sitä että yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista asuu omissa kodeissaan ja heistä kotihoidon palvelut koskevat vähintään yhtä suurta osaa kuin mitä ympärivuorokautisessa hoivassa on asiakkaita minä näen että että tämä on iso haaste joka pitää ottaa huomioon koska jo tällä hetkellä tilanne on se että joissain kunnissa ei esimerkiksi nyt jouluna voitu ottaa uusia asiakkaita kotihoitoon kun ei saatu sijaisia tämä on tilanne todella jo tällä hetkellä työ kotihoidossa on raskasta sen kilpailukykyä pitäisi myöskin nostaa niin että se on houkutteleva työpaikka ihmisille ja sinne myöskin saadaan henkilöstöä eivätkä kunnat lähde resursoimaan tätä vain toiseen puoleen nyt kun tätä lakia viedään eteenpäin niin on selvää että osaajia tullaan tarvitsemaan tuhansia hallitukselle haluaisin esittää kysymyksen miten me varmistamme että osaajat saadaan muutenkin kuin paperilla vanhukset jää kotihoidossa ilman riittävää hoivaa vaan sitäkin saadaan vahvistettua koulutustarve on huikea varsinkin kun otetaan huomioon vielä kehitys lähivuosia pidemmälle alalta eläköidytään paljon eikä kaukana ole aika jolloin suuret ikäluokat alkavat tarvita enemmän palveluita tähän on varauduttava jo nyt lakiesitys sisältää jo nyt myöskin yhden tulkintahaasteen mitoitus tulee voimaan heti kun laki tulee voimaan ensimmäinen kahdeksatta tänä vuonna mutta täysimääräisesti mitoituksen tulee täyttyä ensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentäkolme kunnille on viestitty niin että siirtymäaikana nolla pilkku seitsemän mitoituksen voi alittaa jos yksikössä kyetään huolehtimaan riittävästä hoidosta ja huolenpidosta haluaisin kysyä kuka tämän arvioi ja miten ja saavatko kunnat asiassa ennakko ohjausta tämän osalta tieto on ollut ristiriitaista ja on sanomattakin selvää että tähän on saatava selvyys ennen elokuuta lopuksi vielä rahoituksesta tälle laille on varattava myöskin riittävä rahoitus kokoomus esitti omassa vaihtoehtobudjetissaan sitä että lähdetään jo tänä vuonna liikkeelle siinä että resursoidaan riittävästi me esitimme viittäkymmentä miljoonaa eli tuhatta hoitajaa ympärivuorokautiseen hoitoon viittäkymmentä miljoonaa eli tuhatta hoitajaa kotihoitoon ja viittäkymmentä miljoonaa vielä sitten sinne kehittämiseen ja ajatus oli että tällä päästäisiin heti varmistamaan niitä resursseja siinä hallitus sanoo tämän rahoituksesta että yhtenä keinona muun muassa haetaan kehyksen sisältä nämä rahat ja ja tehostetaan hankintoja minua huolettaa tämä termi siinä aiotaanko siis vanhustenpalveluita kilpailuttaa jatkossa entistä enemmän hinnalla ja mihin se johtaa laadun kannalta näen että siinä on haaste jos jos tämä on se tulkinta mikä sieltä on vedettävissä kuntia on myöskin resursoitava jotta ne eivät tämän seurauksena vaikeuta ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyä ja siten heikennä vanhusten asemaa jo nähtävissä tällaista keskustelua että että sitten kehitetään joitakin kevyempiä palveluasumisen muotoja tai kiristetään kriteerejä millä kotihoidosta voidaan päästä ympärivuorokautiseen hoitoon ja se ei tietenkään ole toivottava kehitys vanhusten oikeuksien kannalta arvoisa puhemies tavoite täällä on tänään siis hyvä mutta kysymyksiä ja huomioita on vielä paljon ja minä toivon että näihin saadaan vastaukset ja rinnalle tuodaan pikimmiten tästä kokonaisuudesta puuttuvat elementit kotihoito ja ja tämä vanhustenpalveluiden

arvoisa

haluan myös oman eduskuntaryhmäni puolesta vielä kiittää hallitusta siitä että tämä esitys on tänne saatu tämä on todellakin odotettu ja ja vuosikausia valmisteltu ja toivottu toivottu esitys vanhustenhoidossa on pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa vaikka suuri osa vanhuspalveluista tuotetaan laadukkaasti tälläkin hetkellä niin ongelmien laajuudesta kertoo se että neljäkymmentä prosenttia hoitajista on kyselytutkimuksessa kertonut että että ei mielellään olisi vanhana hoidettavana siellä omalla työpaikallaan kyllähän se kertoo paljon siitä missä missä mennään kuitenkin suurena huolena tämän tämän esityksen kohdalla itselläni on kolme asiaa ensinnäkin rahoitus toiseksi hoitajien saatavuus ja kolmanneksi tämän esityksen vaikutus kotihoidossa tarvittaviin palveluihin

että teitä ei tarvita kuin näistä pätevistä hoitajista kiinni sen vuoksi tarvittaisiin pikaisesti resursseja kuntiin vanhuspalveluiden toteuttamiseksi niin laitoshoidossa ympärivuorokautisissa vuodehoitopalveluissa kuin kotihoidossa jotta nämä koulutetut hoitajat eivät hakeutuisi muualle töihin meillähän on on tälläkin hetkellä aikamoinen reservi hoitajia aivan muissa töissä vaikka he ovat saaneet koulutuksen näihin tehtäviin

jos aiomme tähdätä siihen että meillä on jatkossa riittävä määrä päteviä hoitajia toteuttamaan tämä nolla pilkku seitsemän mitoitus sekä myös siellä kotipalveluissa turvaamaan vanhusten kotihoito niin tähän työhön pitäisi ryhtyä nyt emme voi jäädä odottamaan että esimerkiksi nämä hallituksen suunnittelemat leikkaukset kela korvauksiin tai muutokset lääkkeiden hintoihin alkavat purra ja tuottaa sitä rahaa jolla jolla voidaan palkata hoitajia ja olen kyllä huolestunut näistä hallituksen suunnittelemista rahoitushankkeista koska ne ovat omalta osaltaan heikentämässä terveydenhuollon muuta toimintaa ja se ei toki ole vanhustenkaan kannalta hyvä asia

arvoisa herra

on mielekästä tekemistä myös isoäitini sai elää pitkään kotonaan ja aivan viimeiset vuodet kun muistisairaus tuli ja paheni hän oli ympärivuorokautisessa hoidossa laitoksessa hoito oli hyvää ja mummuni oli vähään tyytyväinen ja kiitollinen saamastaan hoidosta suomessa tehdään paljon hyvää työtä ja haluankin kiittää kaikkia vanhuksia sydämellään hoitavia hoitajia ja kuntouttajia kaikkialla suomessa kaikkien vanhusten kohdalla asiat eivät ole kuitenkaan viime vuosina olleet näin hyvin vanhustenhoidossamme on ilmennyt vakavia puutteita niin kuin olemme tänään kuulleet jokaisella vanhuksella on oikeus ihmisarvoiseen kohteluun ja inhimilliseen hoitoon hoitoon hoivaan välittämiseen mutta myös kuntouttamiseen ja viriketoimintaan en pidä huonona sitä että puhutaan nyt kokonaisuutena hoitajista kuntoutuksen kanssa työtä tekevistä ja myöskin toimintakykyä ylläpitävistä työntekijöistä vanhustenhoidon henkilöstömitoitus kirjataan nyt lakiin edelliseen vuoden kaksituhattakolmetoista lakiin tätä mitoitusta ei tullut minkä tähden ei siihen voivat vastata sen ajan vastuunkantajat mutta nyt se on tulossa ympärivuorokautisessa hoidossa tulee olla seitsemän hoitajaa kymmentä kohden se ei toki aina vielä riitä tänään on nostettu aivan tarpeellisesti esille kotihoidon asiat on nostettu esille myöskin kodinomainen perhehoito erilaiset ryhmäkodit mutta myös omaishoidon ja omaishoitajien tilanne monet heistä ovat jaksamisen äärirajoilla siksi kun tätä asiaa nyt viedään ensimmäisenä askeleena eteenpäin heidänkin tilanteensa on syytä kartoittaa

arvoisa puhemies on hyvä asia että nyt kaikki puolueet ovat tämän mitoituksen takana vaikka rahoituksesta varmasti eri mieltä mikään ei ole ilmaista ja esillä onkin ollut että kehyksen sisällä leikkauksia on mahdollisesti tulossa yksityislääkärien kela korvauksiin apteekkiuudistuksen kautta tai tehostamalla palvelujen tehokkuutta digitalisaation avulla näiden toimien vaikuttavuus tulee arvioida huolellisesti kaiken kaikkiaan tässä on kyse kompleksisesta asiasta jonka vaikutuksia ei voida aukottomasti ennakoida siksi muutokset kannattaa tehdä askel kerrallaan ja nyt ollaan ottamassa hyvä askel kun sen vaikutuksista tiedetään voidaan tehdä myös korjausliikkeitä ja ottaa uusia askelia jatkuvan kehittämisen tiellä myös työn murros tulee vaikuttamaan tälläkin alalla lääkärin ja hoitajan tehtävät saattavat lähentyä tekoälyn tullessa ja tehdessä diagnooseja koneille ladattujen tietomäärien pohjalta

mutta ihmistä tarvitaan välittämistä tarvitaan rinnalla kulkijaa tarvitaan tukea tarvitaan hoitoalalla tehdään arvokasta kutsumustyötä kuuntelin hiljattain maalaislääkäri tapani kiminkistä hän halusi vastuuttaa myös lääkäreitä jokaisessa hoivakodissa tulisi olla oma tuttu lääkäri joka tuntee ihmiset on tavoitettavissa ja toimii hoitajien turvana tämä edistäisi hoitajien jaksamista isolla paikkakunnalla voisi toimia hyvin jonkinlainen päivystystiimi hoitajien taustatukena on hyvä että pidämme pienten hoiva alan yritysten puolta pienissä yksiköissä johtajakin on yleensä hoitotyössä mukana hän ei vieraannu arjesta työntekijät ovat kohtuullisen pysyviä ja motivoituneita hyvällä johtajalla on työkalut hoitaa koko hoivayksikköä kotia hän näkee kokonaisuuden johtajuutta tulee vahvistaa koulutuksessa koulutuksessa tulee vahvistaa toki myös läsnäolon ja välittämisen taitoja sekin on hyvä tunnustaa että kaikista ei hoitotyöhön ole arvoisa puhemies vanhukset ovat rakentaneet meille tämän hyvinvoivan on meidän vuoromme huolehtia heistä jatkuvan oppimisen uudistus muunto ja täsmäkoulutuksineen on nyt enemmän kuin tarpeen nyt kutsuu työ jossa voi kohdata ihmisten elämäntarinat kohdata elämän ja kuoleman jossa saa välittää ajatusta että elämä on täyttä vaikka vuosia tulee lisää saa kulkea rinnalla kun elämä eletään täydeksi loppuun saakka

arvoisa herra puhemies on arvioitu että hoitajamitoituksen nostamisen aiheuttama henkilöstötarve kymmenen vuoden päästä on kahdeksankymmentätuhatta hoitajaa lisäystarve noin kolmekymmentätuhatta hoitajaa tulee olemaan erittäin haasteellinen saavutettava koulutusaloituspaikkojen lisäämisen täytyy olla merkittävää mutta tämä ei itsessään ratkaise mitään sillä alan houkuttelevuus heikkenee tismalleen samasta syystä kuin koulutetut hoitajat pakenevat alalta työolot joiden kuormittavuutta palkka ei korvaa jopa neljäkymmentä prosenttia hoitajista tällä hetkellä alan vaihtoa lähtöä alalta harkitsevat erityisesti kokeneet mutta vielä hyvässä työiässä olevat kolmekymmentä viiva viisikymmentä vuotiaat hoitajat suomessa olisi jo nyt riittävästi hoitajia mikäli hoitajat tekisivät sitä työtä johon heidät on koulutettu terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki selvityksen hoitoalan henkilöstöstä selvityksestä paljastui että hoitoalan koulutuksen saanutta on muilla aloilla töissä maltillisempiakin lukuja on tarjottu esimerkiksi tämäkin on valtava määrä miten näitä ihmisiä saataisiin palaamaan miten huolehdittaisiin siitä että nyt alalla työskentelevät eivät lähde pois tietysti toivomme että hoitajamitoitus auttaa juuri tässä alhainen mitoitus ja omaa koulutusta vastaamattomien työtehtävien kuorma saavat aikaan kiireen ja liian laajan vastuun joka saa aikaan stressin mikäli työvuoroihin saataisiin enemmän käsiä ja noille käsille tehtäväksi sitä mihin ne ovat koulutettuja työn kuormittavuus per hoitaja vähenisi työolot voisivat parantua valitettavasti näin optimistinen toive tässä vaiheessa on vielä kaukana todellisuudesta joka tapauksessa on selvää että olemme lähestymässä hoidon kriisiä työ on myös muuttunut thln tutkimus parin vuoden takaa että vanhusten laitoshoidossa työskentelevistä hoitajista kahdeksankymmentä prosenttia oli kokenut väkivaltaa vuoden aikana on selvää että tämä vähentää työhyvinvointia ja lisää stressiä palkan ja työsuhdekysymysten ohella myös esimerkiksi asunto ja liikennepolitiikka vaikuttavat hoitajakysymykseen kuten moniin muihinkin matalamman palkan tehtäviin siinä ei auta huutaa työperäistä maahanmuuttoa jos oma pesä on näin sekaisin tismalleen samat kannustimet koskettavat myös maahanmuuttajia sen jälkeen kun oleskelulupa ja mahdollisesti perhe on saatu maahan tämä on täysin inhimillistä mutta rakenteita meidän on muutettava arvoisa puhemies nostan esiin vielä yhden alalta pakenemisen syyn toki pienemmän kuin aiemmin esitetyt nimittäin pakkorokottamisen pakkorokottamisen vuoksi hoitajia on jo lähtenyt alalta tai hakeutunut muualle töihin kuten muihin pohjoismaihin joissa tällaista ei vaadita myös rokotettu henkilö voi tartuttaa tautia eikä rokote ole läheskään varma viime vuonna influenssarokotteen suoja oli korkeintaan kohtalainen työnantaja ei tietenkään teoriassa voi pakottaa työntekijää ottamaan rokotetta mutta käytännön koetaan valitettavasti olevan toinen perussuomalaisetkin saavat tästä hyvin paljon palautetta hoitajamitoituksen voimaantulon myötä tällaista kehon pakkolakia tuskin enää voidaan noudattaa

arvoisa puhemies minulla on edelleen uskoa siihen että politiikassa saadaan hyvää aikaan kun sitä tehdään kestävien arvojen pohjalta vanhuspalvelulakiin kirjattava nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus on mielestäni inhimillisyyden voitto niistä kovista puheista ja kovista voimista jotka ovat sitovaa henkilöstömitoitusta vuosien varrella vastustaneet tämä on ollut hyvin pitkä ja monipolvinen prosessi ja tuntuu todella hyvältä että olemme täällä eduskunnassa nyt käymässä tästä todella tärkeästä aiheesta lähetekeskustelua historian lehti kääntyy mutta pitää muistaa että tämä on vain yksi korjausliike ja että olemme tästä tulevasta parannuksesta huolimatta edelleen muita pohjoismaita jäljessä hoitajien määrässä ja hoivan rahoituksessa tämän ympärivuorokautisen henkilöstömitoituksen lakiin sitomisen jälkeen suomen on edelleen pystyttävä parempaan kotihoidossa ja kaikessa vanhusten hyvinvoinnin edistämisessä arvoisa puhemies mitä kurjemmaksi vanhusten tilanne on muuttunut sitä suurempia voittoja terveys ja hoivajätit ovat tahkonneet hoivajättien voitot tai vaikkapa apteekkarien voitot voiko joku vakavissaan esittää että ihmisten yhteisillä varoilla on perusteltua rahoittaa harvojen etuoikeutettujen rikastumista hallitus on tässä löytänyt kestävän tavan rahoittaa tämä tärkeä parannus hoiva ja terveysjättien tapauksessa argumentit siitä että ihmiset hakeutuvat kela korvausten leikkauksen takia julkiselle puolelle ei ole uskottava viime vaalikaudella kela korvauksia leikattiin katastrofia ei tapahtunut kestävää olisi että hoivajätit sen sijaan että kela korvausten leikkauksen jonkin näköisenä katastrofina katsoisivat omaa toimintaansa alentaisivat omia hintojaan leikkaisivat omista voitoistaan silloin tämä hinnan alennus saattaisi tuoda heille jopa lisää asiakkaita veronmaksajien rahat on järkevämpää ohjata ennemmin hoivaa tarvitsevien vanhusten palveluihin kuin terveys ja hoivajättien voittoihin vanhuspalveluissa niin kuin moni täällä on jo sanonut on käynyt hoitajakato alalle jo kouluttautuneita on siirtynyt vähemmän raskaisiin töihin joidenkin arvioiden mukaan kolmekymmentätuhatta joidenkin vielä enemmän ja samaan aikaan alan koulutukseen hakeutuvien määrä on vähentynyt dramaattisesti nyt alan koulutukseen hakeutuu melkein viisituhatta opiskelijaa vähemmän kuin viisi vuotta sitten ja tämä kriisin kierre pitää saada pysäytettyä alan houkuttelevuus lisääntyy kun hoitajamitoitus saadaan korjattua tätä samaa mieltä ovat hoiva ja hoitajajärjestöt tämä nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus on heidän minimivaatimuksensa aikoinaan superin kannalta esitettiin jopa nolla pilkku kahdeksan mitoitusta joka perustui pohjoismaiseen tasoon ympärivuorokautisessa laitoshoidossa elävät vanhukset ovat tänä päivänä sellaisia jotka eivät kotona enää pärjää edes kotihoidon turvin täytyy sanoa että valitettavasti siellä kotihoidossa on paljon sellaisia vanhuksia joiden pitäisi päästä ympärivuorokautiseen hoivaan jos ei enää tiedä missä on ja miten esimerkiksi ruokaa laitetaan tai suihkussa käydään ei koti ole enää turvallinen paikka elää jokaisella vanhuksella on oltava juuri se hoito ja hoiva joka on juuri hänelle tarpeen kun vanhukselle osoitetaan hänen hoidettavuuttaan vastaava paikka helpottuu myös kotihoidon henkilöstön työ ja se on selvää että myös kotihoitoon on välttämätöntä turvata riittävä määrä hoitajia sitova henkilöstömitoitus astuu voimaan tämän hallituskauden aikana siirtymäaika päättyy tämän hallituskauden aikana aivan kuten kaikissa hyvissä lakiuudistuksissa sitä kovasti toivoo että tulevat hallitukset eivät tätä tämän hallituksen voimaan panemaa lakia tule mitätöimään esimerkiksi subjektiivisen päivähoito minkä viime vaalikaudella kokoomus teki oli aivan suunnaton murhe ja tämä sanna marinin hallitus on senkin joutunut perumaan arvoisa puhemies tätä nykyistä hallituspohjaa jossa ovat sosiaalidemokraatit keskusta vihreät vasemmistoliitto ja rkp on odotettu kaksitoista vuotta tässä hallituksessa yhteisten rahojen rahojen käyttö priorisoidaan kestävien arvojen pohjalta nyt meillä on vihdoinkin hallitus joka jakaa yhteisen arvopohjan muun muassa vanhusten palveluiden kuntoon saamiseksi tämä on tälle hallitukselle arvovalinta ja tämä on minun mielestäni erittäin hieno asia

arvoisa herra puhemies jos kaikki kiistely ja haukkuminen poliitikot ovat vuosia käyttäneet hoitajamitoitukseen olisi suunnattu näiden seniorikansalaisten hoidon eteenpäin viemiseen olisivat heidän asiansa jo varmasti paremmin raha on tässäkin asiassa totta kai iso ongelma sekä ainakin itselleni epätietoisuus siitä mistä se todellisuudessa tulee mutta luulen että jopa sitä suurempi ongelma on tarvittavan osaavan ja motivoituneen hoivahenkilökunnan löytäminen ja vielä niin ettei se toisi taakkaa kansantaloudelle vaan päinvastoin on fakta että hoitajapula on useassa hoivakodissa jokapäiväinen ongelma eikä ala näyttäydy ulospäin vetovoimaisena seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden kotiin saama hoito on viime vuosina vähentynyt kun kehityksen pitäisi olla

pitäisi olla tarjolla enemmän ja sen pitäisi vastata näiden seniorikansalaisten avuntarpeeseen täytyy muistaa että hoitajamitoitus on vain yksi ratkaistavista ongelmista suuressa kokonaisuudessa niinpä siihen puuttuminen ei voi olla se viimeinen parannus vaan vasta alku ei ole myöskään mitenkään väärin kysyä onko järjestys oikea onko tässä siis riski että ne vähät hoitajat ja rahat kohdentuvat ympärivuorokautiseen hoitoon tavalla joka ei palvele koko isoa kuvaa vanhustenhoidossa olisiko ollut järkevää odottaa iäkkäiden palvelujen uudistamisen työryhmän koko työn valmistumista nyt on järjestetty vasta palapelin yhtä palaa toivottavasti tässä ei tule käymään niin että kunnat ajautuvat tilanteeseen missä ne heikentävät entisestään kotihoitoa siirtämällä vähäisiä hoitajia ympärivuorokautiseen kotihoidon heikentämiseen ei kuitenkaan ole varaa tilanteessa jossa sen määrän pitäisi kasvaa aikaa uudistuksille tuskin on paljon koska näiden palvelujen tarve kasvaa jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla

arvoisa herra puhemies että lapsilla olisi paremmin ajatteli niin moni aikoinaan uurastaessaan ja paljon he jaksoivatkin he rakensivat suomen jossa meidän on nyt hyvä olla sotien jälkeen on istutettu ne puut joiden hedelmistä me nyt nautimme on siis itsestään selvää että nyt on meidän vuoromme kantaa vastuu osallistuin vie vanhus ulos ja kävin useissa hoiva alan yksiköissä vakuutuin siellä siitä että auttavien käsien määrää pitää pystyä nostamaan se auttaa hoitajia jaksamaan ja vähentää riittämättömyyden tunnetta luottamus vanhuspalveluiden laatuun pitää palauttaa minulla on hyvä mieli siitä että tällä hallituspohjalla se tapahtuu nyt hallituksen esitys sisältää ehdotuksen nolla pilkku seitsemän

ja sen arvioinnista tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa tällä henkilöstömitoituksella tarkoitetaan todellista toimintayksikössä paikalla olevien välitöntä asiakastyötä tekevien työntekijöiden työpanosta suhteessa toimintayksikössä olevien asiakkaiden määrään

käsillä ottaisit huoneessa kävijää kiinni kädestä ja hiljaa pyytäisit ethän jätä minua yksin toivoisit varmasti että jollain olisi aikaa ystävällä tai sukulaisella tai ehkä hoitajalla verorahat eivät mene hukkaan hoitajamitoitusta tarkistettaessa oppositio rähisi keskiluokan veronkiristyksistä jos olisin se opposition esiin nostama yli kolme tonnia tienaava palkansaaja palkansaaja niin kuin olen jonka verotus kiristyy muutaman euron sitä vastapalveluksena edellisille sukupolville apua tarvitaan myös kodeissa kuten tässäkin keskustelussa on hyvin tullut ilmi hauraus tuo mukanaan turvattomuutta kuten edustaja guzenina totesi siksi on hyvä että vanhuspalvelun rahoitusta ei ratkaista heikentämällä muiden ryhmien palveluita tai etuuksia me emme aseta ikäluokkia tai avun tarvitsijoita vastakkain vaan kaikille suomalaisille riippumatta siitä missä he asuvat ja minkä ikäisiä he ovat turvataan laadukkaat ja tarpeen mukaiset sosiaali ja terveyspalvelut mielestäni ne säästökohteet joilla tätä ratkaisua haettiin kestävät myös erittäin hyvin päivänvalon yksityisten terveysfirmojen voittoja ei tarvitse tukea ja ehkäpä sillä ei ole kovin isoa merkitystä saavatko ne jotka yksityisiä palveluja käyttävät kelalta korvauksena takaisin euron tai pari vähemmän

ja toki siellä yksityisellä puolella terveysjäteissä voidaan tulla vastaan jos heitä huolettaa että asiakkaat katoavat hallitusohjelmassa todetaan että suomi on maa jossa jokainen saa hoitoa hoivaa ja huolenpitoa oikea aikaisesti ja yhdenvertaisesti arvoisa puhemies tämä oli erittäin hyvä ja tarpeellinen askel juuri oikeaan suuntaan

arvoisa herra puhemies tämä vanhustenhuollon ja vanhustenhoivan heikko tila nousi julkiseen keskusteluun todella kovalla voimalla vuosi sitten kun väärinkäytökset esperin ja muutamien muiden vanhustenhuollon piirissä toimivien yritysten toiminnassa ilmenivät toki niin kauan itse muistan vanhustenhuollon laadusta ja siihen liittyvistä kysymyksistä on keskusteltu ja siihen liittyviä puutteita on esiin tuotu mutta on kuitenkin ilmeistä että suomeen on viimeisten vuosien aikana syntynyt joukko yritystoimintaa tai kun yritystoiminta on keskittynyt ja ulkomaiset sijoittajat ovat tähän tulleet mukaan on syntynyt epäterve asetelma jossa ihmisten hoivan laadusta ihmisten hoivan tasosta ja voi jopa sanoa suoraan ihmisoikeuksista on tingitty tämän kautta kun rahasta rahasta on tullut suurin konsultti tätä viestii se että nyt hiljattain olemme uutisista voineet lukea kuinka näiden muutamien yritysten talous on heikentynyt voimakkaasti viimeisen vuoden aikana kun parannuksia hoivaan on tehty tämä kertoo todella karua kieltänsä siitä kuinka kuinka voiton teko on ajanut ihmisoikeuksien ja hyvän hoivan ohi arvoisa herra puhemies kaikki olemme sitä mieltä että vanhustenhoivan tasoa ja laatua on suomessa parannettava on äärimmäisen kannatettava ja arvokas asia että nyt hallitus on tuomassa tämän esityksen jolla hoidon riittävyys pystytään varmistamaan ja asetetaan takaportti sille että tästä ei enää enää tingitä omia läheisiäni on hoidettu hyvin silloin kun he ovat olleet hoivan piirissä ja siitä huolimatta huoli on aina ollut kuitenkin tietyllä tavalla läsnä olen huomannut että näissä hoivakodeissa joissa olen seurannut suomalaisten hoivan ammattilaisten tunnollisten työntekijöiden työtä aika resurssi josta on on aina ollut suurin pula ja olen huomannut heidän heidän kanssa keskusteltuani että sitä työtä mielellään tehtäisiin niin hyvin kuin pystytään jos vain olisi aikaa ja työkavereita tarpeeksi työssä mukana nyt kun väestömme ikääntyy ja tehostetun hoivan tarpeessa olevien suomalaisten ikäihmisten määrä koko ajan kasvaa yhteiskunnassamme todella isoja muutoksia myös tämän hoitajamitoituksen henkilöstömitoituksen lisäksi nyt kun muistisairaudet lisääntyvät ja muutenkin toimintakyvyssä ilmenevät heikkoudet lisääntyvät tarvitaan parempaa yhdyskuntasuunnittelua tarvitaan parempaa asuntopolitiikkaa tarvitaan todella isoja muutoksia ja uskon että me kaikki

muutama päivä sitten uutisoitiin siitä että helsinkiin on suunnitteilla kokonainen kylä jossa muistisairaat muistisairaat ihmiset voivat turvallisesti liikkua ja elää omilla ehdoillaan ja mielestäni tämän tapaista ajattelua kyllä tarvitaan sen soisi leviävän myös laajemminkin suomalaisiin kuntiin ja yhdyskuntasuunnitteluun ja kaupunkirakennesuunnitteluun maaseudulla totta kai tarvitaan sitten omanlaisiaan ratkaisuja kun kun etäisyydet ovat isommat ja asutaan asutaan kotona pitkien etäisyyksien takana tähän hoitajamitoitukseen ja keskusteluun vanhustenhoivasta on sisältynyt mielestäni paljon tarpeetontakin sanailua kun uskon että tavoitteesta ollaan kuitenkin valtaosin yksimielisiä totta kai kohdennuksia ja kohdennuksia ja arvovalintoja kaikilla on kuitenkin tässä taustalla on aito huoli tässä on monesti taustalla huoli siitä kuinka omaa isää tai äitiä hoidetaan heidän elämänsä viimeisinä vuosina huoli siitä kuinka mummoa tai vaaria siellä hoivakodissa hoidetaan tai muuta läheistä ja huoli siitä kuinka se työkaveri jaksaa työssään siellä hoivan piirissä on oikein että viimeinkin tähän uskallan väittää suurimpaan ihmisoikeusongelmaan joka suomessa on ollut vanhustenhoivan oikeasti nyt puututaan en väitä että tämä mitoitusasia kokonaan näitä ongelmia ratkaisisi mutta se on kuitenkin iso askel siihen suuntaan tämän lisäksi totta kai meidän tulee kiinnittää huomiota laatuun ja hyvään johtamiseen hoivan piirissä on hoivayksiköitä jossa pienelläkin hoitajamitoituksella henkilöstömäärällä on pystytty tuottamaan parempaa laatua kuin toisissa kun johtaminen ja henkilöstön tuki ja osaaminen on ollut paremmalla tasolla tähänkin tulee kiinnittää jatkossa entistä parempaa huomiota ja tämä on vieläpä semmoinen asia joka ei aina edes vaadi niin paljon rahaa jos vain on kunnollista esimiesosaamista käytettävissä

arvoisa herra puhemies iäkkäät henkilöt joille tehostettua palveluasumista tai laitoshoitoa järjestetään ovat useimmiten laajan hoidon ja tuen tarpeessa ympärivuorokautisten yksiköiden asiakkaiden hoito vaatii erityisosaamista ja edellyttää henkilöstömitoituksen nostoa elämän loppuvaiheessa pitkäaikaishoidon asiakkaiden elämänlaatu laskee muistihäiriöt aiheuttavat asiakkaissa turvattomuuden ja ja epävarmuuden tunnetta mikä voi johtaa erilaisiin vaaratilanteisiin henkilöstön riittävyys henkilöstörakenne jaksaminen ja ammattitaito on todettu tutkimuksissa tärkeiksi laatutekijöiksi arvoisa puhemies oikeus välttämättömään huolenpitoon on turvattu perusoikeutena jokaiselle joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa sosiaalihuoltolain nojalla järjestettäviä keskeisiä palveluja iäkkäille henkilöille ovat kotihoito ja kotipalvelu sekä heille suunnatut kuntouttavat palvelut ja asumispalvelut sosiaalihuoltolain mukaista palveluasumista järjestetään henkilöille jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista arvoisa puhemies lähtökohtana on että palvelun toteuttamista ohjaa aina asiakkaan yksilöllinen palveluntarve ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön riittävyyttä suhteessa asiakasmäärään on seurattu henkilöstömitoituksella sairaanhoitajia etenkin yöaikana ja viikonloppuna ei yksinkertaisesti ole riittävästi vanhuksille tärkeitä asioita ovat sosiaalisuus harrastukset turvallisuus ruuan laatu osallisuus päätöksentekoon hoidon laatu ja palveluasumisen riittävyys koti ja omaishoitoon on myös panostettava nykyistä enemmän vanhustenhoito ei saa olla rahastusta arvoisa puhemies on päivänselvää että hoitohenkilökuntaa tarvitaan tulevaisuudessa enemmän heitä on koulutettava lisää ja houkuteltava jäämään alalle vanhustenhoidossa hoitajan omaan työssäjaksamiseen ja työympäristössä viihtymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota se heijastuu suoraan asiakkaisiin vuorovaikutus ja ihmissuhdetyö potilaiden kanssa on tärkeä työmuoto jatkuvat siirtymiset paikasta toiseen painavien työtavaroiden kanssa rauhattomuus kiire ja sisäilmaoireilu eivät motivoi työskentelyä lopputuloksena voi olla työuupumus masennus univaikeudet tai ahdistuneisuus jotka johtavat lopulta alan vaihtoon tai työelämästä poistumiseen arvoisa puhemies tahdon kiittää hallitusta että tulee lakiin tämä nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus mutta herätän kanssa kysymyksen mistä rahat ei kai oikeasti ole nyt niin

leikkaatte kotihoidosta että saadaan lakiin se nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus

ilmaisen vinkin mistä saadaan saman tien reilut kaksisataa miljoonaa yhdeksänkymmentäseitsemän miljoonaa kehitysavun korotuksista sata miljoonaa kehitysavun ilmastorahoista ja kolmekymmentä miljoonaa tehottomista vastaanottotoimista meinaan että arvokysymys tämä varsinkin on ja meillä perussuomalaisilla vaakakupissa painavat aina vahvemmin suomalaiset vanhukset kuin koko maailman syleily kiitos

arvoisa puhemies eduskunta keskustelee tänään erittäin tärkeästä asiasta suomen ikääntyvän väestön hoidontarpeeseen on ehdottomasti kyettävä vastaamaan myös tulevaisuudessa suuret ikäluokat ovat antaneet erittäin arvokkaan panoksen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen ja heille meidän on taattava arvokas vanhuus mutta ikävä kyllä ainakaan tällä hetkellä tämä ei toteudu kaikin paikoin suomessa eduskunta odottaa paljon varsinkin sote uudistukselta mutta sen valmisteluaikataulua on jopa peruspalveluministeri krista kiuru pitänyt tiukkana minä toivon vahvasti että hallitus kuuntelee sote uudistusta valmistellessaan aidosti muun muassa kuntia myös opposition mukaan uudistuksen valmisteluun niinkin pitkäjänteinen uudistus kuin sote tulisi ehdottomasti tehdä mahdollisimman laaja alaisessa yhteisymmärryksessä mutta arvoisa puhemies eduskunnalla on nyt tämän lakiesityksen myötä mahdollisuus säätää lakiin määräys sitovasta henkilöstömitoituksesta ikääntyvien henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa samassa yhteydessä tämän lakiuudistuksen kanssa on tiukennettava hoitolaitosten valvontaa ja annettava kunnon sanktiot tahoille jotka näitä tulevia määräyksiä mahdollisesti rikkovat perussuomalaiset olisivat olleet valmiita säätämään sitovasta hoitajamitoituksesta jo viime vaalikaudella ja kuten edustaja lunden tässä jo mainitsikin olisimme rahoittaneet tämän uudistuksen esimerkiksi maahanmuutosta ja kehitysavun kaltaisista menoista karsimalla valitettavasti edellisestä eduskunnasta ei löytynyt valmiutta asian hoitamiseen toivottavasti tästä eduskunnasta nyt sitten löytyy mutta arvoisa puhemies perussuomalaiset haluavat varmistaa myös sen että inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti hyvin arvokasta työtä tekevien omaishoitajien asemaa kohennetaan arviolta noin suomalaista toimii apua tarvitsevan omaisensa pääasiallisena hoitajana mutta omaishoidontukea saa kuitenkin alle viisikymmentätuhatta henkilöä

omaishoidon tuen saajien joukko on hyvin suppea kun otetaan huomioon heidän kantamansa suuri vastuu ja yhteiskunnalle tuottamansa mittavat hyödyt jotka ovat kelan arvion mukaan jopa kaksi miljardia euroa vuodessa omaishoitajien asemaa voitaisiin parantaa esimerkiksi omaishoidon tuen verovapaudella ja tuen myöntämisperusteiden selkeyttämisellä ja yhtenäistämisellä laajempaa tuen saajien joukkoa koskevaksi tämä helpottaisi lukuisien suomalaisten arkea

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja juvonen erittäin hyvä puheenvuoro ja olen täysin samaa mieltä tänäänhän täällä keskustelussa lähestulkoon kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet yksimielisiä siitä että tämä laki pitää saada voimaan ja sitä pitää viedä voimakkaasti eteenpäin mutta ihmettelen kyllä miksi tämä hoitajamitoitus sellaisenaan ei käy kokoomukselle

pitää viedä eteenpäin on selvää että parannettavaa on myöskin kotihoidossa ja omaishoidossa ja monessa monessa muussa asiassa ja niitä riskejä on myöskin tuotu esiin tuolla hallituksen esityksessä mutta kyllä tämä hoitajamitoitus on osa laajempaa kokonaisuutta jolla ikäihmisten arkea voidaan parantaa tilannehan on kestämätön juuri nuo mainitut avin mainitut avin hoitoyksiköiden valvontaan ottamiset tai sitten se että luetaan jatkuvasti henkilöstön riittämättömyydestä tai lääkehoidon epäselvyyksistä näitä esimerkkejä tulee päivittäin ja ne kertovat siitä että jotakin on tehtävä ja nyt tämä hallitus onneksi tekee olisi erittäin tärkeä viesti vanhuksille heidän läheisilleen ja vanhustenhoidon parissa työskenteleville että koko eduskunta hallitus oppositio rajat ylittäen voisi tukea tätä hallituksen esitystä jonka tavoitteena on kuitenkin lisätä hoitohenkilöstöä ympärivuorokautiseen hoitoon yksiköissä epäilen että kokoomuksen esitykset sinänsä jarruttaisivat hoitajamitoituksen voimaan saattamista

arvoisa puhemies me elämme kyllä sanoisinko hyvin harvinaista aikaa suomen eduskuntahistoriassa näinä päivinä päivästä päivään me kokoonnumme tänne eduskuntaan käsittelemään hallituksen esityksiä mikä ilo on tätä seurata kun eduskunta käytännössä täysin yksimielisesti tukee näitä esityksestä toiseen eilen täällä oli esitys jota kaikki ryhmät tukivat kaikki käytetyt puheenvuorot tukivat silloin puhuttiin tästä pysäköinnin valvonnasta ja kotipalvelun henkilöstön asemasta siinä yhteydessä oli muitakin lakiesityksiä joita oppositio vahvasti tuki me hallituspuolueiden kansanedustajat luonnollisesti niitä tuemme arvoisa puhemies minä luulen että teistä on ilo seurata tätä keskustelua koska tässä toteutetaan sitä hallitusohjelmaa jonka pääarkkitehti olette ollut te teille on varmaan suuri riemu tyydytyksen tunne katsoa sitä että te olette tarttuneet asioihin jotka kaikki suomalaiset yhdessä jakavat me viemme niitä nyt eteenpäin meillä on luova hallitusohjelma toimiva hallitusohjelma hienolla tavalla sitä toteutetaan se näkyy myöskin tässä hoitajamitoitusasiassa jonka taakse käytännössä lähes varauksetta kaikki ryhmät ovat asettuneet tämä hoitajamitoituskysymyshän on nähtävä siten että tämä on osa tätä laajempaa hallitusohjelmaa ja on sinänsä täysin poikkeuksellinen ikäihmisten asiassa josta me tänään puhumme meillä on ollut kahdenkymmenenviiden vuoden neljännesvuosisadan jakso jolloin hallitukset peräjälkeen riippumatta puolueväristä ja kokoonpanoista ovat laatineet lainsäädäntöä josta voidaan poimia lukuisa määrä esimerkkejä siitä miten ikäihmisten elämänehtoja on tiukennettu pahimmillaan heikennetty ihan aidosti näin voidaan tilastoida kaikki minä en rupea niitä luettelemaan meillä on ensimmäisen kerran hallitusohjelma jonka rinteen hallitus ensin pani liikkeelle ja jota nykyinen marinin hallitus vie täsmälleen kirjaimellisesti eteenpäin joka on systemaattinen ohjelma ikäihmisten elinolojen kohentamiseksi ja tämä hoitajamitoitus on tietysti yksi isoimmista asioista jotka siinä ovat esillä mutta siellähän on paljon muutakin mitä tässä tullaan vielä ilolla seuraamaan kun oppositio kannustaa hallitusta ja kannattaa näitä ajatuksia ja asioita joita viedään eteenpäin se lähtee jo näistä perusmääreistä

talouden ja kilpailukyvyn kannalta suurimmat heikkoudet suomalaisessa yhteiskunnassa ja se heikkous numero yksi oli väestön ikääntyminen kun tämä rinteen hallitusohjelma nytten marinin sama hallitusohjelma kirjaa ikääntyvän väestön voimavaraksi ei taakaksi suomalaiselle yhteiskunnalle perusfilosofia lähestymistapa on toinen ja tämä on hienoa oivaltaa sen lisäksi siellä on se iso lista asioita vanhusasiainvaltuutettu on tulossa meillä panostetaan eläketurvaan me olemme peruseläkkeisiin jo tehneet niitä korotuksia kotihoitoon panostetaan kohdennettuja terveystarkastuksia eli seniorineuvolajärjestelmää asteittain luomassa ja sitten meillä on tietysti tämä kiireettömään hoitoon pääsy tämä on pitkä lista asioita on vanhusasiainvaltuutettu ja niin edelleen ja tietysti on tämä vanhustenhoivan mitoitusasia joka on tässä meillä esillä hieno hieno ohjelma jota tässä viedään eteenpäin on todella ollut ilo kuunnella sitä keskustelua jota tämän päivänä kuluessa täällä on käyty ja jossa on pääsääntöisesti ollut vahva vahva tuki tälle ponnistelulle jota viedään eteenpäin rahoituskysymyshän aivan oikein niin kuin tässä tuotiin esille tässä täytyy varmistaa ja

keskipitkällä jännevälillä myöskin lisätä tähän paljon on puhuttu ikäsyrjinnästä ikääntynyt väestö kokee ikäsyrjintää asenneilmapiirissä kun puhutaan huoltosuhteesta ja passiiviväestöstä jopa että lääkäritkään eivät suhtaudu heidän terveydentilaansa samalla intensiteetillä kuin työikäisen väestön ja ikärasismia käytän tätä termiä tässä yhteydessä näkyy myöskin jopa ihan erityyppisessä yhteydessä lainsäädännön kautta yksi kelan kuntoutustuki on häkellyttävää että kelan kuntoutustuki päättyy siihen hetkeen kun ihminen täyttää kuusikymmentäviisi vuotta se on ajateltu kuntoutustuki jolla tuetaan ihmisten työssäkäyntiä meillä on otettu vahvaksi tavoitteeksi työllisyysasteen nostaminen ja kuntoutustuki on siinä välineenä mutta meillä on tilanne jossa yhä enemmän on yli kuusikymmentäviisi vuotiaita työelämässä mukana monet haluavat päästä eläkkeelle mutta monet sinne myöskin joutuvat ja meillä on jo nyt lähes satatuhatta ihmistä jotka ovat palkkatyössä mukana ja jotka ovat yli kuusikymmentäviisi vuotiaita minkä takia me kuntoutustuen pysäytämme tuohon ikävuoteen kuusikymmentäviisi eikö meillä olisi mitä suurin tarve pitää myöskin yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden työssäkäyvien ihmisten kunnosta huolta jolloin me pystymme yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden työllisyysasteen nostamaan siinä tilanteessa jossa me näemme että niin sanottu työikäinen väestö jonka ikä päättyy kuuteenkymmeneenviiteen yhteiskunnasta vähenee meillä on syntynyt tämä käsite nuoret vanhat young old people niin kuin economist lehti sen kirjaa lähes kahdeksaankymmeneen ikävuoteen jolloin varsinainen vanhuus alkaa he ovat aktiivista vahvaa osallistua myöskin jopa ansiotyöhön miksi me emme huolehdi heistä kuntoutuksen osalta tässä on siihen seuraavaan askeleeseen meille yksi tärkeä asia että me tämän kuntoutustuen ikäsyrjintäelementin poistamme ja mahdollistamme myöskin yli kuusikymmentäviisi vuotiaille kuntoutustuen saannin sillä me ylläpidämme ikääntyvän väestön toimintakykyä myöskin yli tämän merkillisen ikävuoden kuusikymmentäviisi

arvoisa herra puhemies edustaja juvonen toitte esille huolen henkilöstömitoituksen tehtäväjaosta se tulee toki käydä valmisteluissa huolellisesti läpi tässä jaotellaan välitöntä asiakastyötä ja välillistä työtä eli pohjana on laatusuosituksen mukainen välittömään asiakastyöhön osallistuminen ja huomioon otetaan toki nämä välillisetkin tehtävät että on siistiä että on hyvää ruokaa on puhtaat vaatteet koti on kunnossa tai se yksikkö jossa asutaan mutta

varten tulee varata erillinen resurssi omaa henkilökuntaa tai ne tulee toteuttaa ostopalveluna toki nämäkin ovat tärkeitä tehtäviä jotka vaikuttavat vanhusten hyvinvointiin mutta jos välillisiä tehtäviä sisällytetään sellaisille henkilöille jotka tekevät tätä välitöntä asiakastyötä niin nämä tehtävät tulee eritellä eikä välillisiä tehtäviä saa laskea henkilöstömitoitukseen kun ajattelen tätä joukkoa henkilöstöä joka tekee välitöntä asiakastyötä niin se on semmoinen monialainen joukko ja kun ajattelen niitä tarpeita mitä vanhuksilla on niin juuri tällaista yhteistyötä yhteistyötä työn tekemistä yhdessä tarvitaan nostaisin vielä vähän niin kuin uutena toki ihan tavallisen ja tutun asian eli vapaaehtoiset elikkä myöskin järjestöt on tärkeää pitää mukana kun mietimme vanhustenhoitoa on sanottu että jos haluat olla onnellinen auta toisia moni yksinäinen ihminen voisi löytää hyvän vapaaehtoistehtävän vanhuksen rinnalla ja kaikkien hoito ja ja asiakastyössä olevien työntekijöiden rinnalla lopuksi pidetään suomi kunnossa että voimme huolehtia kaikista myös kaikkein hauraimmista

arvoisa puhemies koen olevani monessa asiassa hyvin jalat maassa ihminen ja siksi joudun oikeastaan itselleni sanomaan että silloin kun on niin iloa pitää myöskin osoittaa ja ja tässä tilanteessa vaikka tiedämme koko vanhuspalveluiden todellisuuden on kuitenkin syytä iloita siitä että yksi asia tulee nyt lainsäädäntötasolla kuntoon viime kaudella suunniteltiin jopa nykyisten suositusten alentamista olimme siis vielä vajaa vuosi tai kaksi sitten aivan toisenlaisessa mielenmaisemassa jossa harkittiin jopa nykyisen suosituksen nolla pilkku viiden alentamista nolla pilkku neljään ja käytiin valtava keskustelu siitä voiko voiko näin tehdä siksi pakko alleviivata sitä että olemmehan me nyt täysin toisenlaisessa ilmapiirissä kun me puhumme suositusten muuttamisesta lain tasolle velvoittaviksi ja niiden korottamisesta nolla pilkku viidestä nolla pilkku seitsemään eli

viidestä työntekijästä seitsemään työntekijään kymmentä asiakasta kohden kun tätä asettaa mittasuhteisiin niin on on ymmärrettävä ja on sanottava että hyvin realistiset jalat maassa voivat ja heidän pitää tästä tästä iloita me kuuntelimme viime kaudella esimerkiksi edustaja juvosen kanssa sosiaali ja terveysvaliokunnassa hyvin rankkaa faktaa siitä mitä suomessa tarkastusten kautta esille nousee ja minua itseäni järkytti ehkä ehkä eniten se että ei ainoastaan yhdessä vaan useammassa tarkastuksessa oli tullut ilmi että aamuvuoron ja iltavuoron välille voi jäädä puolen tunnin aika jolloin ympärivuorokautisissa yksiköissä ei ole ketään henkilökunnasta paikalla aivan järkyttävää aivan luulen että me huusimme kaikki silloin nopeita nopeita toimia minusta siitä että kokoomus on tarkistanut kantaansa tässä asiassa ja tullut nyt siihen tulokseen että myös kokoomus kannattaa lain tasolle tulevaa henkilöstömitoitusta ja nolla pilkku seitsemää ei missään nimessä pidä syyttää kokoomusta täytyy sanoa että politiikassa mielestäni on terve piirre että ihminen on valmis muuttamaan kantaansa saadessaan lisää tietoa ja koko puolue voi muuttaa kantaansa ja itse en ainakaan halua siitä kokoomusta soimia sen sijaan soimin kyllä siitä että rehellisesti ei sanota että harkitsimme tuolloin väärin olemme nyt tulleet uuden tiedon valossa toisiin ajatuksiin ja

myöskin valmiit tukemaan tätä esitystä tänäänkin täällä keskustelussa puhuttiin ikään kuin niin olisi tehty tehty aina kokoomus puhuu kokonaisratkaisusta mutta kyllä juuri siitä myöskin hallitus puhuu ja hallitus sitä tarkoittaa on rehellistä sanoa että tämä ei ratkaise koko vanhustenhuollon kriisiä mutta se on merkittävä iso askel eteenpäin ja sillä on vaikutuksia ikäihmisten ikäihmisten arjessa no on myöskin jotenkin että tällä ratkaisulla me emme puhu ainoastaan ikäihmisistä ja vanhuksista tai ainoastaan hoitajista tai yleisemmin meidän palveluistamme vaan me puhumme kyllä jostain paljon syvällisemmästä ja syvemmästä me puhumme yhteiskunnan turvallisuudesta ja turvallisuudentunteesta kansalaistemme luottamuksesta yhteiskuntaan sillä vaikka emme itse juuri tällä hetkellä tarvitsisi vanhuspalveluita niin ymmärrämme että jokainen ikääntyy läheisemme ikääntyy itse ikäännymme jokainen tässä yhteiskunnassa miettii että jos tilanne on mikä on välittynyt viime vuosien aikana vanhuspalveluista niin sehän herättää turvattomuudentunnetta ja siksi kun me ratkaisemme vanhuspalveluiden kriisiä on muistettava että parannamme samalla maamme ja yhteiskuntamme kokonaisturvallisuutta ihmisten uskoa siihen että että poliitikot kykenevät ratkaisemaan ongelmia

no tämän jälkeen meillä on vielä paljon työtä tehtävänä tehtävänä on puhuttu paljon kotihoidosta ei ei syyttä ei aseteta niitä vastakkain vaan nostetaan seuraavaksi esiin kotihoidon ongelmat kukaan ei saa olla heitteillä kotona aivan kuten edustaja juvonenkin tässä jo puhui meillä on kasvavassa määrin tulossa muistisairaiden

arvoisa herra puhemies haluan kiittää edustajia kinnunen ja salonen näistä hyvistä puheenvuoroista puhumme siis henkilöstömitoituksesta ja tästä tästä vanhuksiin liittyvästä hyvin tärkeästä laista edustaja kinnunen nostitte esiin vapaaehtoistyön merkityksen nostan esimerkkinä keravan ja talkoorengas vapaaehtoistoimijat joiden luona kävin vierailulla ja kuulin että on noin kolmesataa vapaaehtoistyöntekijää ja he pelastavat itse asiassa muun muassa kotona asuvien ikääntyneiden tilanteen heillä on aamuisin päivystyspuhelin mihin voi soittaa jokainen joka apua tarvitsee se voi olla vaikka saattaminen terveysasemalle tai saattaminen lääkärille tai mitä muuta ikinä voi olla vastataan ja sitten mennään auttamaan eli tätä vapaaehtoistyötä oikeasti meidän tulee kunnioittaa ja kohdentaa sinne myös resursseja kuntien tulee huolehtia että nämä vapaaehtoistoimijat pystyvät toimimaan se on myös niille ihmisille jotka siellä toimivat erittäin tärkeää ja merkityksellistä heidät koulutetaan näihin näihin asioihin mitä he sitten tekevät siellä ja se antaa myös iloa iloa ja ja toimeliaisuutta heidän päiviinsä arvoisa herra puhemies äsken edustaja purra nosti esiin tämän rokottamiskysymyksen kysymyksessähän on siis influenssarokottaminen josta on tartuntatautilaissa nyt säädetty että myös hoitoalan henkilöstöllä tulee olla influenssarokotukset tietyissä tilanteissa ja juurikin me puhuimme viime kaudella pakkorokottamisesta edustaja purra nosti esille sen onko se mahdollisesti myös syynä siihen että hoitajat katoavat hoitoalalta

olisi oltu jollakin tavalla selkeyttämässä mitä se tarkoittaa ja onko se oikeasti pakkorokottamista olisi toivottavaa että ehkä sosiaali ja terveysministeri voisi tätä vielä selvittää ja katsoa täytyykö pykälää kenties jotenkin muuttaa että siitä ei tule sitten niin pakko siitä pykälästä no sitten haamuhoitajat joista me olemme puhuneet täällä ja se jos työvuorojen väliin jää puoli tuntiakin aikaa niin kuin edustaja salonen nostitte esille sehän on työvuorosuunnittelussa suuri ongelma silloin ei saa olla haamuhoitajia hoitajan tulee tulla työvuoroon olen itse tehnyt pitkän työuran helsingissä suurissa sairaaloissa vuotta ja muistan muun muassa kerran kun olin iltavuorossa ja tuli yövuoro eikä tullut hoitajaa ollenkaan totta kai silloin pitää joustaa ja venyä ja silloin jäädään tekemään se työvuoro koska mistään ei saada hoitajia mutta on tärkeää nyt että haamuhoitajailmiö on tunnustettu ja tunnistettu ja näitä tilanteita ei saa enää meillä

niin kyllä minäkin aloin miettimään minkä ihmeen takia hoitajia sakotetaan kun he menevät tekemään työtänsä onhan kotihoidon hoitajille mahdollisuus parkkeerata erittäin tärkeä elikkä minullakin on sitä ruohonjuurikokemusta turhaan menin työvuoroon kun siitä sakot sitten tuli voisi näin kärjistää mutta todellakin me puhumme henkilöstömitoituksesta emme me puhu hoitajamitoituksesta se on tärkeää että me käytämme sanaa henkilöstömitoitus ja miksi me puhuisimme sitten henkilöstömitoituksesta täällä lakipykälissä sanotaan myös että välittömään asiakastyöhön osallistuvat henkilöt eli henkilöt ovat he jotka hoitavat niitä ikäihmisiä ja heitähän oli paljon kaksikymmentäkaksi sairaan ja terveydenhoitajat lähi ja perushoitajat geronomit kodinhoitajat sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat sosionomi tutkinnon suorittaneet soveltuvan ammatti tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet soveltuvan opistoasteisen tutkinnon suorittaneet fysio ja toimintaterapeutit kuntoutuksen ohjaajat

hoiva avustajat ei

heillä ei ole hoitoalan koulutusta mutta heidät lasketaan siihen hoitotyöhön viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat työntekijät toimintayksiköiden johtajat ja vastuuhenkilöt ja opiskelijat eli tämä on tärkeä muistaa että me sitten työpaikalla myös tiedämme sen mikä on vastuu no sitten vielä tällaisena vanhana hoitajakonkarina minä en vastusta sitä että on erilaisia työntekijöitä päinvastoin minä kaipaisin myös kylvettäjiä takaisin koska heillä oli äärettömän tärkeä työnkuva ja tehtävä ja he hallitsivat sen oman erityisosaamisensa

se joka paikkaa sen henkilöstömitoituksen tarpeen onko se pienipalkkainen nainen joita kouluttamalla ja lisäämällä sinne hoiva alan kentälle saadaan tämä mitoitus toteutumaan uskon että meillä kaikilla on yhteinen huoli tästä asiasta hoitoalan palkat tulee saada nousemaan työoloja tulee saada parannettua siinäkin meillä on ihan varmasti yhteinen tahtotila se miksi perussuomalaiset ovat puhuneet hoitajamitoituksesta on se että me olemme sen niin halunneet täällä käsitellä elikkä se esiintyy meidän tekstissämme hyvin usein hoitajamitoituksena koska semmoista olemme ajaneet mutta nyt on henkilöstömitoitus nyt mennään tällä eteenpäin ja kuten sanoin villakoiran ydin on rahoitus jos perustuslakivaliokunta toteaa että rahoitus ei ole kunnossa niin silloinhan tämä koko esitys kaatuu ja sitä emme halua

arvoisa puhemies täällä on puhuttu viimeisen vuoden aikana ilmenneistä räikeistä esimerkeistä jotka eivät varmasti meidän kenenkään mielestä ole edustaneet sitä hyvää vanhustenhoitoa jota ikäihmisemme ovat ansainneet niitä esimerkkejä jotka ovat tulleet ilmi ei kerrassaan voi hyväksyä epäkohdista puhuminen auttaa niiden korjaamista niihin tarttumista mutta toivon että me voisimme tässä rinnalla puhua myöskin hyvistä käytännöistä olen itse sekä eri työtehtävissäni että myöskin henkilökohtaisessa elämässäni nähnyt sekä hyviä että huonoja esimerkkejä jos näitä paikkoja katsotaan niin niitä eivät niinkään ole erottaneet toisistaan henkilöstömäärä se on ollut suurin piirtein sama näissä paikoissa tai se edustavatko ne julkista yksityistä tai järjestötaustaista tahoa vaan ennen kaikkea näiden yksiköiden toimintakulttuuri se miten vanhukseen suhtaudutaan ja miten hänet kohdataan miten hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioitetaan otetaanko hänen tarpeensa toiveensa ja tottumuksensa huomioon miten omaisten kanssa toimitaan ja aina viimein miten saattohoitovaihe hoidetaan viimeiseen hetkeen arvokkaasti ja välittäen se on ratkaisevaa siksi toivon että jatkossa korostuneesti nostaisimme esiin myöskin hyvän laadun tekijöitä jotta niistä voitaisiin oppia no sitten edustaja ovaskalle vastauksena kun täällä että tulkitaan kokoomuksen sanomisia eri tavoin koetan selvittää tämän eli kun kokoomus totesi että nolla pilkku seitsemän mitoitus sopii osana sellaista kokonaisuutta jossa jokaisen vanhuksen myös kotona asuvien palveluista huolehditaan niin se tarkoittaa sitä että me edellytämme hallitukselta että se tuo pikimmiten kokonaisuuden pöydälle tämän rinnalle jotta tänään esiin nostetut riskit voidaan välttää ja huomioida rinnalla laadun tekijät laajemmin ei niin että sanotaan jossakin vaiheessa joskus myöhemmin että että se tulee sitten hamassa tulevaisuudessa kun näitä ei enää voida katsoa sillä tavalla kokonaisuutena sitä toivomme että tähän tartutaan olimme nimittäin itse laittamassa noin vuosi sitten viime hallituksessa tätä vanhuspalvelulain kokonaisuudistusta liikkeelle ja silloin tavoitteeksi asetettiin todellakin kokonaisuuden uudistaminen eli kyllä mukana oli silloin sekä ympärivuorokautinen hoito että kotihoito silloin puhuttiin sekä mitoituksesta että sitten näistä laajemmista laadun tekijöistä ja silloin jo todettiin suurin piirtein tällaisessa muodossa tämä pitää katsoa tämä kokonaisuutena ja osana sitä nähdään tämä tie hyvänä ja ja tosiaan toivotaan että se nyt sitten tänne tuodaan ja sitä me olemme tässä tänään ihmetelleet salissa miksei koko vanhustenhoitoa voida nyt edistää yhtenä kokonaisuutena tai miksi siitä yksi palikka irrotettiin miksei sitä voida viedä eteenpäin niin ettei huomaamatta vaaranneta jotakin osaa vaan haetaan se kokonaisuuden

ministeriä vastaamassa mutta tätä tosiaan siis kokoomus edellyttää ja haluamme haastaa hallitusta ottamaan myöskin kotihoidon tilanteen vakavasti nyt heti se on hallitusohjelmassa kyllä mutta on todettu että se tulee myöhäisemmässä vaiheessa tai sitä viedään sillä tavalla että se on epämääräisessä tulevaisuudessa välittömästi on se toive vielä tästä rahoituksesta on aika poikkeuksellista tuoda tällainen esitys ohi kehysmenettelyn mutta on toki hyvä että hallitus on sopinut miten uudistus rahoitetaan kehyksen sisältä edellisessä puheenvuorossani kannoin huolta siitä merkitseekö hankintojen tehostaminen sitä että vanhusten palveluita aletaan kasvavasti hankkia hinta edellä mikä ei silloin sitten edistäisi tätä palveluitten laatua jos se on yksi tapa rahoittaa tätä niin niin se on maton lyhentämistä toisesta päästä ja lisäämistä toiseen äsken täällä nostettiin esiin myöskin sairausvakuutuskorvausten leikkaukset kun me olemme niitä kritisoineet niitten osalta me olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti siihen että niitten leikkaus lyö korville hallituksen toista tärkeätä tavoitetta tai oikeastaan varmaankin meidän kaikkien tässä salissa tärkeäksi näkemää tavoitetta että nopeutetaan hoitoon pääsyä kun yhden kanavan houkuttelevuutta vähennetään niin se ohjaa väistämättä ihmisiä hakemaan palveluita toisaalta ja tässä tapauksessa riskinä on jonojen kasvu julkisella puolella jos ihmiset kääntyvät sieltä yksityiseltä puolelta eivätkä käy niitä yksittäisiä käyntejä siellä

täällä esitettiin myöskin toive siitä etteivät seuraavat hallitukset peruisi aina edellisten hallitusten päätöksiä ja toisaalta samassa hengenvedossa esimerkki siitä miten juuri näin on toimittu ottamatta kantaa nyt mihinkään yksittäisiin lakiesityksiin kyllä suurissa linjoissa voi todella toivoa tästä toiveesta olen samaa mieltä että kyettäisiin tässä talossa sellaiseen pitkäjänteiseen päätöksentekoon jossa iso linja kestää yli hallituskausien kyllä minä pidän kestämättömänä tienä sitä jos aina tulee uusi hallitus joka aloittaa kaiken alusta vaatii meiltä sellaista yhteistyötä että täällä kyettäisiin yhdessä hakemaan joihinkin tärkeisiin asioihin pitkiä linjoja jotta sitten voidaan voidaan luottaa että täällä tehdyt päätökset myöskin kestävät

puhemies vähän kommentinomaisesti neljä huomiota ensinnäkin edustaja ikoselle poikkeuksellisen arvokas ja hieno puheenvuoro te haluatte nimenomaan että vanhustenhoivan kokonaisuutta pitäisi tukea itse asiassa kokoomus tällä muotoilullaan haluaa tukea hallitusohjelman toteuttamista vahvemmin kuin meidän kunnianhimomme edes kykenee koska meillä on nämä budjettirajoitteet ja kehysrajoitteet siinä olemassa kiitokset kokoomukselle tästä vahvasta henkisestä tuesta hallitusohjelman täytäntöönpanossa me odotamme myöskin äänestyksissä että tuette myöskin osaratkaisuja joita me viemme eteenpäin koska päämäärämme on täsmälleen tuo sama on hienoa kuulla totean ja jaan uudestaan tämän ilon mikä meillä on myöskin opposition noinkin vahvasti tukiessa eli vahvemmin kuin me itse uskallamme tuota hallitusohjelmaa viedä nopeasti täytäntöön

antavat suomalaiseen yhteiskuntaan kun heidät niin usein leimataan passiiviväestöksi he ovat mitä aktiivisimpia myöskin tässä muodossa eivät ainoastaan kulutuskysyntää lisäämässä veroja maksamassa ja palvelutarjontaan vastaamassa vaan he ovat myöskin työpanosta antamassa yhteiskuntaan esimerkiksi omaishoitajista kuusikymmentä prosenttia on eläkeläisiä kuusikymmentä prosenttia kaikista omaishoitajista on eläkeläisiä eli ikäihmisiä siinä suhteessa tämä kuntoutustuki johon viittasin aiemmassa puheenvuorossani myöskin yli kuusikymmentäviisi vuotiaille pitäisi saada hyvin nopeasti käytäntöön ja ja täytäntöön edustaja salonen omassa puheenvuorossaan ihmetteli ja pohdiskeli sitä että viime kaudella saatettiin miettiä jopa tämän hoitajamitoituksen laskemista ei nostamista ja edustaja salonen se on varmaan aika loogista suhteessa siihen peruspremissiin millä hallitus lähti liikenteeseen koska kilpailukykyä ja taloutta hankaloitti hallitusohjelman mukaan silloin eniten väestön ikääntyminen sehän perusteli kaikki ne leikkaukset mitä toteutettiin silloin viime kaudella suhteessa ikäihmisiin nythän kuten edustaja salonenkin hienosti tietää me lähestymme asiaa aivan toisesta kulmasta jolloin tämä

edustaja juvonen te hienolla tavalla kurssititte meitä vähän vähemmän asiaa tuntevia tästä hoitajamitoituksesta ja puhuitte henkilöstömitoituksesta minä luulen että me tässä kaikki liikumme vähän arkikielellä kuitenkin koska henkilöstömitoitus jos tuonne toreille vantaan tikkurilanaukiolle menee puhumaan tästä henkilöstömitoituksesta on harhaanjohtava sekin koska kyllähän siivoojat talonmiehet vahtimestarit turvamiehet kaikki keittiöhenkilökunta kuuluvat henkilöstöön kyllähän tässä on kysymys ihmisistä jotka ovat hoivatyössä hoitotyössä mukana olevia ja sitä tässä halutaan määritellä ja silloin käytetään sitä

arvoisa puhemies ehkä vedän mutkia suoriksi ihailen edustaja kiljusen tapaa analysoida ja tulkita kokoomuksen kantaa mutta jotenkin minusta silti tuntuu että että kokoomuksessa ei ole täysin ymmärretty sitä miten suuri hätä nyt on hätä on suuri ja hätään pitää myöskin vastata mahdollisimman nopeasti en tietysti ole hoitaja enkä tunne asiaa niin hyvin kuin monet muut tässä salissa mutta mietin välillä että kun on omaisena ollut tällaisissa paikoissa ja miettinyt kuinka lohdutonta on kuulla vanhuksen huuto sieltä huutaa apua eikä ole hoitajia eikä ole henkilöstöä saatavilla niin kyllä siihen on lainsäätäjän herättävä sen takia tämä esitys on nyt tuotu ja se on myöskin tuotu kiireellä että pitkän ajan tavoitteisiin joita on ollut ja toiveisiin pystytään vastaamaan oecd ja ja eräs tutkimuslaitos julkaisivat juuri tämmöisen maaprofiilin terveysprofiilin suomestakin ja siinä todettiin että elinajanodote on suomessa pidentynyt vuodesta kaksituhatta lähtien lähes neljä vuotta mutta ehkä huomioitavaa tässä on että suomalaiset ovat ilmoittaneet muita eurooppalaisia enemmän toimintarajoitteita joiden vuoksi heillä on vähemmän terveitä elinvuosia kuin muilla muilla eu kansalaisilla ja tämähän asettaa myöskin aika kovia vaatimuksia meille millä tavalla me pystymme kansalaisista huolehtimaan ovat he sitten kotona tai muuten terveyspalveluiden piirissä tai sitten iäkkäämmillä vuosilla esimerkiksi ympärivuorokautisessa hoidossa mutta tämä asia tarvitsee hoitajia ja päivällä jo hiukan käytiin sitä keskustelua ja ministeriltäkin kysyttiin mutta laajempi kysymys on todellakin se mistä me saamme hoitajia koulutetaanko heitä ihan perinteiseen tapaan miten me pystymme kouluttamaan myöskin muuntokouluttamaan nopeammin

olisiko meillä esimerkiksi mahdollisuutta saada ulkomailta hoitohenkilökuntaa ehkä edustaja juvonen tuntee tätä puolta enemmän mutta tarvittaisiin ehkä sieltä ulkomailtakin hoitohenkilökuntaa

arvoisa herra puhemies tässä tuli hienoja ajatuksia tästä vapaaehtoistyöstä ja oli mukava niitä kuulla itse olen joskus miettinyt että nämä tarpeet ovat niin erilaisia eri puolilla suomea kun on itse tuolta maalta ja siellä on pitkät välimatkat niin on joskus tullut mieleen voisiko esimerkiksi jollekin pienituloiselle eläkeläiselle vähän maksaakin siitä että hän kävisi katsomassa säännöllisesti naapuriaan hänellä olisi aikaa keskustella ja hän voisi sitten hälyttää apua silloin kun on avun tarve edustaja ikonen puhui hienosti tästä toimintakulttuurista vanhusta arvostavasta toimintakulttuurista sitä laatua itse ajattelisin jossa usein pieni on kaunista kun vanhus tunnetaan ja hoitajat eivät liikaa vaihdu on nimikkohoitajia niin silloin pystytään ottamaan vanhuksen tausta arvomaailma vakaumus hänelle tärkeät asiat huomioon hoidon ja asumisen järjestämisessä ja vanhus kokee ja tuntee että arvokas ja häntä aktivoidaan mielekkääseen elämään tässä illan mittaan on esitetty huoli siitä että tämä laki tyssäisi tuonne perustuslakivaliokuntaan siellähän ei politikoida vaan tarkastellaan lakiesitystä aina perustuslain valossa niin että vanhusten perusoikeudet toteutuvat ja ja aika näyttää sitten tuleeko siinä pohdittavia asioita vastaan hiotaan tätä lakia niin että siinä varmasti nämä perusoikeudet toteutuvat onkin hyvä että tähän ei ole ladattu valtavan laajaa kokonaisuudistusta koska monesti sellaisessa paketissa tulee myöskin näitä perustuslaillisia haasteita vastaan

arvoisa puhemies en oikein ymmärrä tätä kokoomuksen ajatusta että jos ei tehdä kaikkea niin sitten ei saisi tehdä mitään joku viisas on joskus sanonut että elefantti pitää syödä pala kerrallaan tai vuorta pitää lähteä kiipeämään askel kerrallaan tiedän että te edustaja ikonen aivan hyvin tiedätte kuinka suuri lainsäädännön kokonaisuudistus on ja nyt on kiire on otettava rohkeasti ensimmäisiä askelia samalla täysin tietäen että kuljemme kohti isompaa remonttia ja muutosta mutta ei ole aikaa odottaa nyt nyt on aloitettava ja siksi minusta nämä perustelut kokonaisuudesta tuntuvat ontuvilta edustaja juvonen minuakin mietitytti puhe tästä henkilöstömitoituksesta kun menemme siihen syvällisemmin mutta kyllä minä sain rauhan siitä että asia sovittiin yksimielisesti hoitajajärjestöjen kanssa alan ammattilaiset siis tukevat tätä ratkaisua ja kyllä se on minulle sellainen vahva selkänoja johon ainakin itse haluan haluan

minusta on ratkaisevaa erottaa välillinen ja välitön välitön työ tärkeä osa osa tätä asiaa kun katson näitä välittömään asiakastyöhön osallistuvia joita edustaja juvonenkin tuossa jo luetteli esimerkiksi niin täytyy sanoa että ne vanhanajan kodinhoitajat ovat raudanlujia ammattilaisia itse aikoinaan vanhustyötä olen tehnyt niin vaikka minulla oli korkeampi koulutus niin kyllä minä sain oppini siitä perustyöstä juuri näiltä vanhanajan kodinhoitajilta siksi en katso että heidän laskemisensa mukaan välittömään hoitotyöhön olisi millään tavalla ristiriitaista toki jos sitten ruvetaan jollain tavalla käyttämään väärin esimerkiksi viriketoiminnan ohjaajia jos se heidän käyttämänsä työaika ei aidosti mene siihen että järjestetään viriketoimintaa niin niin sehän on huolestuttava merkki ja ja siitä varmasti kuulette valiokunnassa vielä lisää mutta hyvä asia on siis nyt se että esimerkiksi johtajaa ei voida laskea välitöntä hoivatyötä tekeväksi ja tämä on muutos aikaisempaan siis ei se että istuu kokouksissa ole välitöntä hoivatyötä ja ja tätä tätä pidän ratkaisevan tärkeänä sitten tämä valvonta on iso iso kysymys ja varmaan kuulette valiokunnassa myöskin valvonnan resursseista jotta me saamme nämä haamuhoitajat pois sieltä sieltä listoilta myöskin toimintakulttuuri muuttuu aidosti niin julkisissa kuin yksityisissäkin laitoksissa

herra puhemies tartun heti tähän edustaja salonen kun piditte hyvän puheenvuoron mutta mainitsitte että toimintayksiköiden johtajat eivät osallistu välittömään työhön ymmärsinkö täällä lakiesityksessä heidät on kyllä merkitty siihen välittömään työhön ehkä sitten jollakin tavalla se raja vedetään milloin he eivät osallistu mutta se on täällä kyllä nostettu esille edustaja kiljunen miksi teidän tulee puhua henkilöstömitoituksesta kun te menette turuille ja toreille sen takia koska se on lakitekstiä se on laissa täällä lakitekstissä lukee henkilöstömitoitus mutta hoitajamitoitus on se kansankielinen toki elikkä me voimme puhua siitä mutta jos ruvetaan halkomaan hiuksia niin kuin joskus tehdään niin niin sitten täytyy muistaa että me puhumme henkilöstömitoituksesta ja henkilöstö on se sana mitä täällä käytetään ymmärrän sen että hyvin hoitajamitoitus sana mitä mekin tietysti käytämme koska sitä olemme ajaneet mutta henkilöstömitoitus on vähän eri asia koska sinne luetaan niitä henkilöitä joilla ei ole sitä hoitajan koulutusta kaikista ei tule hoitajia eikä jokainen voi olla hoitaja nimikkeellä esimerkiksi hoiva avustaja ei saa tutkintonimikettä vaan hän suorittaa tiettyjä

edustaja ovaska hyviä puheenvuoroja olette pitänyt kiitos niistä kysyitte ulkomailta tulleista hoitajista voisimmeko ottaa ulkomailta hoitajia asiahan on niin että että tietysti kun kielitaito ja se halu ja tietotaito ja osaaminen on kohdallaan niin mikä ettei sitten se ulkomaalainenkin hoitaja voi olla siellä työkentällä ja meillähän on kansainvälistä koulutusta suomessa mutta tuskin se on ratkaisu tähän hoitajapulaan koska todellakin se vaatii työntekijältä hyvän kielitaidon hyvän osaamisen ja myös sen pätevöitymisen suomessa voi olla että hänellä on sellainen ammatti että ei välttämättä ole sitä pätevyyttä tässä tullaan muun muassa näihin filippiiniläishoitajiin siellähän on tilanne se että voi olla hyvinkin korkeasti koulutettu omassa maassaan sairaanhoitaja vaikkapa ja hän tulee suomeen mutta koska hän ei hallitse kieltä niin hän ei tietenkään pääse tekemään sitä sairaanhoitajan hän ei pääse edes siihen lähihoitajan tehtävään koska ei hallitse kieltä eli ehkä se on juurikin se hoiva avustajan tehtäväkuva mitä hän täällä sitten suorittaa se on minun mielestäni surullista että että osaava ihminen jolla on terveydenhuoltoalan koulutus ja osaaminen sijoittuukin sitten matalapalkkaiseen matalapalkkaiseen työhön elikkä siihen siihen matalimpaan ja tämä on se ongelma elikkä en näkisi että ulkomailta tarvitsee hoitajia tuoda näkisin näin että täytyy täsmäkouluttaa ja alalta poistuneet tulee houkutella takaisin keskustelussa kun esittelimme meidän vaihtoehtobudjettimme muun muassa nämä kaksoistutkinnot eli kun nuoret lähtevät lukioon niin tulisi kannustaa niitä nuoria että lähtekää ihmeessä suorittamaan se kaksoistutkinto koska sitten parikymppisenä teillä on ylioppilastutkinto ja ja sitten teillä on vaikkapa lähihoitajatutkinto ja sitten voi jatkaa eteenpäin ja tehdä vaikkapa niitä lähihoitajan töitä välillä ja tienata ihan ihan siinä opiskelujen ohessa näitä kysymyksiä että kannustetaan nuoria hakeutumaan alalle mikään ei ole niin kiitollinen kuin hoitoala jos me vielä saamme vähän palkkaa korkeammaksi saattohoidosta sen verran arvoisa puhemies jos sallitte että kiitän hallitusta siitä että että vihdoinkin on huomioitu saattohoito josta esimerkiksi lakialoitteen olen tehnyt saattohoito mainitaan monta kertaa tässä lakitekstissä hieno asia että siihenkin kohdennetaan hoitajan resursseja

hallitus on tyytyväinen arvoisa puhemies kiitoksista varmasti mutta kyllä se niin on että myös hoitoalalla ihmiset sanovat että eivät hoitajat riitä suomessa ja on auki paikkoja joihin yritetään houkutella ymmärrän että meidän pitää parantaa sitä houkuttelevuutta ja ja varmasti palkkausta ja muuta mutta silti meillä on tilanne että ei vain löydy tekeviä käsiä on tietysti varmasti niin olen samaa mieltä siitä että pitäisi ehkä saada

esimerkiksi hoiva avustajia esimerkiksi tampereellakin hoiva avustajia on koulutettua sitten jonkinlaisella oppisopimuksella tai muulla lähihoitajiksi ja tällaisia vastaavia järjestelmiä käyttää todellakin näitä kodinhoitajakoulutuksen saaneitahan on lähihoitajiksi sitten myöhemmin koulutettu ja niin edelleen niin että tässä on ollut erilaisia malleja mutta huoli vain on todellinen siitä että niitä hoitajia ei välttämättä tämän maan rajojen sisällä riittävästi saa ja silloin joudutaan miettimään myöskin muita ratkaisuja lopuksi haluan vielä oikeastaan kiittää edustaja ikosta siitä että hän on hän on täällä myöskin ehkä osaltaan puolustamassa kokoomusta ja toivon viedä viestiä koska hänen puheenvuorojaan ja sitä analyyttisyyttä on ollut ilo kuunnella mutta sitten samalla kun kuuntelee opposition terrierejä edustaja heinosta zyskowiczia tai orpoa niin siinä mistä he puhuvat on pois kaukana se analyyttisyys ja sen kokonaisuuden näkeminen

tällaisella asialla ei kannattaisi myöskään tehdä liikaa oppositiopolitiikkaa vaan lähteä askel askeleelta miettimään niitä ratkaisuja joilla meidän ikäihmisten meidän vanhusten

arvoisa puhemies vastaan tässä ihan kahteen kysymykseen mitä täällä on tuotu täällä kysyttiin mitkä ovat kokoomuksen perustelut tässä että olemme korostaneet tätä kokonaisuuden kuljettamista mukana tässä rinnalla ne lähtevät ihan puhtaasti siitä huolesta että ei vahingossa tulla vaarantaneeksi kotihoitoa tässä on juuri tämä kysymys näistä osaajista jos niitä ei tahdota saada niin ettei niitä vaan viedä sieltä kotihoidosta pois ja vaaranneta sitä kautta sitä

puhemies edustaja juvonen kehotti minua puhuessani vanhustenhoivasta käyttämään lakitekstiä puhemies minun täytyy myöntää virheeni ja syntini että olen turuilla ja toreilla puhuessani yrittänyt suorastaan välttää lakitekstiä ja yrittänyt puhua ihmisille ymmärrettävää tekstiä ja myöskin tätä samaa tekisin tässä täysistuntosalissa olin kovasti ilahtunut edustaja salosen kertoessa siitä että myöskin alan ammattijärjestöt kehottavat käyttämään tässä niin sanottua ymmärrettävää tekstiä jolloin me tiedämme mistä me puhumme kun puhumme hoitajamitoituksesta näin se vain menee edustaja juvonen että meillä on vähän erilaisia lähestymistapoja myöskin tähän verbaaliseen tapaan lähestyä näitä ilmiöitä edustaja ikonen me olemme todella huolissamme myöskin kotihoidosta itse olen ollut työharjoittelussa aina joka tammikuussa ja yhtenä vuonna olin työharjoittelussa nimenomaan ja näin sen paineen millä kotihoitoa tehdään näin sen absoluuttisen paineen ja sen mikä tarve siellä on erityisesti siinä tilanteessa kun me olemme nyt yhä enemmän vähentäneet niin sanottuja laitospaikkoja ja yritämme mahdollistaa ikäihmisten asumisen kotona mahdollisimman pitkään yli kahdeksankymmentäviisi vuotiaista edelleen seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia asuu kotona jos halutaan tuota tietä kulkea niin täytyyhän kotipalveluun panostaa on hienoa että hallitusohjelmassa myöskin on selkeä punkti tässä kohdassa että myöskin kotihoitoon ja kotipalveluun halutaan panostaa kunnolla ei ainoastaan hoivapalveluihin laitoksissa tämä on se tärkeä asia kuten edustaja salonen tässä oivasti sanoi jo aikaisemmin pakko meidän on jotkut uudistukset vain lähteä viemään me näemme sen kokonaisuuden ja me haluamme sitä kokonaisuutta kohti mennä mutta otetaan sieltä pala kerrallaan ei se ole siitä kokonaisuudesta poissa jos me jonkin jonkin osasen saamme siinä heti toteutettua ja se seuraava tulee sitten heti perään samaa hallitusohjelmaa viedään eteenpäin ja tässä suhteessa edustaja

arvoisa puhemies onpa hienoa että illan pimeinä tunteina menemme todella lainsäädännön yksityiskohtiin emmekä käy keskustelua vain yleisellä tasolla se on tietenkin lainsäätäjälle aina ilo varmasti te tulette perehtymään valiokunnassa vielä vielä lisää siihen mitä nämä nämä lainsäädännön kirjaukset tosiasiallisesti tarkoittavat käytännössä mutta käsitykseni mukaan me emme voi pelkästään lukea nyt ammattinimikkeitten listaa ja tehdä siitä tulkintaa siitä toteutuuko se että henkilöstömitoitus lasketaan oikein vaan ratkaisevaa siinä on tämän välillisen työn ja ja välittömän työn erottaminen sen sen lisäksi aivan kuten sanoin aikaisemmin mikäli esimerkiksi viriketoiminnan ohjaaja

muuta työtä niin eihän sitä voi laskea siihen henkilöstömitoitukseen ja näin on käsittääkseni myöskin vastuuhenkilöiden ja hallinnollisen johtajan osalta elikkä kaikki se työ jota jota he he tekevät esimies ja olisi välillistä työtä eikä sitä silloin siis laskettaisi tähän tähän mitoitukseen ehkä se mistä varmaan olemme jatkossa viisaampia ovat nämä perustyötä välittömästi mahdollistavat tehtävät onko onko siellä jotain sellaista joka voisi mahdollistaa jotain mitä emme tosiasiallisesti halua mutta siis tämä esimiestyö joka joka on hallinnollinen työ on välillistä työtä ja sitä ei pidä laskea siihen mitoitukseen

esimerkiksi hoitajan työnkuvasta on voinut mennä iso osa siihen että hän on tehnyt ruokahuoltoa hän on huolehtinut siitä että että märät lakanat pyykkituvassa saadaan pestyä jotta saadaan puhtaat lakanat tilalle ja se on ollut pois esimerkiksi vanhuksen luona olemisesta hänen hyvinvoinnistaan ja ja se on iso muutos ja siitä me voisimme puhua enemmän siitä ei ehditä puhumaan niillä ensimmäisillä tunneilla tai kyselytunneilla koska se menee sinne yksityiskohtiin mutta kaikki jotka sitä työtä tämä on valtavan iso muutos arjen tasolla ja sen pitäisi olla sellainen muutos joka nimenomaan mahdollistaa nyt sen vanhusten hyvinvointia lisäävän työn ja toisaalta antaa kunnioitusta niille alan ammattilaisille jotka ovat omassa koulutuksessaan erikoistuneet vaikka vaatehuoltoon ja myöskin sitä ammattikuntaa mutta siis edustaja juvonen

puhemies

myös minä pyrin siihen selkokielisyyteen kun tuolla toreilla ja turuilla kierrän on erittäin tärkeää että me puhumme sellaista kieltä että ihmiset ymmärtävät koska yleensä kun poliitikko puhuu vastuu siirtyy kuulijalle harvoin sitä ymmärtää mitä me oikein sitten kerromme mutta tietysti tämä terminologia mitä me täällä on puhuttu vuosikausia ja erityisesti tällä hallituskaudella puhummeko me henkilöstömitoituksesta jolloin siihen mitoitukseen luetaan muitakin kuin hoitoalan koulutettuja elikkä jos on sosiaali ja terveydenhuoltoalan koulutus ja on perushoitaja lähihoitaja sairaanhoitaja niin nämä ovat nimikkeinä erilaisia kuin sitten kotiavustajat hoitoapulaiset hoiva avustajat elikkä tämähän se ero on mutta mutta voimme puhua toki että hoitajamitoituksesta on kysymys kun nämä kaikki ihmiset tekevät sitä hoitotyötä myös he joilla ei ole hoitoalan koulutusta

se on erittäin erittäin tärkeä asia vielä tästä kielitaitovaatimuksesta ja ja siitä että me emme löytäisi omia hoitajia ja ulkomailta pitäisi tuoda hoitoalan henkilöstöä minusta huolestuttava ilmiö tänä päivänä on se että meillä on paljon alueita missä on yt neuvotteluja käynnissä ja hoitajia irtisanotaan tuntuu kummalliselle miten ihmeessä voi olla tilanne että jossakin hoitajat marssivat pihalle kun heidät irtisanotaan ja sitten me puhumme täällä että ei ole riittävästi hoitajia joku joku yhtälö ei täsmää no sitten vielä liittojen liittojen reaktiosta tähän lakiin kun liitot ovat kannattaneet on erittäin tärkeää että terveydenhuoltoalan liitot ovat siinä mukana mutta mutta täällä lakitekstissä mainitaan että sosiaali ja terveydenhuoltohenkilöstöä on oltava riittävä määrä tietysti aina jää miettimään mikä on riittävä määrä kuinka paljon sairaanhoitajia vanhustenhoivayksikössä kuinka paljon lähihoitajia tai onko siellä kenties enemmän niitä hoiva avustajia näinhän ei saa tämän lakitekstin mukaan tietenkään olla mutta siellä puhutaan vain että riittävä mikä on se riittävä määrä vaikka sairaanhoitajia siellä yksikössä on tietysti mielenkiintoinen kysymys ovatko sitten myös liitot ymmärtäneet

tietysti välillinen ja välitön työ erotetaan ja hoitajat eivät enää siivoa sehän on ollut kautta aikain myös liittojen halu ja ajatus että hoitajat tekevät vain hoitotyötä että hoitajat eivät siivoa yöaikaan ei pyyhitä lattioita eikä siivota iltavuoroissa ja nyt se tulee toteutumaan ja se on hyvä asia he eivät ole sitten niitä mitoitukseen luettavia mikä on se riittävä henkilöstön määrä toivon että sitten palkataan ja löydetään ja koulutetaan lähihoitajia ja sairaanhoitajia edelleen että meille ei tule sellainen kehitys että sairaanhoitajat pääsevät vain sairaaloihin töihin ja ja vanhustenhoivaan eivät kahdeksankymmentä luvun lopussa aloitin hoitotyön ja silloinhan meillä oli se käytäntö että kaikki tekivät kaikkea että hoitoapulaiset tekivät myös sitä itse hoivatyötä ja nythän me palaamme tämän lakiesityksen kanssa

meillä on ollut pitkä päivä olemme pitkän päivän puhuneet täällä vanhusten hoivapalveluista ja ja niiden mitoituksesta ja nyt olemme ihan päätöshetkillä tässä minun omalta puoleltani viimeinen puheenvuoro tähän aiheeseen edustaja ovaska avasi hienolla tavalla mistä tässä on kysymys kun lehtereillä on nuorempia ihmisiä niin hyvä kiinnittääkin huomiota siihen mikä tässä on se tausta taustana on ehdottomasti se että suomalaisten keskimääräinen elinikä on noussut te viittasitte siihen että noin viidessätoista vuodessa se on noussut neljä vuotta ja jos katsoo toisen maailmansodan jälkeistä kehityskaarta niin meillä on kaksikymmentäkolme vuotta tullut keskimääräistä elinikää vastasyntyneille lisää tämä tarkoittaa että meille on ilmaantunut suomalaiseen yhteiskuntaan yksi kokonainen uusi sukupolvi lisää neljänsiä polvia viidensiä polvia alkaa jo suvuissa olemaan jolloin me näemme että keskimääräinen elinikä pitenee se tarkoittaa silloin sitä että yhteiskunnan täytyy kantaa vastuunsa myöskin näistä vanhemmista sukupolvista niin kuin kautta historian on kannettu

ongelmallinen ilmiö vaan itse asiassa se että väestö ikääntyy on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ehkä ylivoimaisesti suurin yksittäinen saavutus kun mitataan kehitysindeksejä maailmalla niin siinä keskimääräinen elinikä on keskeisin tekijä kun tehdään vertailuja eri maiden maiden välillä myöskin koulutusaste on yhteinen muuttuja ja sitten tulotaso on kolmas muuttuja jolla summataan tämä kehitys ja se että suomalainen yhteiskunta on maailman

arvoisa puhemies juuri näinhän se on että se millä tavalla me pidämme huolta meidän vanhuksistamme mittaa myös meidän arvomme tässä yhteiskunnassa sain viestiä tampereelta tuosta lähihoitajien määrästä ja kouluttamisesta en tiedä miltä ajalta tämä on mutta oli oli tällainenkin esimerkki että oli sata koulutuspaikkaa avoinna ja seitsemäntoista hakijaa tämä on kyllä aika hälyttävää ajatellen juuri sitä miten ja mistä niitä hoitajia houkutellaan niin kuin jotkut maat ovat aikoinaan tehneet ja lähteneet houkuttelemaan mainoskampanjoilla ja muilla mutta katsotaan vielä tuleeko meille jossain vaiheessa eteen se että meidän pitää houkutella entistä enemmän hoitajia ulkomailta ehkä keskustelun lopputulemana voi siis sanoa sen että lähestulkoon kaikki puolueet lukuun ottamatta on aika valmiita hyväksymään tämän hoitajamitoituksen tällaisenaan varmasti valiokunnassa kovaa keskustelua vielä käydään mutta on hieno huomata että hallitus on näin voimakkaan tuen saanut myös oppositiolta

arvoisa herra puhemies lämmin kiitos kaikille tästä arvokkaasta keskustelusta ja syvälle luotaavista eteenpäin katsovista ehdotuksista ja pohdinnoista edustaja juvonen toitte hienosti esille saattohoidon joka on myöskin hallituksen ohjelmassa ja ja joka on todella arvokas ja tärkeä asia se että jokainen voi kokea hyvän kuoleman ja saada lievennystä sitä edeltävään mahdolliseen kärsimykseen voin kertoa että minulla on erittäin kaunis kokemus tällaisesta

viime vuodelta vaimoni oli äitinsä ja anoppini vierellä koko viikon ja sain itsekin siellä vierailla työntekijät olivat hyvin hienotunteisia he he ottivat myös meidät omaiset huomioon tällaista

läheisille annettavaa mahdollisuutta olla vierellä me tarvitsemme mutta on niitäkin ihmisiä joilla ei ole ketään joka tulisi siihen vierelle viimeiselle hetkelle siihen tarvitaan työntekijöitä ehkä koulutettuja sopivia vapaaehtoisia ettei kenenkään tarvitsisi lähteä yksin